päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti tervetuloa kaikille pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla

aloitetaan sosiaalidemokraattisesta eduskuntaryhmästä siellä kysymyksen esittää edustaja mäkinen olkaa hyvä
arvoisa puhemies sipilän hallituksen toimintaa on ohjannut markkinat ensin ajattelu sen keskeisenä arkkitehtina on toiminut muun muassa ministeri berner joka nyt on palaamassa liike elämään hallituksen politiikassa ihmiset on jätetty sivuosaan ja heidät on asetettu eriarvoiseen asemaan tämä on lyönyt kipeimmin kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin suomalaisiin yksi räikeimmistä esimerkeistä on ministeri bernerin taksiuudistus joka on tuonut hätää ja turvattomuutta erityisesti muistisairaiden ja vammaisten sekä heidän läheistensä elämään sdpn linja on haluamme asettaa ihmiset aina markkinoiden edelle kysyn ministeri berneriltä oletteko yhä kaiken jo nähdyn ja jälkeen sitä mieltä että markkinat voidaan asettaa ihmisten edelle poliittisessa päätöksenteossa
arvoisa rouva puhemies en ole koskaan ollut sitä mieltä että ihmiset voidaan asettaa markkinoiden edelle

olen ollut sitä mieltä että me tarvitsemme myös markkinoita tuottamaan palveluita ja kun markkinat tuottavat palveluita on äärimmäisen tärkeätä että ne tuottavat niitä tasapuolisesti siten että markkinat myöskin luovat asiakkaille käyttäjille kuluttajille kansalaisille parhaat mahdolliset hinnat ja parhaan mahdollisen palvelun ja yleisesti kilpailulla on mahdollisuus juuri tuottaa näitä edellytyksiä

liikennepalvelumarkkinoissa on luovuttu perinteisestä markkinaohjauksesta tietyiltä osin mutta sisällytetty huomattavasti voimakkaampi markkinaohjaus joka edellyttää avoimien tietorajapintojen käyttöä joka on erittäin vaativa toimenpide markkinoille
pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä aiheesta ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies markkinoiden ja politiikan välinen epäterve yhteys on nyt jälleen esillä kun ministeri bernerin aikomus siirtyä ulkomaalaisen suurpankin palvelukseen on tullut julki kuluvalla kaudella politiikan pyöröovi onkin käynyt vinhasti ilmiöön liittyy monia ongelmia ja kysymyksiä ja avoimia kysymyksiä aivan kuten me kaikki tiedämme ministeri sipilä teillä on on ollut tieto ministerinne suunnitelmista jo pidemmän aikaa ja olette julkisesti ne hyväksynyt ettekö ole nähnyt ristiriitaa tai minkäänlaista ongelmaa siinä että hallituksenne ministeri nimitetään ulkomaalaisen yhtiön hallitukseen ja johtoon ennen eduskuntavaaleja ja vielä virkakauden kestäessä

arvoisa puhemies ensinnäkin sain tietää tästä samanaikaisesti kuin ministeri bernerkin silloin kun yhtiö tiedotti siitä julkisesti näin pörssiyhtiöt toimivat

ja ministerinäkin

on virkavapaalla jostakin muusta tehtävästä silloin kun lähtee tänne tässä ei ole kysymys täyspäiväisestä tehtävästä vaan ehdolla olosta ulkomaalaisen yrityksen hallituksen jäseneksi samaan aikaan olemme varmistaneet ja sopineet ja ministeri on alusta pitäen tehnyt selväksi että hän ei ole samaan aikaan hallituksen jäsenenä ja ministerinä sen on tuo kyseinen yhtiö myöskin selventänyt tänä päivänä tiedotteellaan olemme keskustelleet oikeuskanslerin kanssa ja myöskään hän ei näe mitään estettä siinä että on ehdolla mutta siinä saattaa tulla esteitä jos ottaa tehtävän yhtäaikaisesti ministerin tehtävän kanssa vastaan

oli vähän niin kuin kaksiosainen ja täällä oli kahdella ryhmällä myös näihin asioihin liittyvät kysymykset otetaan ne tässä perussuomalaisten eduskuntaryhmän edustaja tavio

pääministeri sipilä te sanoitte neljä vuotta sitten aikovanne johtaa suomea kuin yritystä emme tuolloin arvanneet että te aiotte myydä tämänkin yrityksen aivan kuten myitte omankin yrityksenne aikoinaan perussuomalaisten mielestä suomen valtiota ei voi johtaa kuin yritystä perussuomalaisten mielestä suomi ei ole kaupan keskustavetoinen hallitus on tehnyt ylikansallista suurpääomaa palvelevaa politiikkaa olette pilkkoneet vrn juntanneet läpi postilait hätistelleet jatkuvasti yksityisautoilijoita olette jopa suunnitelleet suomen tieverkoston myymistä

miksi ette ole toiminut asianmukaisella tavalla ja pyytänyt ministeri berneriä eroamaan

sanonut sillä tavalla että valtiota tai hallitusta voi johtaa niin kuin yritystä mutta siinä on paljon samaa siinä on se sama että asetetaan yhteinen tavoite innostutaan tavoitteesta ja pyritään määrätietoisesti tuota tavoitetta kohti niitä tavoitteita on ollut esimerkiksi työllisyysasteen nostaminen vihdoin ja viimein sinne seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin niitä tavoitteita on ollut sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa tai tavoite oli satakymmentätuhatta ja toteutunut on sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa olemme

minkä tahansa yhteisön johtamisessa asetetaan tavoitteet pyritään määrätietoisesti tuohon tavoitteeseen tavoitteeseen ja tehdään kaikki se tarpeellinen mitä tarvitaan että esimerkiksi mahdollisimman moni suomalainen saisi töitä

valitettavasti olemme joutuneet lukemaan ja kuulemaan kela taksijärjestelmään liittyvistä ongelmista melkein joka viikko taksin saaminen on ylipäätänsä ollut vaikeaa tai sitten taksi ei ole tullut lainkaan tai se on ollut myöhässä kyse on esimerkiksi matkoista joissa länsiuusimaalainen henkilö matkustaa helsinkiin syöpäklinikalle saadakseen hoitoa ja jo muutenkin vaikeassa elämäntilanteessa olevien ei pitäisi joutua kärsimään enemmän sen takia että järjestelmä ei toimi

arvoisa puhemies tämä kela taksien kilpailutus on järjestetty nimenomaan liikennekaarihankkeen myötä kun yleinen taksien enimmäishintasääntely oli lakkaamassa ja vanhat sopimukset raukeamassa ja kyllä minun näkemykseni on että tämä on tehty parhaalla mahdollisella tavalla liikennepalvelulain tullessa voimaan mutta on totta että näitten välityskeskuksien kautta hoidetut kyydit eivät ole sujuneet kaikkialla suomessa samalla tavalla mutta yhteisellä sopimuksella tällä hetkellä kela on myöskin järjestelemässä uudelleen nimenomaan esille ottamanne uudenmaan kuljetuksia toisaalta sitten taas muualla suomessa tilanne on saatu tyydyttävälle tasolle vähintäänkin toisaalta sitten taas on muistettava että kela on itsenäinen yksikkö jonka toiminnan laillisuutta valvovat valvovat kelan valtuutetut jotka ovat kansanedustajia ja kelalla on itsenäinen hallitus toivon myöskin yhteistyötä kelan valtuutettujen kanssa asiantilan parantamiseksi

arvoisa arvoisa puhemies kysymyshän ei ole siitä saako politiikasta siirtyä liike elämään kysymys on siitä että kun on tehtävässä jossa on korkea vastuu siitä että luottamus ei millään tavalla vaarannu miten se siirtymä hoidetaan esimerkiksi silloin kun elinkeinoministeri häkämies siirtyi elinkeinoelämän palvelukseen yksitoista päivää sen ilmoituksen jälkeen hän jätti ministeritehtävänsä juuri sen vuoksi ettei synny keskustelua ja senkin jälkeen puhuttiin karensseista arvoisa pääministeri sipilä kuulinko oikein sanoitteko te niin ja voitteko vahvistaa sen että kuulitte todella tästä vasta silloin kun seb pankki tiedotti tästä nimitysvaliokunnan esityksestä ettekö kuullut aiemmin ja jos ette

siitä että tässähän oli kysymyksessä suunnitelma jossa ministeri olisi toiminut yhtä aikaa ulkomaisen pankin palveluksessa ja suomen hallituksessa näettekö että tässä oikeudellisen kysymyksen ohella olisi kysymys

arvoisa rouva puhemies on äärimmäisen tärkeää että luottamus politiikkaan säilyy yksi osa politiikasta on myöskin se että politiikkaan täytyy voida tulla sen ulkopuolelta ja sinne täytyy myöskin voida palata tämän tehtävän päätyttyä olin tätä ennen myöskin pörssiyhtiön hallinnossa hallinnossa ja luottamustehtävässä ja luovuin siitä tehtävästä tunnen hyvin ne sääntelyt jotka siihen liittyvät tiedän myöskin että juuri tämän takia on tärkeätä että ei ole päällekkäisiä tehtäviä pörssiyhtiössä on valitettavasti niin että yhtiökokoukset ovat kerran vuodessa ja niiden osalta voidaan tehdä ratkaisut niin että tehtävä alkaa myöhemmin edellisen tehtävän päätyttyä näin on toimittu suomessa aikaisemminkin olen halunnut nimenomaan huolehtia siitä että tässä toimitaan systemaattisesti ja luottamusta herättävästi ja sitä varten ei ole koskaan ollut sellaista suunnitelmaa että ottaisin tehtävän vastaan vielä istuessani tässä tehtävässä

ministeri yritti tavoittaa minua minulla oli viisi pääministeriä täällä vieraana ja ja minulla ei ollut puhelin silloin päällä niin kuin ei ruukaa olla silloin kun kun minulla on on vieraita eli siinä siinä yhteydessä sain sain tiedon no onko tämä päällekkäisyys mahdollista ei ole siitä on keskusteltu että tämä tehtävä ei voi olla ministerin tehtävän kanssa päällekkäin ja näin myöskin tulee tapahtumaan yhtiö on tänään ilmoittanut että tehtävä alkaa ensimmäinen kuudetta alkaen meidän kaikkien tässä salissa pitää muistaa että kyse on vasta ehdokkuudesta ja

kuten totesin aiemmin kyse ei ole siitä voiko politiikasta siirtyä liike elämään kyse on siitä siitä miten se tapahtuu niin että ministerin tehtävässä oleva vaatimus korkea vaatimus luottamuksesta ja puolueettomuudesta ei vaarannu nyt tilanne on siis ilmeisesti ollut se että ministeri itse on jo tammikuussa tiennyt että tämmöinen ehdokkuus on mahdollinen mutta ei ole kertonut siitä siitä pääministerille ja vasta kun tästä tuli julkinen kohu vasta sen jälkeen muutitte suunnitelmaa vastaan vasta kesäkuussa sen jälkeen kun oikeuskansleri kiinnitti asiaan huomiota aikaisemmin olennaista tässä on nyt se että on tärkeää että ministerit tehtävässään toimivat luottamuksen mukaisesti sen mukaisesti mitä perustuslaissa on todettu pääministeri sipilä kysyn teiltä kun virkamiehille on olemassa karenssisäännökset niin onko virkamiehillä jotain sellaista tietoa mitä ministereillä ei ole miten näette tämän tapahtuneen valossa olisiko myös ministereille syytä asettaa karenssisäännökset kuten virkamiehillä on tänä päivänä

arvoisa rouva puhemies mekin tässä salissa olemme säätäneet suomalaisille pörssiyhtiöille säännökset joiden mukaan tämmöistä tietoa ei voi kertoa ulkopuoliselle myöskään tätä tietoa ei ole kerrottu minulle ja se johtuu juuri siitä että ruotsissa on samankaltaiset säännöt kuin suomessakin ja tämä tieto mikä tuli toissa päivänä riittää riittää minulle siinä tilanteessa kun tiedon sain tärkeintä oli varmistaa oikeuskanslerin kanssa se miten tässä mahdollisesti syntyvässä tilanteessa toimitaan ja oikeuskanslerin kanssa yhdessä on todettu että toimitusministeristössä tehtävän aloittaminen ei aiheuttaisi estettä mutta nyt olemme yhdessä sopineet ja ministeri on koko ajan lähtenyt siitä että hän ei ole yhtä aikaa ministerinä ja pankin

olen käynyt oikeuskanslerin kanssa tammikuussa keskustelua siitä että olin saanut useampiakin työtarjouksia kysyin mikä on oikea menettelytapa oikeuskansleri sanoi minulle että saan käydä keskustelua luottamustehtävästä mutta en saa käydä keskustelua pysyvästä operatiivisesta työstä siinä vaiheessa halusin tietää mikä on tämä menettelytapa muistutan myöskin siitä että meillä on sidonnaisuussäännöt ja muistutan myöskin siitä että kun puhumme pörssiyhtiöstä joka hakee luottamustehtäviin pörssiyhtiö itse tiedottaa ja kaikki ne jotka tietävät pörssiyhtiön tiedotteen mahdollisesta sisällöstä ovat sisäpiirissä

ihan loppumetreillä mutta muistutan myöskin siitä että valtioneuvoston kanslia ohjeistaa ministerin ilmoittamaan sidonnaisuuksinaan tehtävät jotka hänellä on välittömästi ennen ministeriksi tuloaan mutta joista hän on velvollinen luopumaan koska ne vaarantavat luottamusta hänen toimintaansa ministerinä

puhemies kun katsoo tätä asiaa tämmöisen ei pörssihain näkökulmasta niin tuntuu siltä että kun ihminen on ehdolla johonkin tehtävään hän myös henkisesti on siihen silloin sitoutunut ja pyrkii siihen tehtävään vaikutus varmasti näissä tilanteissa on olemassa ja siksi meidän pitäisi pohtia niitä menetelmiä miten näissä toimitaan ei pelkästään nyt virallisten systeemien kautta vaan ylipäätään jotta luottamus säilyy jos me ajattelemme tätä markkinaproblematiikkaa niin täysin vapailla markkinoilla ei ole kärsivällisyyttä kasvattaa ehjää ihmistä eikä kokonaista puuta ja nyt jos me katsomme tätä taksiuudistusta niin me olemme kaikki saaneet siitä tosi paljon palautetta ja se palaute on tullut tämän uudistuksen jälkeen ei sitä ennen viimeisin viesti on umpihuolestuneelta tyttäreltä jonka isä joutui sairaalahoitoon koska ei päässyt normaalille lääkärikäynnille lapsena minulle opetettiin että jos kaataa maidon niin se on siivottava kysynkin miten tämä taksisotku siivotaan
arvoisa rouva puhemies taksien saatavuus ja taksien määrä taksien lupien määrä on ollut systemaattisessa laskussa kuusikymmentä luvulta lähtien ennen tätä taksiuudistusta meillä oli lukuisia kuntia joissa kiintiöt eivät olleet täynnä taksipalveluiden laatu ja saatavuus on heikentynyt vuosien aikana ilman että me olisimme tehneet mitään tämä tilanne olisi jatkanut näivettymisen kierrettä tänä päivänä taksilupamäärät ovat lisääntyneet koko maassa kaikissa kunnissa paitsi kahdessakymmenessäkolmessa meillä on lähes kolmetuhatta autoa ja lupaa enemmän liikenteessä kuin aikaisemmin meillä on palveluita tarjoavia toimijoita enemmän kuin aikaisemmin kaikki ratkaisut eivät ole vielä viidessä kuudessa kuukaudessa löytyneet mutta tämä lainsäädäntö on kuitenkin mahdollistanut liiketoiminnan ja palveluiden kasvattamisen toisella tavalla kuin aiemmin

ministeri bernerin suomalaisessa politiikassa hänen roolinsa siinä on hyvin kyseenalainen me muistamme sen miten sipilä saitte bernerin siirtymään loikkaamaan kokoomuksesta riveihinne ennen vaaleja ja lupasitte silloin hänelle ministerinsalkun siitä asti hän on saanut toimia ikään kuin koskemattomana hallituksessa teidän suojattinanne on toiminut siellä teidän

sipilä kuuluuko valta suomessa kansalle vai korporaatioille

ja silloin kun puhutaan joitakin tällaisia väitteitä ennen vaaleja käydyistä keskusteluista ja lupauksista niin niihin pitäisi olla myöskin perustelut mistään tällaisesta ei ole sovittu ennen vaaleja se ei kuulu keskustalaiseen kulttuuriin että luvataan yhtään mitään ennen kuin on on vaalit käyty sen jälkeen tiedämme missä mennään

edustaja tavio oli täällä edellisellä kyselytunnilla leimaamassa täysin perusteettomasti meyer yritystä turussa ja nyt esittää täysin virheellisiä väitteitä pääministeristä minusta pitäisi pysyä kohtuudessa arvoisa puhemies kysymys on paljolti yrittäjyydestä sosiaalidemokraattinen puolue puhuu markkinamallista ja he leimaavat yrittäjyyttä he haluavat kiristää yrittäjien verotusta ja he haluavat myöskin toimia yrittäjyyttä vastaan kysyisinkin

miten te näette yrittäjyyden näkökulmasta esimerkiksi ne erilaiset uudistukset mitä

jotta me olemme voineet päästä näihin tavoitteisiin niin kuin me olemme päässeet tällä vaalikaudella ja saaneet työllisyyden kuntoon saaneet valtiontalouden kuntoon

aika kauas menevät nyt nämä kysymysaiheet mutta

arvoisa puhemies yrittäjyyden merkitys työllisyyden parantamisessa on tietenkin keskeinen suurin osa työllistyneistä ihmisistä on vielä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä niissä kasvollisissa suomalaisissa yrityksissä joiden eteen hallitus on tehnyt määrätietoisesti töitä koko kauden ajan me olemme tehneet noin kahdeksankymmentä yksittäistä toimenpidettä joilla on pyritty nostamaan työllisyysastetta ja sataneljäkymmentätuhatta uutta suomalaista nousee maanantaiaamuna herätyskellon toimesta töihin enemmän kuin viime viime kaudella tästä iloitsen joka ikinen päivä ja yritysten merkitys on siinä tietenkin keskeinen

seuraava kysymys vihreä eduskuntaryhmä edustaja yanar

mielenosoituksella puolustetaan maksuton toinen aste kansalaisaloitetta jonka hallituspuolueet hylkäsivät valiokunnassa vedoten yhden sanan tekniseen virheeseen yhden sanan tämä on koulutuksen ja nuorten halveksuntaa ensinnäkin viesti on se että kansalaisilla pitäisi olla huippujuristit jotta he voisivat ylipäätään laatia kansalaisaloitteita toiseksi aloitteen takana olivat nuoret mutta he eivät saaneet ansaitsemaansa kunnioitusta näinkö meillä oikeasti kannustetaan nuoria uskomaan politiikkaan

viideltätoista prosentilta puuttuu toisen asteen tutkinto se on valtava luku nyt kysynkin opetusministeri grahn laasoselta miksi hallituspuolueet vastustavat maksutonta toisen asteen

puhemies ensinnäkin tähän kansalaisaloitteeseen liittyen se on eduskunnan prosessi ei hallituksen prosessi sitten itse asiaan nuorten huoli toisen asteen koulutuksen oppimateriaalikustannuksista eli lukiokirjoista ja ammatillisen koulutuksen välineistä on otettu täällä erittäin vakavasti meillä ei voi olla suomessa sellaista tilannetta että joltain nuorelta jäisi koulutus suorittamatta tai kesken perheen varattomuuden takia siitä syystä hallitus on antanut eduskunnalle ja eduskunta on hyväksynyt lain oppimateriaalilisästä joka syksystä alkaen tuo helpotusta tähän tilanteeseen se kohdentuu

arvoisa rouva puhemies ministeri ei valitettavasti vastannut suoraan suoraan minun kysymykseeni hallitus on kerta toisensa jälkeen tarjonnut maksuttoman toisen asteen osalta vastaukseksi tätä juuri mainitsemaanne oppimateriaalilisää se on keinona ja vastauksena riittämätön ensinnäkin se ei riitä kattamaan lähellekään kaikkia opiskelun kustannuksia kun esimerkiksi ylioppilastutkinnon hinta voi nousta jopa kahteentuhanteenviiteensataan euroon toisekseen se maksetaan kuukausittain jolloin se ei auta niissä tilanteissa kun pitäisi esimerkiksi ostaa satojen eurojen läppäri tai työvaatteet suomi myös erottuu tässä negatiivisesti muista pohjoismaista sillä ruotsissa tanskassa ja norjassa opiskelijat eivät maksa oppikirjoista tai materiaaleista myös esimerkiksi palkansaajien tutkimuslaitos on esittänyt kokeilua maksuttomasta toisen asteen

arvoisa puhemies oppimateriaalilisä ja opintotuki kuuluvat itse asiassa minun toimialaani tämä uudistus mikä on tehty nyt tällä vaalikaudella on tehty nimenomaan sitä varten että se oli se mikä pystyttiin nyt toteuttamaan ja mikä auttaa nimenomaan siihen kaikkein akuuteimpaan tarpeeseen eli antaa nimenomaan pienituloisten perheiden nuorille huomattavan parannuksen nykytilaan ja paremmat mahdollisuudet päästä toisen asteen opinnot läpi ilman että se kaatuu kellään siihen että varallisuudesta jää kiinni se on sekä kansakunnan etu että yksilön etu että meidän parhaat lahjakkuudet pääsevät sosiaalisesta taustasta huolimatta eteenpäin opinnoissaan ja tämä nimenomaan auttaa siihen vaivaan te haluatte antaa tuen myös vuorineuvoksien lapsille rikkaiden lapsille jotka eivät sitä tarvitse te vain kasvattaisitte silloin julkissektorin menoja kun nyt tämä on nimenomaan annettu kohdennetusti mahdollisimman viisaalla ja julkisia menoja säästävällä tavalla

arvoisa puhemies me keskustelemme perustavanlaatuisesta koulutuksellisesta tasa arvokysymyksestä lienee yhteiskunnan perustehtävä tarjota meidän kaikille lapsille ja nuorille sellainen koulutus lähipäiväkodista eteenpäin jolla sitten aikuisena voi elättää itsensä ja työllistyä ja tässä ajassa ja tänä päivänä se on ammatillinen koulutus tai lukio joka sitten jatkuu korkeakouluihin no nyt meillä ovat paitsi nuoret

lastenjärjestöt pelastakaa lapset ryn johdolla vuosien pohdinnan jälkeen tehneet kansalaisaloitteen asiasta joka heistä on kaikkein kipein ongelma eli toisen asteen maksullisuudesta tähän aloitteeseen on liittynyt valtava määrä intoa intohimoa ja halua muuttaa maailmaa nyt meillä oli valiokunnassa mahdollisuus todeta että viemme aloitteen sanomaa eteenpäin ja pyydämme hallitukselta asiasta selvitystä ja mahdollisia lakimuutoksia kysyn ministeri grahn laasoselta oletteko tämän aloitteen asiasisällön takana
arvoisa puhemies kyllä olen sen asiasisällön takana että suomessa koulutuksen pitää olla jokaisen nuoren ulottuvilla ihan kotitaustasta riippumatta alkaen sieltä päiväkodeista ja läpi koko koulutusjärjestelmän tavoitteena pitää olla se että jokainen meidän nuorista suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon ja tulevaisuudessa vähintään puolet nuorista aikuisista myöskin korkeakoulututkinnon ja lisäksi rakennamme jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ihan kaikille

arvoisa rouva puhemies tässä maksuttoman toisen asteen kohdalla nyt aika paljon hallituksen suunnalta puhuttiin nimenomaan pienituloisuudesta mutta itse ajattelen että tässä puhutaan paljon laajemmasta kysymyksestä ylipäätään esteettömästä avoimesta väylästä jokaiselle nuorelle rakentaa omaa tulevaisuuttaan ja se koskee muitakin perheitä kuin kaikista pienituloisimpia juuri kuulin keskustelun jossa perheen vanhemmat pohtivat kannattaako nuoren mennä lukioon ja sitä pohdittiin nimenomaan maksujen näkökulmasta heillä teoriassa varmaan olisi rahat tähän maksuun mutta se maksullisuus luokin tilanteen missä perheessä pohditaan mihin se raha sijoitetaan yhtäkkiä nuorikin saattaa olla tilanteessa missä vanhemmat ikään kuin katkaisevat häneltä sitä polkua koska ollaan sen mahdollisen maksullisuuden edessä

arvoisa puhemies jotta ei hämmennetä kotikatsomoja ja ja suomalaisia tässä meillä on suomessa se arvokas lähtökohta että meillä on maksuton koulutusjärjestelmä eli jokainen lapsi ja nuori pääsee kouluttautumaan kotitaustasta perheen taloudellisesta tilanteesta riippumatta nyt tarjoamme uudenlaisia taloudellisen tuen apuvälineitä siihen että myös näihin materiaalikustannuksiin pystytään vaikuttamaan samaan aikaan sitten meillä on käynnistynyt myöskin oppilaitosten kanssa pilottihankkeita ja

puhemies kyllähän nämä aloitteen tekijät tekivät tässä kertakaikkisen upean työn en voi ajatella että paljon enempää voitaisiin saada aikaan seitsemän viikkoa ennen vaaleja kuin se että eri puolueet ottavat kantaa vaaliohjelmissaan näin merkittävään kysymykseen hyvät ystävät reilun seitsemän viikon on edessä tilanne jossa puolueet muodostavat tähän asiaan kantansa ja toivottavasti kertovat sen vaaleissa keskustan kanta tähän asiaan on kristallinkirkas ja kerron sen vielä selkeästi kaikille se on se että oppioikeus jatkuisi kahdeksaantoista ikävuoteen asti nykyään se jatkuu seitsemääntoista ikävuoteen toisimme sinne siis vuoden lisää

arvoisa puhemies siitä varmastikin löydämme täällä hyvää yksimielisyyttä ja ja yksituumaisuutta että jokaisen nuoren pitää suorittaa jatkossa vähintäänkin se toisen asteen tutkinto ja kaikki pitää tehdä sen eteen että se olisi mahdollista suomessa se lähtee jo sieltä varhaiskasvatuksesta hyvästä pohjasta ja perustasta koulupolun tukemisesta ja perusopetuksen vahvistamisesta niin että jokainen saavuttaa perustiedot ja taidot tällä hetkellä ongelma on esimerkiksi se että peruskoulun päättäneistä valitettavasti kaikki eivät saavuta sellaista monipuolista lukutaitoa ja muita perustaitoja

ministeri grahn laasonen sanoi moneen otteeseen että suomessa on maksuton koulutus mutta ongelmahan nimenomaan on siinä että se ei ole maksutonta toisella asteella vaan opiskelukustannukset nousevat jopa tuhansiin euroihin sen sijaan että asia olisi järjestetty samalla tavalla kuin peruskoulussa missä ei katsota sitä minkälainen on perheen tulotaso vaan maksuton koulutus turvataan kaikille opiskelijoille nuorille kuuluvana oikeutena riippumatta siitä tuleeko köyhästä vai rikkaasta perheestä

haluan kysyä ministeri grahn laasoselta jos kerran on sitoutunut siihen että opiskelun pitää olla kaikille nuorille suomessa mahdollista niin miten voi olla että tämä hallitus ei edes ole selvittänyt keinoja toteuttaa maksutonta koulutusta toisella asteella vaan on ainoastaan selvittänyt kustannuksia
arvoisa puhemies haluaisin huomauttaa että tämä hallitus on tehnyt enemmän tämän asian korjaamiseksi kuin se hallitus jossa te olitte mukana tai jossa vihreät olivat mukana eli viime hallitus oppimateriaalilisä on luotu juuri sitä varten että meiltä keneltäkään ei jäisi koulutus suorittamatta maksujen takia eli se on täsmätoimi tähän asiaan asiantuntijat itse asiassa ovat tätä asiaa selvittäneet niin kuin varmasti tiedättekin sivistysvaliokunnan jäsenenä ja arvioivat näitä kustannuksia mitä mitä aiheutuisi näistä erilaisista malleista itse täytyy kyllä sanoa että tilanteessa jossa meillä suomessa on ollut taloudessa tiukkaa ja vasta ollaan pikkuhiljaa siitä toipumassa meillä on paljon koulutuksessa kehittämisen tarvetta ja panostamisen paikkoja silloin se priorisointikysymys on se että mikäli meillä olisi käytössä esimerkiksi se noin kahdeksankymmentäseitsemän viiva sataneljäkymmentäkaksi miljoonaa euroa mitä tämä toimi maksaisi niin käytettäisiinkö se hyvätuloisten kirjoihin vai käytettäisiinkö se esimerkiksi erityisopetukseen ja oppimisen tukeen

rouva puhemies tietysti aina pitäisi katsoa eteenpäin ja tulevaisuuteen ja minusta on positiivista että moni puolue on nyt sillä kannalla että oppivelvollisuusikää pitäisi pidentää ja huolehtia siitä että jokaisella nuorella on aidosti mahdollisuus opiskella ja mahdollisuus maksuttomaan opiskeluun mutta kun te ministeri grahn laasonen väititte että tämä hallitus on tehnyt enemmän kuin edellinen hallitus edellinen hallitus jossa oli pääministeripuolueena kokoomus niin haluan muistuttaa että oppivelvollisuusiän pidentäminen oli esillä edellisessä hallituksessa

arvoisa puhemies uskon että tämän kansalaisaloitteen tekijät nuoret ja järjestöt arvostavat sitä että eduskunta ottaa tämän huolen vakavasti myös hallitus on ottanut sen vakavasti niin että olemme sen oppimateriaalilisälainsäädännön jo tänne eduskuntaan tuoneet ja hyväksyneet sitä kautta niiden perheiden kohdalla joissa on riski että nuorelta jää koulutus kesken tai että nuori ei esimerkiksi aloita toisen asteen opintoja

heti alkuun on tässä korjattava se väärinkäsitys jota täällä edustaja yanar viljeli siitä että jouduimme teknisistä syistä tämän kansalaisaloitteen hylkäämään siihen yhtyi koko sivistysvaliokunta ja se johtui siitä että tässä oli kyse toimenpidealoitteesta ja toimenpidealoitteen sisältöä ei eduskunta voi muuttaa kuitenkin tässä puhutaan aivan todella tärkeästä asiasta eli siitä että kaikilla on mahdollisuus vähintään toisen asteen koulutukseen kuten täällä erittäin hyvin jo opetusministeri aiemmin totesi kaksikymmentäkaksituhatta nuorta on löytänyt tiensä pois syrjäytymisuhan alta vuodesta kaksituhattaviisitoista lähtien tämä on yksi politiikan keskeisimmistä tehtävistä vähintään yhtä tärkeää kuitenkin on varhainen puuttuminen juuri se että jokainen lapsi saa riittävän tuen ihan sieltä varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen asti kysyisinkin hallitukselta mitä toimia aiotte vielä tehdä tai mitä olette tehneet nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi

arvoisa puhemies niin kuin jo kerroin me olemme suomessa siinä iloisessa ja hyvässä tilanteessa että suomessa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on laskenut viimeisten vuosien aikana selvästi tämän hallituskauden aikana siinä on pitkälti selittävänä tekijänä hyvä työllisyyskehitys mikä auttaa myös nuoria ja on tehokasta syrjäytymisen ehkäisyä mutta aivan kuten edustaja multala kysyi ja ja kommentoi kyllä meidän täytyy tehdä enemmän nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisemiseksi ja käännettävä katsetta varhaisiin vuosiin jo päiväkoteihin ja varhaiskasvatuksen hyviin vaikutuksiin lapsen kasvuun kehitykseen myöhempään oppimiseen syrjäytymisen ehkäisyyn ja sen ohella sitten huolehdittava ehyestä koulupolusta koko matkalta eli ennalta ehkäisevä näkökulma varhaista puuttumista yksi semmoinen hyvä tämän hallituskauden

arvoisa puhemies toisen asteen maksuttomuus on todella tärkeä asia ja tämän keskustelun perusteella voidaan todeta että se toteutuu varmasti viimeistään ensi kaudella mutta siirtymistä toiselle asteelle tulee tukea ja mielestäni on erittäin tärkeätä myös puhua näistä toimenpiteistä meillä on käytössä ja tiedossa toimivia malleja joustava perusopetus kymppiluokka opinto ohjaus oppilashuolto ynnä muuta nyt haluaisin kysyä mitä hallitus hallitus on tehnyt jotta tätä nivelvaihetta siirtymistä toiselle asteelle

arvoisa puhemies kysymys mikä liittyi tähän nivelvaiheeseen oli erinomainen miten siirtyminen perusopetuksesta toiselle asteelle varmistetaan siinä on otettu suomessa isoja askeleita eteenpäin eli voidaan sanoa että suomessa koulutustakuu on saatu toimimaan eli meillä likimain koko ikäluokka siirtyy perusopetuksen jälkeen toisen asteen opintoihin ongelma on siirtynyt oikeastaan siitä askeleen eteenpäin ja se on koulutuksen runsas keskeyttäminen siihen pystytään vaikuttamaan nyt entistä paremmin kun meillä on käytössä uudistetun ammatillisen koulutuksen uusia työkaluja

koulutuksesta on leikattu viime hallituskaudella valtavasti sama leikkauslinja valitettavasti on jatkunut tällä hallituksella

meillä on paljon syrjäytyneitä ja niitä jotka ovat pudonneet kelkasta pois ja perussuomalaiset ovat siitä huolissaan koulumotivaatio on monella hyvin heikko kysynkin nyt ministeri grahn laasoselta pohjanmaalla on tällainen komiasti kotona ja opintiellä pilottihanke mikä on tuottanut valtavan hyviä tuloksia siinä pari aikuista kysyy vanhemmilta luvan tekee koulun kanssa yhteistyötä ja hakee koululaiset sieltä kotoa jopa sängystä kouluun

arvoisa puhemies nuorison syrjäytymisen osalta vastaan että ohjaamo toiminta joka on saanut hyvän vastaanoton ympäri maata niin nuorilta itseltään kuin alan ammattilaisilta on nyt laajentunut noin kuuteenkymmeneen pisteeseen ja vakiintuu ja siinä on nimenomaan saavutettu se pitkään tavoiteltu palvelumuoto jossa on matala kynnys tulla sinne paikalle saada apua juuri siihen omaan henkilökohtaiseen tarpeeseen ja sieltä ohjataan sen oman tarpeen mukaan eteenpäin sinne mikä on missäkin tapauksessa juuri oikea paikka tämä on todella hyvä tukimuoto palvelumuoto joka on nyt levinnyt ja vakiintunut mitä leikkauksiin tulee niin mitään sellaisia leikkauksia koulutukseen ei ole tehty mitä te itse ette olisi hyväksyneet

vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kysymys edustaja uotila olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies eduskunta päätti yksimielisesti puhemiehistön ehdotuksesta palauttaa tiedustelulait valiokuntakäsittelyyn sen varmistamiseksi että lait varmasti täyttävät perustuslakimme vaatimukset tämän jälkeen yksi valtioneuvoston jäsen rinnasti maamme keskeisiä ihmisoikeuksia puolustavia valtiosääntöasiantuntijoita afganistanin lapsia naisia ja vanhuksia murhanneisiin ja kiduttaneisiin talibaneihin talibaneihin taliban on ääriliike joka hallitsi suurinta osaa afganistania vuodesta yhdeksänkymmentäkuusi vuoteen kaksituhattayksi talibaneilla oli käytössä islamilainen sarialaki heidän itse tulkitsemassaan erityisen ankarassa muodossa ihmisoikeuksilla ei ollut sijaa ja erityisesti naisten asema oli katastrofaalinen pääministeri sipilä pidättekö hyväksyttävänä sitä että hallituksenne jäsen vertaa valtiosääntöasiantuntijoitamme talibaneihin

arvoisa puhemies ministeri jussi niinistö on esittänyt blogissaan omia näkemyksiään ja ne eivät edusta hallituksen kantaa mitä tulee tähän perustuslakikysymykseen ja eduskunnan työhön niin se on päivänselvä asia meille että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta eikä eduskunnan tarvitse nauttia hallituksen luottamusta myöskin ministerillä on erittäin laaja sananvapaus ja vapaus esittää kärkeviäkin mielipiteitä tästä kysymyksestä on tehty oikeuskanslerille kantelu ja sitten oikeuskansleri tietenkin tämän kantelun käsiteltyään tulee johtopäätökseen siitä onko näitä sananvapauden ja arvokkaan käyttäytymisen rajoja rikottu vai ei

arvoisa puhemies kysyin arvoisa pääministeri teiltä pidättekö hyväksyttävänä tätä hallituksenne ministerin käytöstä ja hänen antamiaan lausuntoja ja vertailuja kyllä tai ei riittää jos että ette hyväksy niin jatkokysymys on mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä
arvoisa puhemies en pidä viisaana on ollut en yhdy niihin mielipiteisiin mitä siinä on esitetty ja kuten tuossa sanoin oikeuskansleri tutkii asian ja oikeuskanslerin johtopäätösten mukaisesti aion asiassa toimia
haluaako ministeri niinistö käyttää puheenvuoron tämä kysymys on tässä vaiheessa loppuun käsitelty seuraavaksi kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä edustaja östman arvoisa puhemies
ranskassa ja saksassa antisemitismi on nousussa se on rantautunut myös pohjoismaihin muun muassa ruotsiin

suomessa natsipropagandan levittäminen ei ole myöskään uusi ilmiö viime itsenäisyyspäivänä näimme kuinka mielenosoituksessa heiluivat natsiliput euroopan unionin perusoikeusvirasto teki viime vuoden lopulla laajan selvityksen juutalaisten kohtaamasta antisemitismistä kyselyn mukaan kahdeksan kymmenestä vastaajasta on joutunut juutalaisvastaisen häirinnän kohteeksi ja yhdeksän kymmenestä koki juutalaisvastaisuuden lisääntyneen kotimaassaan edellisten viiden vuoden aikana enemmistö vastaajista oli sitä mieltä että heidän kotimaansa kotimaansa hallitus ei tee tarpeeksi antisemitismin torjumiseksi meidän tulee nähdä ja ymmärtää nykyiset uhat meidän ei tule olettaa että aika olisi toinen kysyn oikeusministeriltä mitä hallitus tekee suomessa antisemitismin torjumiseksi
arvoisa puhemies suomalaisen yhteiskunnan suurimpia vahvuuksia on se että täällä eri väestöryhmät luottavat toinen toisiinsa tällä hetkellä euroopassa ei ehkä voi sanoa ja tämän takia suomen tulee sinänsä vaalia keskinäistä yhteistyötä kaikkien väestö kieli ja uskontoryhmien kesken mutta tulevalla eu puheenjohtajakaudella myös edistää tätä samaa toimintakulttuuria euroopassa nimittäin ei ole mitään vakavampaa kuin se että juurikin tämmöinen väestöryhmien välinen uskontoperusteinen tai muu esimerkiksi etniseen taustaan perustuva vihakulttuuri alkaisi yleistymään suomella on tähän erittäin hyvätkin toimintakulttuurit ja toimintatavat olemassa mutta meidän täytyy seurata jatkuvasti tätä ilmiötä erilaiset tunnusten kieltämiset ja muut ovat myös harkinnassa ja itse asiassa valmistelussa tällä hetkellä mutta olen huolissani enemmänkin tästä eurooppalaisesta

arvoisa puhemies se antisemitismi jonka näemme eurooppalaisissa yhteiskunnissa lisääntyvän on vain osa siitä jota juutalaiset kokevat jokapäiväisessä elämässään heidän kotimaissaan se antisemitismi joka johti siihen että natsisaksalaiset tuhosivat yli kuusi miljoonaa juutalaista ja samalla satojatuhansia romaneja kehitysvammaisia ja muita vähemmistöjä oli julma teko

arvoisa puhemies nämä historian julmuudet eivät saa toistua ja sen takia tämä aihe on ollut esillä muun muassa opetusministereiden eu kokouksessa ja kansainvälistä uutisointia on seurattu suurella huolella meidän opetussuunnitelmissa historiassa näitä tapahtumia ja aiheita käsitellään ja meidän on syytä käsitellä niitä herkkyydellä niin että jokainen sukupolvi tunnistaa ja tuntee ilmiön ja ja osaamme sitä kautta siihen riittävällä vakavuudella suhtautua eli koulujärjestelmämme on tässä tärkeässä

vielä yksi kysymys edustaja elo olkaa hyvä
arvoisa rouva puhemies suomi aloittaa eun puheenjohtajamaana heinäkuussa jokainen puheenjohtajamaa voi vaikuttaa omalla kaudellaan siihen mistä eussa puhutaan tämä hallitus valmistelee seuraavalle hallitukselle eu puheenjohtajakauden painopisteitä ja linjasimme eilen uudessa toimenpideohjelmassa että eurooppaan pyrkivien turvapaikan tarpeen arviointia on syytä keskittää euroopan ulkorajoille jos saisimme siirrettyä turvapaikkaprosessin euroopan ulkopuolelle välttäisimme monet kansallisen tason ongelmat italian on lähempänä afrikkaa kuin suomen raja eun on saatava maahanmuutto hallintaan kysynkin asiasta vastaavalta ministeriltä miten varmistatte että nykyhallituksen yhteisesti sopiman sopiman linjan mukaisesti suomi omalla puheenjohtajakaudellaan ajaa kaikkien eu maiden turvapaikkahakemusten käsittelyn siirtämistä euroopan unionin ulkopuolelle
pääministeri sipilä ja vielä ministeri terho
arvoisa puhemies me olemme yhdessä täällä eduskunnassa linjanneet suomen puheenjohtajuuskauden prioriteetit kiitoksia kaikille eduskuntaryhmille siitä työstä suomen prioriteetteja ovat kasvu eli sisämarkkinan kehittäminen ja vapaakauppa turvallisuus jossa puolustusyhteistyön kehittäminen on keskiössä mutta myöskin nämä maahanmuuttokriisin tulevat ratkaisut automaattisesti siirtyvät suomen kaudelle koska romanian kaudella niihin ei tulla löytämään ratkaisuja ja se kolmas prioriteetti on ilmastonmuutos

arvoisa puhemies myös minä eurooppaministerin ominaisuudessa olen käynyt näitä keskusteluja kollegojeni kanssa viimeksi tällä viikolla siitä mitä odotuksia muilla eu mailla on tälle suomen puheenjohtajakaudelle ja kyllä yksi keskeisimpiä on maahanmuuton hallintaan saaminen ympäri eurooppaa on jo nähty tietysti kansallisissa vaaleissa että tämä kysymys on tunnustettu ja nähty erittäin ratkaisevaksi kaikkialla ja myös niin sanotusti suomea henkisesti lähellä olevat maat ovat huomanneet tämän sekä sisäpolitiikassaan että eurooppa politiikassaan ja korkeita toiveita asetetaan meille nyt myös käytäväkeskusteluissa että suomen puheenjohtajakausi olisi tuottelias paitsi yleisesti muun muassa rahoituskehyksen osalta myös erityisesti tässä maahanmuuttokysymyksessä joka on todella koko eun kohtalon ja yhtenäisyyden ja meidän sisäisen liikkuvuuden vapauden säilymisen kannalta aivan keskeinen

arvoisa rouva puhemies kiitän pääministeriä ja eurooppaministeriä vastauksista totuus on tosiaan että jos saisimme siirrettyä tämän käsittelyn euroopan ulkopuolelle niin säästäisimme monia sellaisia ongelmia jotka tällä hetkellä liittyvät kansalliseen turvapaikkapolitiikkaan otan kolme esimerkkiä laiton maassa oleskelu loppuisi oikeuslaitos ei joutuisi käsittelemään valituksia kielteisistä päätöksistä ja pakkopalautuksia ei tarvittaisi kun emme ottaisi maahan ihmisiä joiden palauttaminen lähtömaahan on suojelun tarpeen päätyttyä usein tällä hetkellä mahdotonta

väline siihen että ehkäistään sellainen tilanne mikä euroopassa tapahtui vuonna kaksituhattaviisitoista siirtolaiskriisin osalta kysyn vielä pääministeriltä liittyen tähän katsotteko että seuraavalla hallituksella on meidän valmistelumme jälkeen riittävät eväät puheenjohtajakaudella ajaa sitä linjaa minkä mainitsitte eli maahanmuuton saamista hallintaan euroopan

arvoisa puhemies tämä on yksi keskeisistä asioista myöskin suomen puheenjohtajuuskaudella niin kuin on ollut monta kautta tässä edellä meillä on hyvää käytännön kokemusta siitä kun tehdään

ykn pakolaisjärjestön kanssa yhteistyötä jossa leirillä lähempänä lähempänä kriisialueita tehdään juuri nämä mainitsemanne turvaselvitykset ja voidaan myöskin valita lapsiperheitä vanhuksia niitä jotka eivät tämmöistä pitkää läpi euroopan kulkevaa kulkevaa vaellusreittiä edes kestäisi on ehdottomasti kestävämpi tapa käsitellä asiat esimerkiksi unhcrn leireillä yhteistyössä heidän kanssaan ja sitten ottaa sieltä kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies ehdotan että mietintöön liittyen vahvistettaisiin meidän lausuma lausuma joka koskee tämän tämän mietinnön käsittelyä ja toivomme että tämä lausuma joka käsittelee avoimuutta ja läpinäkyvyyttä muodostuu myös eduskunnan päätökseksi

arvoisa puhemies tämä käsillä oleva asia on hallintarekisterisaagan viimeisiä hengenvetoja joita olemme täällä eduskunnassa saaneet toki nimellisesti tämä liittyy eurooppalaiseen direktiiviin osakkaiden tunnistamisesta tämä käsittely on vain osoittanut sen että kun tämä hallitus toisin kuin edellinen hallitus halusi väen vängällä lisätä osakeomistusten salaisuutta niin koko eurooppalainen valtavirta on kulkenut päinvastaiseen suuntaan avoimuuden lisäämiseen siihen että omistajat ja viimekätiset edunsaajat tunnistetaan se on äärimmäisen tärkeätä sekä harmaan talouden että rahanpesun torjunnan yhteydessä on siis valitettavaa että että suomi on tällä hallituskaudella heikentänyt sitä tilannetta joka oli euroopan eturintamassa silloin kun aloitettiin nyt olemme kulkeneet päinvastaiseen suuntaan on todellakin olennaista että osakkaiden tiedot olisivat julkisissa rekistereissä kaikkien saatavilla ja että velvoitettaisiin hallitus tai seuraava toivottavasti veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun vakavammin suhtautuva hallitus jatkamaan työtä avoimuuden puolesta

arvoisa puhemies käsillä olevaa lakiesitystä ja mietintöä voidaan pitää pääosin kannatettavana se perustuu eu direktiivin toimeenpanoon ja se parantaa pörssiyhtiöiden oikeutta tuntea omistajansa kuitenkin tämä omistustietojen avoimuus

jää vajavaiseksi aivan kuten edustaja harakka totesi suomen tulisi lisätä omistusten läpinäkyvyyttä kunnianhimoisemmin

hallituksen tulisi tuoda eduskuntaan esitys jolla toteutetaan eduskunnan aiemmin hyväksytty lausuma siitä että tulee valmistella lainsäädäntöön muutokset joilla turvataan suoran omistuksen tasoinen omistajatietojen julkisuus

edellä olevalla perusteella kannatan edustaja ihalaisen esittämää

arvoisa puhemies ihan tässä samassa hengessä haluaisin tässä puheenvuorossa jatkaa kuin edelliset puhujat on hyvin tärkeää että etenemme tämän avoimuuden ja läpinäkyvyyden suuntaan mutta tämä työ puhemies jää vielä kesken siksi on äärimmäisen tärkeä tämä lausuma minkä edustaja ihalainen on täällä

tulisi olla näissä näissä läpinäkyvyyttä ja omistusten omistusten avoimuutta lisäävissä linjoissa siitä näkökulmasta katsottuna tämä esitys on vielä kovin vaimea ja hienoinen pettymys mutta oikeansuuntainen tietenkin

toki juuri sidonnaisuuksien selvittämisen takia mutta myöskin sen takia että voidaan varmistua että kukin valtio saa sitten ne omat verotulonsa jotka arvopaperikauppaan liittyvät ja että osakeomistukset tapahtuvat oikein tulevaisuus arvopaperikaupassa varmaan tulee menemään yhä enemmän siihen automaattiseen digitaaliseen suuntaan ja tässä suomella olisi hyvä mahdollisuus olla tiennäyttäjänä suomen pankissa työskennellyt harri leinonen on jo vuosikymmenen alussa esittänyt sellaista voisiko sanoa samantyyppistä kuin pankkien maksujärjestelmä eli sepa järjestelmä jossa olisi tämmöinen viitenumeropohjainen maksujärjestelmä jossa osakkeen siirtyminen voitaisiin aina todentaa ja tämä todentaminen voitaisiin tehdä esimerkiksi nykyaikaisilla lohkoketjutekniikoilla tai vastaavilla tekniikka sinänsä ei ole tässä se tärkein asia vaan se että tällä järjestelmällä voidaan jokainen arvopaperin siirto todentaa reaaliaikaisesti nykyäänhän arvopaperikauppojen selvittämisessä saattaa mennä parikin päivää ja meillä on sellaisia pörssikeinottelijoita jotka käyttävät tätä kahden päivän eroa elikkä he niin sanotusti lyhyeksi ostavat

täytyy sanoa että että toivon mukaan tekniikan kehittyminen tulisi tulevaisuudessa yhä enemmän parantamaan arvopaperikaupan avoimuutta

kuitenkin olemme näissä monissa pankkijärjestelmiin ja maksujärjestelmiin liittyvissä asioissa ihan euroopan kärkimaita huomasin silloin kun olin vetämässä tätä sepa end date raporttia elikkä sepan viimeiseen

käyttöönottopäivään liittyvää raporttia tuolla euroopan parlamentissa miten antiikinaikaisia maksu ja pankkijärjestelmiä monissa keski ja ja etelä euroopan maissa on voi sanoa että me pohjoismaat ja ja hollanti olemme aivan kärkeä jopa saksassa on äärimmäisen vanhanaikaiset järjestelmät ja meillä on paljon niitä maita joissa ei ole edes tämmöisiä viitenumerojärjestelmiä käytössä siinä mielessä täytyy todeta että esimerkiksi

tämmöisiä arvopaperikaupan liitännäiskustannuksia tässä olisi tällainen voisiko sanoa aloite vapaasti vapaasti otettavaksi sitten ja näistä maksujärjestelmistä ja osakeomistukseen liittyvistä asioista vastaavien ministereitten eteenpäinvietäväksi muuten täytyy kyllä sanoa että kaiken kaikkiaan on selvä että nämä digitaaliset järjestelmät jos me niin haluamme entisestään tulevat parantamaan tätä avoimuutta ja sitä että joka ikistä arvopaperikauppaa pystytään paremmin seuraamaan kuin tähän mennessä mutta on huomattu että on myöskin ollut vastustusta tämäntyyppisille

arvoisa puhemies toimivat rahoitusmarkkinat ovat todella olennainen osa tämän päivän toimivaa taloutta ja yhteiskuntaa mutta rahoitusmarkkinoihin liittyy myös tämä avoimuuden vaatimus josta täällä on käytetty totean että edustaja ihalaisen täällä tekemä ehdotus eduskunnan selvästä kannanotosta jolla kiirehditään avoimuuden edistämiseen liittyviä toimia on erittäin kannatettava ja olen lämpimästi sillä kannalla täällä kyselytunnilla viitattiin näihin pörssisääntöihin joiden tulkinta vietiin kyllä aika pitkälle mitään ei saa sanoa kenellekään muistelen kuitenkin vanhastaan niin että pörssin sisäpiiritietoon liittyy se että voi olla että joutuu käsittelemään asiaa mutta silloin ne joille asia kerrotaan tulevat siihen sisäpiirin salaisuuteen ja lainsäädäntöön sidotuiksi ehkä olisi hyvä että tämäkin selitettäisiin koska tuossa kyselytunnilla tästä saattoi jäädä semmoinen käsitys että

tuleva tieto on maailman salaisimmin varjeltua jopa enemmän varjeltua kuin eduskuntaan tuleva turvallisuustieto olivat sitten

sisäpiiritiedon säännökset mitkä tahansa nämä ehdotukset jotka tässä lausumassa että osakerekisteritiedot olisivat julkisia ovat erittäin tärkeä osa nykyaikaista yhteiskuntaa jotta me näemme kuka yhtiössä käyttää valtaa ja jotta näemme myös piileviä omistuksia niin ettei päästä käyttämään valtaa salassa ja ja ulkopuolelta julkisen kontrollin se on myös näihin yhtiöihin sijoittamisen kannalta tärkeä asia eli niiden jotka sijoittavat julkisesti noteerattuihin yhtiöihin täytyy voida luottaa siihen että että vallankäyttö näissä yhtiöissä on tiukasti säädeltyä ja että se on kontrollissa ja että omistajat ovat tiedossa kun näistä avoimuusasioista usein eduskunnassa puhutaan niin rohkenen toivoa että tämä edustaja ihalaisen ehdotus voisi saada yli puoluerajojen menevää kannatusta tämä mielestäni on nykyaikaisen markkinatalouden välttämätön ehto ja jos nykyaikaista markkinataloutta kannattaa niin silloin kannattaa myös edustaja ihalaisen tekemää lausumaehdotusta

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentäkolme valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hylätään

arvoisa puhemies tänään on käsittelyssä kansalaisaloite jossa ehdotetaan tapaturmavakuutuslakiin siis nykyiseen työtapaturma ja ammattitautilakiin sellaista säännöstä jonka mukaan vakuutus tai eläkelaitoksen lääkärin on merkittävä korvausasiassa lääketieteellisen seikan arviointia koskeva kannanottonsa noudattaen terveydenhuollon ammattihenkilölain kahdennessakymmenennessäkolmannessa pykälässä säädettyjä lääkintölaillisia lääkintölaillisia todistuksia ja lausuntoja koskevia muotovaatimuksia siis käytännössä aloitteessa esitetään että vakuutus ja eläkelaitosten lääkäreillä pitkään ollut lain suojaama oikeus tehdä päätöksiä ilman vastuuta lausunnoistaan muutettaisiin aloitteen tekijät ovat siis pitäneet perusteltuna että kun hoitavalta lääkäriltä vaaditaan lausunnon allekirjoittamista kunnian ja omantunnon kautta niin näin pitäisi edellyttää myös vakuutuslääkäreiltä ja aloitteentekijät esittävät että tapaturmavakuutuslakiin lisättäisiin tätä koskeva säännös näistä lausunnon antavan muotovaatimuksista ammattihenkilölain kahdennenkymmenennenkolmannen pykälän mukaisesti arvoisa puhemies valiokunta toteaa että nämä kansalaisaloitteen sekä kansalaiskeskustelun tärkeät viestit siitä että ihmiset kokevat epäoikeudenmukaisuutta ja epäluottamusta päätöksenteon riippumattomuuteen ovat huolestuttavia niin vakuutuspäätösten uskottavuuden kuin koko järjestelmänkin hyväksyttävyyden kannalta erityisen ongelmallinen tilanne on vakuutettujen kannalta silloin kun korvauksen hakijaa hoitaneen lääkärin lausunto ja johtopäätökset eroavat vakuutus tai eläkelaitoksen päätöksestä näitä tapauksia oli esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeiden osalta

viime vuonna kaksikymmentäyhdeksän prosenttia ja esimerkiksi vakuutusyhtiöille ilmoitetuista työtapaturmista ja ammattitaudeista noin kymmenen prosenttia oli hylkäävien päätösten osuus ja lääketieteellisellä työkyvyttömyysperusteella tehtyjen hylkäyksien osuus on noin yksi pilkku kuusi viiva kaksi pilkku viisi prosenttia hakemuksista valiokunta on kiinnittänyt jo vuosien varrella huomiota etuuspäätösten perusteluiden selkeyden ja ymmärrettävyyden merkitykseen asiaa on sivuttu kaikki nämä vuodet myöskin on hyvä todeta että tällä hetkellä ministeriössä on jo tosiasiallisesti laajapohjainen neuvottelukunta joka nimenomaan selvittää ja jatkaa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä aiempien hankkeiden ja selvitysten pohjalta mukana ovat hyvin monet tahot ja tämä neuvottelukunta istuu nyt kolme vuotta yhteen jaksoon arvoisa puhemies keskustelua herätti valiokunnassa erityisesti se mikä on oikea tapa vakuutuslääkärijärjestelmää kehittää vakuutuslääkärijärjestelmää kehittää kansalaisaloitteen ehdotus siitä että järjestelmää kehitettäisiin nimenomaan korjaamalla vallitsevaa lakia ammattihenkilölain muotosäännöksen mukaisesti ei välttämättä tuo korjausta niiden ihmisten asemaan joista tämä kansalaisaloite kumpuaa tältä osin valiokunta kiinnittää erityisesti huomiota siihen että tämä kyseinen ehdotus ei tosiasiassa tule parantamaan ihmisten mahdollisuutta saada oikeutta asialleen näin ollen valiokunta päätyy omassa ratkaisussaan siihen että valiokunta ensinnäkin toteaa että nykyinen järjestelmä on sosiaaliturvan ja sen piirissä olon suhteen jo hyvin monimutkainen ja yksityistapauksissa voi olla hyvin isojakin taloudellisia vaikeuksia jos saa hylkäävän päätöksen tällaisessa tällaisessa asiassa valiokunta korostaa ensinnäkin sitä että tällaisen korvauksen tai etuuden epääminen ei saa merkitä sitä että henkilö jää kokonaan ilman toimeentuloturvaa ja perusoikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää että myös päätöksenteon nopeus ja sujuvuus on turvattu ja sitä että etuuden hakijoiden kannalta tärkeää on yhdenvertaisuus ja perusteltujen päätösten selkeys ja laadukkuus ja kattavuus tältä osin valiokunta korostaa myös vakuutuslääkäreiden puolueetonta koulutusta ja hoitavien lääkäreiden vakuutuslääketieteellistä osaamista ja sen kehittämistä

vakuutuslääkärijärjestelmän osalta niin millä se sitten pitäisi tehdä kävimme tästä kyllä vakavan keskustelun valiokunnassa ja valiokunta korostaa tässä yhteydessä erityisesti sitä että kyllä luottamusta tarvitaan edelleen vakuutuslääkärijärjestelmään ja sitä pitää pystyä kehittämään ja sen pitää paremmin vastata kansalaisten oikeustajuun ja tämän oikeustajun huomioiminen on erityisen tärkeää kehitystyössä näin ollen valiokunta päätyy siihen että vaikka teknisesti tämä

on johtanut siihen että käydään keskustelua koko vakuutuslääkärijärjestelmän tulevaisuudesta ja sen toiminnan kehittämisestä silloin pidän merkittävänä sitä että koko valiokunta päätyy ratkaisuun jossa tosiasiassa valtioneuvoston tulee nyt selvittää eri keinot millä tavalla tätä vakuutuslääkärijärjestelmää voidaan kehittää edelleen jotta se vastaisi kansalaisten oikeustajua tämän takia valiokunnan lausumaehdotus on minusta järeä järeä järeä lausumaehdotus nimittäin siinä edellytetään että että valtioneuvosto valmistelisi esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaisi eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi jo vuoden kaksituhattakaksikymmentä kevätistuntokaudella tässä yhteydessä on selvitettävä myös vakuutuslääkäreiden lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön siis juuri sitä mitä tässä kansalaisaloitteessa nimenomaan esitettiin mutta millä tavalla nämä muotovaatimukset pitäisi tehdä ja mitkä ovat ne konkreettiset keinot joilla tähän saadaan lisää oikeutta sitä nyt sitten lähdetään selvittämään pidän tätä valiokunnan ratkaisua siltä osin merkittävänä että me saamme nyt aikaan tässä asiassa

arvoisa rouva puhemies hyvät kansanedustajat sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö tähän kansalaisaloitteeseen on yksimielinen ja esittelen tässä perussuomalaisen eduskuntaryhmän kantoja ja ajatuksia näin valiokuntavastaavana

haluan myös kiittää kaikkia kansalaisia liki kuusikymmentätuhatta ihmistä on tämän aloitteen allekirjoittanut ja sanomattakin on selvää että kansa on jälleen käyttänyt sitä järeintä omaa asetta jolla saa asiansa kuuluviin tänne eduskuntaan eli kansalaisaloitetta ja on hienoa että me ehdimme sen vielä täällä käsitellä toki aina voidaan miettiä että että lisää aikaa ja enemmän asiantuntijakuulemisia varmasti olisi ollut paikallaan mutta on hyvä että tämä on nyt täällä meillä meillä käsittelyssä ja voimme voimme myös ihan ilolla kertoa mitä kaikkea tänne meidän mietintöömme on laitettu sisälle

niin lakialoitteen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kuin myös toimenpidealoitteen liittyen vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämiseen ja parantamiseen se on oikeastaan ollut päänavaus tälle koko asialle ja on hienoa että että nyt sitten asiat etenevät ja lakialoite ja toimenpidealoite saavat myös tällä tavalla äänen

on ollut pitkään lain suojaama oikeus tehdä päätöksiä ilman vastuuta lausunnoistaan ja aloitteen tekijät pitivät perustuslain perustuslain kuudennen pykälän turvaaman yhdenvertaisuuden vastaisena sitä että hoitavalta lääkäriltä vaaditaan lausunnon allekirjoittamista kunnian ja omantunnon kautta mutta samaa ei edellytetä vakuutuslääkäriltä eli ihan selkokielellä siitä tässä aloitteen sisällössä on kysymys me perussuomalaiset pidimme erittäin tärkeänä että että tämä asia nousee esille valiokunnassa ja iloitsemme siitä että saimme yksimielisesti tänne meidän mietintöömme lausuman jonka valiokunnan puheenjohtaja krista kiuru juuri äsken esitti eduskunta edellyttää että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden kaksituhattakaksikymmentä kevätistuntokaudella

tämä lausuma on todellakin jykevä ja järeä ja se sisältää myös tämän tarkkailun että tarkastetaan ja selvitetään voidaanko kirjata lakiin kunnian ja omantunnon kautta ja mitä merkitystä sillä olisi eli erittäin tärkeää että tällainen lausuma lähtee eteenpäin ja että tätä järjestelmää tarkkaillaan ja kehitetään arvoisa rouva puhemies prosessit ovat erittäin pitkiä niille ihmisille jotka hakevat itselleen oikeutta ja jotka ovat kokeneet tapaturman tai muun vamman aika kulkee kipua on ja kipeä ihminen ei välttämättä jaksa lähteä taistelemaan oikeuksiensa puolesta on tärkeää että muistamme täällä että kuka tahansa meistä kun me poistumme tuosta ovesta voi liukastua voi kaatua voi se joka seuraavana on hakemassa itselleen oikeutta ja jos hakemus tulee palautuksena kuin bumerangi takaisin ilman että sen saaja ymmärtää mistä on kysymys ja niin että hän kokee että on puuttunut avoimuutta tai on tiedottamisessa tai ymmärtämisessä jotakin vikaa niin että ei ei saa selväksi minkä takia tämä hakemus on palautunut minkä takia on tullut kielteinen päätös niin nämä ovat niitä asioita joita meidän tulee avata meidän tulee kehittää koko yhteiskuntaa entistä enemmän selkokieliseksi ja erityisesti näissä tapauksissa ihmisen joka saa kielteisen päätöksen tulee tietää minkä takia ja miksi paperiruljanssissa ja byrokratian rattaissa on erittäin hankalaa ahdistavaa olla ja korostan vielä että kipeä ihminen ei jaksa
arvoisa puhemies kansalaisaloite tuo merkittävällä tavalla esille niitä seikkoja joiden perusteella vakuutuslääkärijärjestelmää on edelleen arvioitava ja kehitettävä kansalaisten oikeusturvan ja järjestelmän hyväksyttävyyden parantamiseksi ja tuntuu hyvin tylylle kun me aina näissä mietinnöissämme kerromme että kansalaisaloite hylätään no tämä on se prosessi miten se täällä menee mutta kuitenkin kansalaisaloite on johtanut siihen että me me olemme vahvasti esittäneet lausumallamme että asia ei saa jäädä tähän vaan asian on edettävä eteenpäin toivon että kansalaisten oikeusturva toteutuu ja

päätöksenteon luotettavuus ja uskottavuus säilyvät myös tulevaisuudessa ja me voimme avata niitä asioita kun kun tätä järjestelmää ryhdytään kehittämään on erittäin hyvä asia että että tämä asia nyt tästä lähtee eteenpäin ja etenemään odotamme toki mielenkiinnolla minkälaisia tuloksia sitten saamme mutta terveisiä aloitteen tekijöille ja aloitteen allekirjoittajille ja niille ihmisille jotka parasta aikaa näissä prosesseissa ovat mukana voimia toivotellen

arvoisa rouva puhemies ensimmäisenä haluan kiittää kansalaisaloitteen alullepanijaa pertti latvalaa ja kansalaisaktiivi nico ojalaa siitä että tämä vakava epäkohta lainsäädännössämme on saatu vihdoin tänne eduskunnan käsiteltäväksi vakuutusyhtiöiden ja niiden käyttämien asiantuntijalääkäreiden mahdollisuus kiistää hoitavan lääkärin diagnoosi potilasta näkemättä haastaa laajasti kansalaisten oikeudentajua tästä on hyvänä osoituksena se että kansalaisaloite keräsi vain vajaassa kahdessa kuukaudessa vaadittavat viisikymmentätuhatta allekirjoitusta kansalaisaloitejärjestelmä on osoittanut tarpeensa jo useita kertoja se on tarjonnut ihmisille suoran kanavan vaikuttaa tuoda päivänpolttavia aiheita eduskuntaan on tärkeää että tämä kansalaisaloite eteni käsittelyyn sillä uhkana oli myös sen raukeaminen eduskuntakauden päättymiseen käsittelemättä jättäminen olisikin ollut mielestäni kansanvallan halveksuntaa osa oikeusoppineista epäili voiko tätä kansalaisaloitetta käsitellä lainkaan sen viitatessa jo kumottuun lakiin mielestäni on kuitenkin kohtuutonta odottaa maallikolta samantasoista valmistelua kuin eduskunnan virkamiehiltä on totuttu näkemään aloitteen tekijät ja puuhamiehet on kutsuttu valiokuntaan kuultaviksi ja tahto kansalaisaloitteen takana on tullut selvitettyä aloitetta

olen erittäin tyytyväinen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöön kiitos siitä valiokunta on epäilemättä saanut kansalaisaloitteen kuulemisen kuulemisen aikana kuulla niin aloitteen tekijöiltä kuin potilasjärjestöiltäkin minkälaisen epäoikeudenmukaisuuden kohteeksi ihmiset ovat joutuneet vakuutusyhtiöiden taholta vaikkakin valiokunta esittää lakiehdotuksen hylkäämistä on valiokunnan lausuma ehdottoman kannatettava seuraavan hallituksen tulee valmistella esitys vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi päätös on myös ymmärrettävä sillä nyt puhutaan niin isosta lakikokonaisuudesta että sen valmisteluun on varattava vähintään puoli vuotta aika jota tällä eduskunnalla ei enää ole lausumassa näkyy myös perussuomalaisten kädenjälki haluaisinkin kiittää perussuomalaisten kansanedustaja arja juvosta aktiivisesta valiokuntatyöstä vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaaminen on yksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän kärkihankkeista ja viimeksi esitelty eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetissa vuodelle kaksituhattayhdeksäntoista arvoisa puhemies kansalaisaloitteen vaatimus siitä että vakuutuslääkärien tulee noudattaa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaisia muotovaatimuksia on linjassa lakialoitteeni kanssa jonka tein reilut kolme kuukautta ennen nyt käsittelyssä olevaa kansalaisaloitetta lakialoitteeni synnytti runsaasti julkista keskustelua ja toi vakuutuslääkärijärjestelmän ongelmat linssin alle lakialoitteessa esittämäni ja kansalaisaloitteessa toistettu vaatimus niin kutsutusta totuusvelvoitteesta tarkoittaisi käytännössä sitä että vakuutuslääkäri joutuisi allekirjoittamaan laatimansa asiakirjat kunnian ja omantunnon kautta siinä missä muutkin lääkärit tämä velvoite kumottiin vuonna kaksituhattaneljä kansalaisaloitteessakin viitatulla tapaturmavakuutuslain pykälällä joka nykyisin sisältyy muihin lakeihin nyt ei kuitenkaan päätetä mitään valmista vaan seuraava eduskunta ja hallitus ottavat asiakseen korjata vakuutuslääkärijärjestelmän vääryydet jatkokäsittelyssä on äärimmäisen tärkeää että selvitetään sosiaali ja terveysvaliokunnan lausuman mukaisesti mahdollisuus totuusvelvoitteen kirjaamisesta lakiin lisäksi kehotan huomioimaan lakialoitteeni ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän esitykset käänteisestä todistustaakasta jolloin vakuutusyhtiö joutuisi lääketieteellisin perustein kumoamaan hoitavan lääkärin lausunnon

tässä vaiheessa pienen debatin pieni

on valitettavaa että aika usein nämä kansalaisaloitteet kaatuvat erilaisiin teknisiin ongelmiin ja haluan tällä kertaa antaa kyllä kiitosta sosiaali ja terveysvaliokunnalle ja sen puheenjohtajalle krista kiurulle ja kaikille jäsenille siellä että on etsitty sellainen ratkaisu että tekninen ongelma ei kaada kansalaisaloitetta vaan tässä kansalaisaloitteen tavoite etenee

pitää eduskuntaan tuoda ei vain selvitystä vaan esitys siitä että tämä asia saadaan kuntoon tarvitaan siis puolueeton taho mielestäni antamaan asiantuntijalausuntoja vakuutuslääketieteellisissä kiistatilanteissa haluan vielä lopuksi antaa kiitosta erityisesti kansanedustaja jari ronkaiselle joka on ollut tässä asiassa eduskunnan primus motor tehnyt aloitteen tästä ja vienyt sitä määrätietoisesti eteenpäin ja tämä kansalaisaloite sitten buustasi sen tähän lopulliseen ratkaisuun kiitos sosiaali

arvoisa puhemies tässä voisi yhtyä edustaja heinosen puheeseen siinä mielessä että on todella surullista että usein kansalaisaloitteilta odotetaan että ne ovat täydellisiä vaikka meidän eduskunnan tehtävähän on toteuttaa se henki siksihän me täällä olemme ja meillä on asiantuntijoita virkamiehinä jotka nimenomaan toteuttavat tämän joten me emme saa koskaan piiloutua kansalaisaloitteen taakse jos siellä on joku tekninen pikku

ei ole mitään estettä ja nyt tässä jo käynnistettiin se että me sitten palaamme tähän asiaan ja tämä kansalaisaloitteen henki toteutuu koska erinomaiset edustajamme juvonen ja ronkainen ovat pitäneet siitä huolen minä olenkin heistä äärimmäisen ylpeä ja minun täytyy kyllä sanoa että

on kyllä korostunut oikeudentaju

arvoisa puhemies yhtyä niihin kiitoksiin sosiaali ja terveysvaliokunnalle joita tässä tässä on esitetty todella on niin että vaikka näin ymmärsin käsittelyssä muitakin vaihtoehtoja oli niin täällä sitten valiokunnan johdon hyvällä työllä päädyttiin siihen että löydettiin yhteisymmärrys tästä ponnesta kiitos kiitos siitä valiokunnalle todella on näin että kun meillä on nyt se toisen asteen maksuttomuus aloite ollut niin tässähän on kaksi hyvin erityyppistä tapaa käsitellä kansalaisaloite kiistatta molemmissa on teknisiä ongelmia mutta tässä nimenomaan löydettiin yhteinen tahto ja yhteinen ponsi siitä että me kaikki ryhmät edellytämme että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi eli yhteinen tahto mitä ei tässä toisen asteen maksuttomuus aloitteessa

arvoisa rouva puhemies yhdyn kiitoksiin valiokunnalle tomerasta työstä mutta annan samalla myös moitteita moitteita annan siitä että tässä valiokunnan mietinnössä ei kertaakaan päästä siihen ydinongelmaan joka liittyy hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin lausuntojen erilaisuuteen se ydinongelma on se että meillä on lainsäädännössä yksitoista erilaista määritelmää työkyvyttömyydelle tämä ei ole vakuutuslääkärin vika ja meidän täytyy muistaa että niin hankalassa tilanteessa kuin ihmiset jotka kokevat itsensä työkyvyttömiksi ovatkin niin ongelma on isosti se että heidän hoitavalle lääkärilleen se on lääketieteellinen asia mutta vakuutuslääkärille se on juridinen asia ja hän joutuu huomioimaan nämä yksitoista erilaista määritelmää ja myös siitä miten näitä määritelmiä lähdetään perkaamaan olisin toivonut tähän valiokunnan mietintöön jotakin lausuntoa

kansalaisaloitteen kuulemisessa me olemme nimenomaan nyt käyneet läpi sitä että näillä muotovaatimuksillako tämä asia voitaisiin hoitaa oikeusministeriön kanta oli selvä vaatimus voitaisiin kirjata mutta valitettavasti se ei toisi tähän asiaan helpotusta tätä kautta olemme syvästi huolissamme valiokunnassa siitä että jos tämä ei ole se lääke niin millä tavalla tätä oikeustilaa parannetaan siltä osin tässä on näitä monia muita vaihtoehtoja ja tämä on yksi vaihtoehto jota edustaja järvinen hyvin kuvasi mutta tähän ei ole ruvettu sitten luettelemaan on myös

arvoisa puhemies haluan itsekin kiittää tässä yhteydessä aloitteentekijöitä tärkeän ja monia suomalaisia syvästi koskettavan asian tuomisesta tuomisesta tänne eduskuntaan kiitän myös valiokuntaa kiitän teitä hyvästä työstä lausuman kautta asia etenee jatkovalmisteluun eikä jääty jumiin muotoseikkoihin kuten valitettavasti joskus kansalaisaloitteiden kanssa käy arvoisa puhemies haluaisin tässä yhteydessä yhteydessä kun ministeri on paikalla kysyä ministeriltä jatkosta miten nyt esitettävän ponnen mukainen lainvalmistelutyö laitetaan käyntiin ja millainen valmistelutyöryhmä tähän voitaisiin nimittää onko tätä jo ministeriössä mietitty on erittäin tärkeää että tässä aloitteessa ja mietinnössä peräänkuulutettu avoimuus ja riippumattomuus toteutuvat myös tarvittavien lakimuutosten valmistelutyöprosessin yhteydessä

arvoisa rouva puhemies haluan itsekin kiittää sitä työskentelytapaa joka meillä oli sosiaali ja terveysvaliokunnassa nimenomaan kun me näimme että tämä kansalaisaloite ei ollut teknisesti ja

oikein me otimme niin sanotun hengen mukaan elikkä hengen mukaisesti ja ymmärryksen mukaan me lähdimme vastaamaan siihen perimmäiseen kysymykseen mitä tällä kansalaisaloitteella haettiin kuten täällä todettiin nuorten ja järjestöjen tekemästä kansalaisaloitteesta maksuttomasta toisesta asteesta olisin toivonut että sen kanssa sivistysvaliokunnassa oltaisiin voitu toimia samalla lailla toinen asia mistä haluan sanoa edustaja järviselle kuten täällä todetaan me halusimme laajentaa tätä keskustelua ja tätä valmistelua siten että me edellytimme että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muuttamiseksi elikkä tämä antaa silloin

arvoisa puhemies tämähän on erittäin tärkeä asia mikä tässä kansalaisaloitteessa nyt on ollut esillä ja hyvä että tämä asia käydään läpi täällä ja hyvä että näistä asioista puhutaan mutta valitettavasti tämä ei vain riitä jos lähdemme siitä että puhutaan lääkärin kunniasta ja omastatunnosta se tarkoittaa sitä että potilaan on silloin oltava siinä lääkärin näkyvillä tulipa hän mistäpäin suomea tahansa tässä tulee se iso mutta että jos näin vaaditaan silloin tulevat matkakustannukset kun tullaan muoniosta helsinkiin ja takaisin muonioon tai mistäpäin maata tahansa meillä on olemassa paljon muitakin asioita mitä meidän pitäisi vakuutuslääkäriasioissa hoitaa kuin tämä asia meillä on sellaisia asioita joista pitää keskustella kuten esimerkiksi se miten me todistamme että pitkäaikaistyöttömällä jolla on mentaaliongelmia on mielenterveyshäiriö ja hän ei pysty mihinkään työhön vaan hänen pitää päästä työkyvyttömyyseläkkeelle aivan samalla tavalla jos on somaattisella puolella tämä sama asia

arvoisa rouva puhemies hyvä ministeri kiitän että olette täällä paikalla ja kysyisin teiltä sitä mitä minulta kun nämä prosessit ovat niin äärettömän pitkiä ja ne ihmiset jotka odottavat päätöksiä korvauksista tai tilanteestaan kokevat usein tunteita että heitä ei kuulla ja kyseessä on oikeusmurha ja ollaan kuin löysässä hirressä niin millä tavalla me voisimme parantaa tätä prosessin sujuvuutta niin että että asiat nopeutuisivat ja ihmiset saisivat nopeammin niitä päätöksiä olisi toivottavaa että myös tämä huomioitaisiin sitten siinä valmistelussa sitten toinen huoleni koskee niitä henkilöitä jotka eivät näitä päätöksiä ajallansa saa ja joille kuitenkin sanotaan että olette työkykyisiä ja pitää mennä töihin ja pitäisi vielä aktivoituakin millä ihmeen millä ihmeen tavalla sitten näille ihmisille viestiä viedään

edustaja salonen ja sitten ministeri
puhemies kun viime kaudella tulin valituksi eduskuntaan edessäni oli heti yhteydenotto kansalaiselta joka oli hyvin isoissa vaikeuksissa vakuutusjärjestelmän kanssa ja joutui käymään itse asiassa kaikki oikeusasteet ja vasta lopulta voitti voitti sitten viimeisessä oikeusasteessa tein viime kaudella asiasta keskustelualoitteen joka tosin ei silloin koskaan edennyt silloin ministerinä toiminut risikko puuttui myöskin asiaan ja tehtiin jonkunnäköisiä toimenpiteitä mutta yhä edelleen olemme siinä tilanteessa että nämä toimet eivät ole riittäneet ei muuten ole ihan itsestään selvää että tämä mietintö on tämän sisältöinen kuin se nyt on siinä mielessä totean edustaja järviselle että älkää antako meille moitteita sillä me olemme kyllä siellä tehneet työmme työmme perusteellisesti ja nimenomaan tällä lausumalla halusimmekin laajentaa että tämä asia perataan nyt laajalla mittakaavalla eikä vain tämän yhden asian osalta

tähän yksimieliseen mietintöön ja näihin kiitoksiin täällä salissa ja samoin tähän valiokunnan esittämään lausumaan on helppo yhtyä mielestäni siinä on selvät askelmerkit tulevaan edustaja sarkkinen kysyitte tuossa mikä on mahdollisesti se pohja

vakuutuspäätöksiä

siihen liittyen kuten edustaja ronkainen totesi tarvitaan nimenomaan huolellinen ja riittävän pitkä lainvalmistelu jotta voidaan ottaa huomioon ne asiat mitä edustaja järvinen otitte tässä esille ja samoin puheenjohtaja kiurun esittämät haasteet siinä millä aikataululla voidaan edetä mitä tulee sitten näihin kysymyksiin siitä miten saadaan nopeammin päätöksiä ja miten poistetaan sitä epäluottamusta näitä päätöksiä kohtaan se on aivan totta että nämä hylätyt työkyvyttömyyseläkepäätökset ja kuntoutuspäätökset ovat käytännössä ristiriidassa kansalaisten oikeustajua vastaan vakuutuslääkäreihin ei luoteta ja epäoikeudenmukaisuuden kokemus jos sitä koetaan ei voi olla kansalaisella väärä tätä järjestelmää on kritisoitu pitkään ja varmasti tästä löytyy lukuisia toimenpidealoitteita ja lakialoitteita tuolta eduskunnan intrasta nyt kun olemme saaneet tämän lausuman että tuleva hallitus on sitten tämän asian äärellä todella toivon ja uskon ja meidän yhteinen tahtotilamme ainakin vaikuttaa siltä että halutaan halutaan ottaa rohkeita askelia siihen että luottamusta saadaan lisää ja tietoa saadaan lisää ja kansalaiset kokevat että heidän äänensä on tullut kuulluksi

arvoisa puhemies hyvä ministeri kollegat mielestäni nykyisessä vakuutuslääkärijärjestelmässä on huomattavan paljon epäkohtia ja siksi kiitän kansalaisaloitteen tekijöitä ja sen allekirjoittaneita kansalaisia olen todella hyvilläni että tämän kansalaisaloitteen myötä eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunta yksimielisesti ehdottaa vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamista ja otti todella vakavasti vakuutuslääkäreiden lausuntoihin liittyvät kansalaisten kokemukset

vakuutuslääkärin todetaan syyllistyneen virheeseen tai laiminlyöntiin jonka seurauksena vakuutettu on kärsinyt joko terveydellisesti tai taloudellisesti esimerkiksi aivovammoihin on liittynyt paljon epäoikeudenmukaisuuksia suomessa on viisi aivovammapoliklinikkaa joissa on maan paras aivovammoja koskeva osaaminen missään muualla kuin näissä yksiköissä ei osata tehdä aivovammaepäilyjen diagnostiikkaa aivovammojen vaikeusasteen arviointia ja siihen liittyvää diagnostiikkaa kuntoutusarvioita ja kuntoutussuunnitelmia näissä yksiköissä työ perustuu moniammatilliseen tutkimukseen tällaisen yksikön arvion sivuuttaminen ei saa olla mahdollista ilman erittäin painavia perusteita on täysin kestämätöntä että tällä hetkellä tällaisen yksikön arvion diagnostiikasta tai hoidosta voi sivuuttaa yksin tai täysin itsenäisesti vakuutusyhtiön ortopedi jolla ei ole mitään kokemusta aivovammoista vaikea aivovamma voidaan nykyään vakuutusyhtiössä siis todeta lieväksi ja potilas jää tällöin ilman kuntoutusta ja ilman toimeentuloa lopputulos on ollut monen ihmisen kohdalla aivan katastrofaalinen se että vakuutusyhtiö kieltäytyy korvaamasta ei tarkoita sitä että vammautunut ihminen olisi parantunut ja työkykyinen hän ei ota vuodetta kainaloonsa ja ryhdy kävelemään hänen hoitonsa kuntoutuksensa ja ansionmenetyksiin liittyvät kustannuksensa siirtyvät yhteiskunnan maksettaviksi usein hän tippuu myös täysin mustaan aukkoon eikä saa mistään rahaa näitä tositarinoita olen kuunnellut ja olen moittinut myös kelaa joka lähettää ihmisille hylkääviä sairauspäivärahapäätöksiä vaikka henkilön lääkärintodistuksesta ilmenee että hän on sairas ja että hänen työkykynsä ei riitä edes osa aikatyöhön kielteisiä päätöksiään kela perustelee omien vakuutuslääkäreidensä tekemällä arviolla pelkkien potilaspapereiden pohjalta näkemättä ihmistä arvoisa puhemies aivovammaliitto on tuonut esille myös erittäin tärkeän asian sen että vammautuneella ihmisellä ei ole oikeutta omiin tietoihinsa kahdeksankymmenen vuoden salassapidon vuoksi vakuutuslääkäreiden valvonta ei ole mahdollista tämän takia vammautuneella ei ole oikeutta saada ratkaisuun osallistuneen vakuutuslääkärin lausuntoa tämän salassapitosäännöksen takia tämä on ehdottomasti muutettava lakiin oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa arvoisa puhemies hyvät kollegat eduskunta on nyt päättämässä että vakuutuslääkärijärjestelmää parannetaan suomessa ja kansalaisaloitteessa ja kansalaiskeskustelussa esiin tulleet koetut epäkohdat korjataan tämä on aivan huikean hieno juttu on aivan päivänselvää että seuraavan hallituksen on otettava tämä asialistalleen ja korjattava lailla nämä nämä vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohdat tämä on niin tärkeä asia että se on kirjattava hallitusohjelmaan

arvoisa rouva puhemies on aivan kiistämätöntä että meillä on suomessa tuhansittain ihmisiä jotka kokevat olonsa työkyvyttömäksi mutta siitä huolimatta eivät saa työkyvyttömyyseläkettä he kokevat tulleensa kohdelluiksi epäreilusti siitä syystä on erinomaista että tämä aloite on tehty ja vielä erinomaisempaa on se että sosiaali ja terveysvaliokunta on ottanut siihen selkeän kannan harmittelen kuitenkin hieman sitä että tässä keskustelussa me puhumme vakuutuslääkäreistä tavalla joka ikään kuin leimaa heidät syypääksi tähän tilanteeseen pitää muistaa että niin epäreilu kuin tilanne onkin työkyvyttömyys on lääketieteellinen diagnoosi aina sille hoitavalle lääkärille kun taas vakuutuslääkärille se on aina myös juridinen käsite vakuutuslääkäri on siinä sekamelskassa jonka me olemme luoneet ja nyt en osoita sosiaali ja terveysvaliokuntaa sormella vaan ihan meitä jokaista kansanedustajaa sillä meidän käsiemme läpi on kulkenut tämä järjestelmä jossa on yksitoista erilaista määritelmää työkyvyttömyydelle voin luetellakin nämä sairausvakuutuslaissa työntekijän eläkelaissa julkisten alojen eläkelaissa kansaneläkelaissa kaikissa erilaiset määritelmät ja lisäksi työtapaturma ja ammattitautilaissa liikennevakuutuslaissa vahingonkorvauslaissa sotilasvammalaissa laissa sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta rikosvahinkolaissa sekä myöskin vapaaehtoisissa vakuutuksissa on aivan selvää että vakuutuslääkärit jotka yrittävät noudattaa näiden lakien ohjaamana omia päätöksiään ja kansalaiset ovat hiukan hiukan eri linjoilla ja on ymmärrettävää että kansalaisten on vaikea ymmärtää päätösten erilaisuutta

vakuutuslääkäri joutuu hoitavan lääkärin sijaan tuntemaan sosiaalivakuutuslainsäädäntöä aiempia ratkaisulinjoja muutoksenhakuelinten noudattamia käytäntöjä toki myöskin erilaisia kuntoutusvaihtoehtoja ja vielä sitten kaupan päälle nämä lainsäädännön yksitoista erilaista työkyvyttömyystulkintaa toki vakuutuslääkäri myös ottaa huomioon hakijan koko elämäntilanteen laajemmin kuin kuin hoitava lääkäri vakuutuslääkärit eivät myöskään toimi oman tahtonsa mukaan miten sattuu vaan heilläkin on selkeät valvojat viranomaisena finanssivalvonta sekä tietysti myöskin muutoksenhakuelimet ja väitän kyllä että myös tämä kohtuullisen kova julkisuus toimii toimii valvojana

jos meillä on yksitoista erilaista tulkintaa työkyvyttömyydestä pidän kohtuuttomana sitä että tulkintaurakka haluttaisiin esimerkiksi tavallisille terveyskeskuslääkäreille täällä on tänäänkin esitetty että tarvitsisimme käänteisen todistustaakan mikä tarkoittaisi sitä että jos hoitava lääkäri on esittänyt jotain niin vakuutuslääkärin ikään kuin pitäisi todistaa oma lausuntonsa vielä tehokkaammin

jos otetaan vertailukohta esimerkiksi tämän kevään ylioppilaista niin käytännössä se tarkoittaisi heidän kohdallaan sitä että koulun oman historianopettajan joka arvioi ylioppilaskokeen menisi läpi loppuun asti eikä ylioppilaslautakunnalla olisi valtuuksia suhteuttaa ylioppilaan tilannetta koko suomen kirjoituksiin mitä siitä aiheutuisi sama käytäntö aivan prikulleen sama käytäntö on on kohtuullisen mahdotonta miettiä ja pohtia sitä että että hoitavalla lääkärillä ja hänen lausunnollaan olisi se lopullinen painoarvo ja on vaikea ajatella myös sitä että sen oman terveyskeskuslääkärin tai muun hoitavan lääkärin pitäisi osata tämä hankala vakuutuslainsäädäntö joka meillä on kun muistetaan että vakuutuslainsäädäntö ei kuulu lääkärikoulutukseen kovinkaan kattavasti täällä täällä on puhuttu siitä millaisen kohtelun kohteeksi ihmiset ovat joutuneet vakuutusyhtiöiden osalta edelleenkin yritän sanoa sitä että meidän pitää ottaa nöyrästi peili käteen tässä talossa ja miettiä miten me saamme tätä lainsäädäntöä selkeytettyä on aivan erinomaista että sosiaali ja terveysvaliokunta

että tässä talossa lähdetään korjaamaan näitä epäkohtia ja ehdotetaan lainsäädännön muutoksia sillä niitä todella tarvitaan täällä on kysytty myös mitä me voisimme tehdä miten me saisimme tätä koko ketjua parannettua koska on ihan selvää ja kiistämätöntä että se on ongelmallinen no tässä on monia toimenpiteitä ensinnäkin olisi tärkeää pitää huolta siitä että työkyvyttömyyshakemukset olisivat paremmin laadittuja tällä hetkellä pahoittelen niissä on isoja ongelmia toinen asia mielestäni on se että asiakasta pitäisi aina kuulla mielellään mahdollisesti myös tavattava olen saanut työeläkeyhtiöistä myös sitä viestiä että kun kielteisen päätöksen saanutta asiakasta kuullaan ollaan puhelinyhteydessä niin usein asiakkaalle silloin itselleenkin valkenevat ne syyt miksi työkyvyttömyyttä ei ole hyväksytty omasta työkyvyttömyyskokemuksesta huolimatta valituksiin liittyy liittyy myös ongelmia ylivoimainen syy valituksen valituksen hyväksymiseen ovat muuttuneet perusteet eli hakemusta on yksinkertaisesti parannettu mutta se tärkein asia lainsäädäntöä pitää selkiyttää arvoisa rouva puhemies saanko vielä jatkaa puheenvuoroani
yhdessä sovittu aikaraja on kyllä umpeutunut
pyydän siinä tapauksessa uuden puheenvuoron koska se syy miksi varsinaisesti halusin puhua on se että lainsäädännön uudistamiseen meidät pakottaa myös se että kevan kohtalo tulee muuttumaan ja sillä tulee olemaan todella iso merkitys siihen millä tavalla työkyvyttömyyksiä jatkossa hoidetaan mutta ehkä pidän tästä toisen

arvoisa puhemies minusta tässä edustaja järvinen esitti näitä mahdollisia tiekarttoja mutta on nyt hyvä selventää että tämä kansalaisaloite ehdottaa vain yhtä toimea millä tavalla tilanteeseen saataisiin parempi ratkaisu niin että useammat kokisivat että että järjestelmä on oikeudenmukaisempi ja vastaa nykyistä oikeustajua yksi asia on erityisesti myös vakuutuslääkärien kouluttaminen ja lausuntojen laatutason selkeä nosto ja siihen valiokunta myöskin kiinnittää huomiota haluan vielä sanoa että tässä on useita ratkaisuja ja mahdollisia erilaisia polkuja joita pitää harkita valiokunnassa myös käytiin keskustelua siitä pitäisikö tosiasiassa jokaiselle hylkäyspäätöksen saaneelle järjestää teknologian kehittyessä jonkinlainen yhteys yhteys tässä tapauksessa siihen lopulliseen ratkaisun tekijään tältä osin siinä nähtiin myös merkittäviä haasteita jos näin päätettäisiin tehdä joten kaikki vaihtoehdot ovat aidosti nyt avoinna ja siltä osin minusta on tärkeätä että käydään keskustelua mutta jätetään se tuonne työryhmään mietittäväksi mutta tahtotila on yhteinen

arvoisa puhemies meillä on yleensä tapana politiikassa ehkä nostaa omaa häntäämme mutta tässä kohtaa haluaisin nostaa kansalaiset esille kiitos kansalaisaloitteen tekijöille ja kaikille allekirjoittajille siitä että teidän ansiostanne pääsimme tekemään tämän mietinnön sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja että isossa salissa käsittelemme nyt tätä kansalaisaloitetta toki kansalaisaloite kohdistuu vain yhteen osaan koko vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtia ja ongelmia ja juuri sen vuoksi keskustelu ja valiokunnan kuuleminenkaan ei ole ollut niin laajaa kuin mitä mitä me kaikki täällä salissa olevat ymmärrämme että että itse asiassa tämän asian ja ilmiön korjaamiseksi pitäisi olla sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä juuri siitä syystä ehdotetaan että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden kaksituhattakaksikymmentä kevätistuntokaudella vuoden kaksituhattakaksikymmentä kevätistuntokaudella minusta tämä

pidän vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien myöntämistä tässä valiokunnan mietinnössä siis koko valiokunnan yhteisessä mietinnössä ensimmäisenä askeleena kohti muutosta toivon että asiasta keskusteltaisiin vihdoinkin aidosti puolustuskannalla oleminen ei auta toimijoita ymmärtämään järjestelmän ongelmia asiakkaan näkökulmasta ja siten siten ainakin itse olen kokenut kaikki aikaisemmat yritykset nostaa esille näitä ihmisten tuomia ongelmia siitä seuraa järjestelmän välitön puolustautuminen niin kauan kuin me puolustaudumme ja puolustaudumme me emme edes mieti voisiko näitä luottamuksen rapauttajia rapauttajia ihmisten kokemia epäkohtia jollain tavalla korjata nyt minulla on aidosti toive siitä että että näin tässä tässä käy ihmiset vakuuttavat itsensä pahan päivän varalle sairaana tai vammautuneena ei ole voimia taistella kasvotonta järjestelmää vastaan silloin se tuntuu epäoikeudenmukaiselta ja sotii ihmisten oikeustajua vastaan ja juuri siksi he ottavat yhteyttä meihin kansanedustajiin minusta on merkittävä asia sekin että niin moni teistä kansanedustajista kuten itsekin olen olette saaneet useita yhteydenottoja joissa ihmiset kokevat tulleensa kaltoin kohdelluksi se itsessään on jo merkki siitä että asia on sellainen johon pitäisi puuttua ihmiset ottavat meihin yhteyttä sen takia että he he kokevat ettei ole enää mitään muuta tahoa jonka kanssa he voisivat asiaa jollain tavalla edistää itsekin olen olen ollut useissa useissa tällaisissa asiakastapauksissa viime vuosien aikana tukena ja mukana

sotii ihmisten oikeustajua vastaan

mitä edustaja järvinenkin toi esille että hoitavat lääkärit ovat todenneet ihmisen esimerkiksi työkyvyttömäksi mutta vakuutusyhtiö katsoo työkykyiseksi

sosiaali ja terveysvaliokunnan lausuntokierroksella esimerkiksi aivovammaliitto toi esille että aivovammojen aiheuttamat jälkivaikutukset voidaan usein osoittaa vasta vuosien kuluttua kerroin tuossa aikaisemmin että että ensimmäinen asiakastapaus jossa minä olin tukena omalla vaatimattomalla panoksellani oli nimenomaan oppi ja opetus aivovammasta ja vasta korkeimmassa hallintoasteessa

tällä vammautuneella henkilöllä ei olisi ollut isää joka jääräpäisesti taisteli tyttärensä puolesta he eivät olisi koskaan voittaneet aivovammalle on siis tyypillistä että kestää aikaa ennen kuin vammautunut edes huomaa saaneensa vamman aivovammasta kärsivän elämä on onnettomuuden myötä mennyt yhtäkkiä aivan sekaisin ja sitten hän saa päätöksen jossa sanotaan että vamma on voinut tulla jostain muusta syystä kuin onnettomuudesta ja tosi heikoilla ovat he joiden aivoja ei ole edes tutkittu välittömästi tapahtuneen jälkeen tällaisissa ristiriitatilanteissa asiakkaan oikeusturva tuntuu heikolta vakuutuslääkärijärjestelmää on arvioitava tällaisten tapausten myötä ja kehitettävä ennen kaikkea ihmisten oikeusturvan parantamiseksi vakuutuslääkärijärjestelmästä teetettiin vuonna kaksituhattaneljätoista kehittämisraportti jonka perusteella on pyritty kehittämään päätösten perusteluja lisäämällä etuuslakeihin täydentäviä säännöksiä päätösten perustelemisesta lisäksi sosiaali ja terveysministeri on asettanut viime vuonna laajapohjaisen neuvottelukunnan jonka tehtävänä on jatkaa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä toivon että tämän mietinnön lausuman myötä työryhmän toimeksiantoa tarkistetaan ja potilasjärjestön edustusta ryhmässä vahvistetaan tarvitsemme lainuudistusta koska nykyjärjestelmä aiheuttaa myös väliinputoamisia ja jättää ihmiset ilman toimeentuloa korvauksen tai etuuden epääminen ei saa johtaa sellaiseen tilanteeseen että henkilö jää kokonaan ilman toimeentuloturvaa nämä ihmiset jäävät todella yksin asiansa kanssa ja moni on terveytensä kanssa äärirajoilla on kohtuutonta että he he joutuvat vielä taistelemaan toimeentulonsa eteen kun kaikki energia pitäisi keskittää kuntoutumiseen nyt on työryhmällä aika tehdä esityksensä lain muuttamiseksi ja seuraava eduskunta voi sitten esitysten pohjalta tehdä muutokset

arvoisa rouva puhemies vaikka vakuutuslääkärijärjestelmä kaipaa laajempaa remonttia olisi totuusvelvoitteen kirjaaminen lakiin ollut ja käsittääkseni kohtalaisen helppo toimenpide kansalaisten luottamusta vakuutuslääkärijärjestelmään oltaisiin parannettu kertaheitolla asiantuntijat ovat kuitenkin lausuneet että lakimuutoksella ei olisi olennaista vaikutusta käytännön toimintaan jos näin on olisiko lakimuutoksella mitään todellisia esteitäkään kirjattiinhan viime kaudella jopa perustuslakiin että suomi on eun jäsen vaikka joidenkin mielestä kyseessä oli lähinnä muodollisuus gcm sopimuskin solmittiin tuosta ilman eduskunnan päätöstä sillä verukkeella ettei se olisi suomea juridisesti sitova miksei totuusvelvoitetta voitaisi samalla lailla kirjata lakiin herää vahva ja perusteltu epäily miksi joku vastustaisi vakuutuslääkärien vannomista kunnian ja omantunnon kautta yksinkertaisin selitys on se että monessa kohtaa vakuutuslääkärien toiminta sotisi noita sanoja vastaan vakuutusyhtiöt ovat voittoa tavoittelevia yrityksiä voitto tulee saatujen vakuutusmaksujen ja toteutuneiden riskien korvaamisesta syntyvästä erotuksesta vakuutusyhtiöillä on valta itse päättää mitä ne korvaavat ja vakuutuslääkärit ovat vakuutusyhtiöiden palkkalistoilla eturistiriita on ilmeinen tästä syystä meillä on lähes

nyt käsittelyssä arvoisa puhemies vakuutuslääkärien yhdistyksen puheenjohtaja janne leinonen ja kevan toimitusjohtaja timo kietäväinen kertoivat turun sanomissa vuosi sitten kahdeskymmenestoinen helmikuuta kaksituhattakahdeksantoista että lakimuutos johtaisi vakuutusmaksujen korotuksiin miten ihmeessä tämä voi pitää paikkansa ellei myönnetä sitä että kaikkia korvattavaksi tarkoitettuja sairaus ja tapaturmatapauksia ole korvattu uskon että ihmiset mielellään maksaisivat korotettuakin vakuutusmaksua jos he voisivat luottaa siihen että sairauden tai tapaturman sattuessa he saisivat oikeudenmukaisen kohtelun ja puolueettoman korvauspäätöksen se että vakuutuslääkärillä ei ole mitään velvollisuutta nojata lääketieteellisiin löydöksiin on käsittämätöntä olen saanut lukuisia ja taas lukuisia yhteydenottoja ihmisiltä jotka ovat kuvanneet sitä tuskaa kun esimerkiksi tapaturman tai vammautumisen vammautumisen välinen syy yhteys on vakuutusyhtiössä kiistetty sen ilmeisyydestä huolimatta tämä on täysin kestämätön tilanne jos vakuutuslääkäri todella haluaa tehdä näin ratkaisevan johtopäätöksen tulee hänen mielestäni ainakin tutkia potilas itse ja

hoitavan lääkärin diagnoosi arvoisa puhemies tätä asiaa on tosiaan käsitelty käsitelty eduskunnassa usean eduskuntakauden aikana nyt tällä kaudella näyttää siltä että ollaan saatu asiaan aika kova buusti haluan lopuksi kiittää kaikkia niitä jotka ovat tässä salissa olleet mukana edistämässä tämän asian eteenpäinviemistä perussuomalaisten eduskuntaryhmä sosiaali ja terveysvaliokunta edustajat harkimo taavitsainen myllykoski halmeenpää heinonen sarkkinen ja niin edelleen nimilista on todella pitkä kiitos teille kaikille

myös minä esitän muiden perussuomalaisten edustajien tavoin kiitokseni tämän kansalaisaloitteen tekijöille ja sen allekirjoittajille tämän kansalaisaloitteen kautta eduskunnan käsittelyyn on vihdoin ja viimein noussut vakava lukuisia kansalaisia jo vuosia vaivannut ja heidän oikeuksiaan ikävällä tavalla loukannut epäkohta aloitteen tarkoitushan on on poistaa vakuutus ja eläkeyhtiöiden lääkäreiltä heillä ainakin vielä toistaiseksi oikeus ilman perusteltua syytä ja jopa potilasta näkemättä kumota hoitavan lääkärin lausunto ilman tätä kansalaisaloitetta tämä yhteiskunnallisesti merkittävä asia tuskin olisi lainkaan noussut pinnalle eduskunnassa ainakaan tällä laajuudella kuin nyt on nähty eikä ongelmia olisi ryhdytty korjaamaan vaikka ne ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat edelleen monille potilaille suurta henkistä tuskaa arvoisa puhemies meille perussuomalaisille vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaaminen on jo oikeudenmukaisuussyistä erittäin tärkeää lääkärin pääasiallinen tehtävä on hoitaa potilasta ei ajaa vakuutusyhtiöiden taloudellisia etuja edustaja ronkainen joka tässä edellä puhui onkin tehnyt hartiavoimin töitä asian korjaamiseksi mistä hänelle kuuluu suuri kiitos sinänsä on sääli että tämä hyvä kansalaisaloite hylätään lähinnä teknisistä syistä johtuen mutta valiokunnan antama hyvä mietintö kuitenkin velvoittaa hallitusta valmistelemaan lakiesityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antamaan sen eduskunnalle noin vuoden kuluttua samalla hallituksen tulee selvittää vakuutuslääkäreiden antamien lausuntojen muotovaatimukset tämä on erittäin tärkeä

puhemies vakuutuslääkäreiden oikeutta kumota hoitavan lääkärin diagnoosi ei siis tulla myöhemminkään poistamaan mutta vakuutuslääkäreiltä tulee jatkossa vaatia asianmukaiset perustelut ja niihin liittyvä ammattieettinen vakuutus tällä hetkellähän lausunnon voi antaa potilasta näkemättä mikä ei lainkaan sovi arkijärkeen ja tämä on aiheuttanut tuskaa ja harmaita hiuksia lukemattomille suomalaisille arvoisa puhemies totean lopuksi että paljon keskustelua herättänyt kansalaisaloitejärjestelmä on tällä kertaa osoittanut toimivuutensa kiitän myös sosiaali ja perusteellisesta työstä ja laatimastaan hyvästä lausumasta joka velvoittaa hallitusta ryhtymään pikaisiin toimiin vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi se on käsittääkseni myös kansalaisaloitteen pääasiallinen sisältö toimeenpano on tosin vielä varmistettava seuraavan eduskunnan toimesta

arvoisa rouva puhemies on hyvä että tässä keskustelussa on tullut monia käytännön keinoja parantaa vakuutuslääkärijärjestelmän ja työkyvyttömyysjärjestelmän koko koko kaarta me tarvitsemme hoitaville lääkäreille lisää koulutusta työkyvyttömyyshakemusten tekoon me tarvitsemme paremmin laadittuja työkyvyttömyyshakemuksia työkyvyttömyyshakemuksen tehnyttä asiakasta on jatkossa paremmin kuultava tässä yhteydessä on ehkä syytä mainita että työeläkeyhtiöt ovat itse tehneet hyvää työtä tässä asiassa monella yhtiöllä on tapana ainakin tarjota puhelinpalveluja jos asiakas ottaa yhteyttä lisäksi yksityiset työeläkeyhtiöt ristiinarvioivat omia päätöksiään ja ja siten pyrkivät läpinäkyvyyteen ja myöskin yhtenäiseen käytäntöön työkyvyttömyyshakemuksia käsiteltäessä me tarvitsemme myöskin sitä että

hoitava lääkäri ja sosiaalityöntekijä ottavat jatkossa paremman kopin kielteisen päätöksen saaneesta asiakkaasta mutta meidän täytyy myöskin selkeyttää tässä talossa lainsäädäntöä kun sanoin että lainsäädännössä on yksitoista erilaista määritelmää työkyvyttömyydelle ehkä se suurin ero tällä hetkellä on julkisen puolen työntekijöiden ja yksityisen puolen työntekijöiden työkyvyttömyysmääritelmissä jos julkisen puolen bussikuski saa epilepsiakohtauksen häntä kohdellaan ammatillisen työkyvyttömyysmääritelmän mukaan mikä lähestulkoon joka tapauksessa tarkoittaa sitä että hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläke jos yksityisen puolen bussikuski saa epilepsiakohtauksen hän ei juuri koskaan saa työkyvyttömyyspäätöstä vaan hänen työkyvyttömyyttään arvioidaan yleisen työkyvyttömyyden mukaan ja siinä huomioidaan hänen mahdollisuutensa tehdä jatkossa mahdollisesti jotain muuta työtä kuin toimia bussinkuljettajana tämä kysymys on sillä tavalla oleellinen että kun me tiedämme että julkisen puolen eli valtion ja kuntien työeläkkeistä huolehtii keva ja yksityisen puolen työeläkkeistä huolehtivat yksityiset työeläkeyhtiöt ja kun elämme jo tällä hetkellä tilanteessa jossa julkisen puolen työntekijöitä siirtyy ennätysmäärin yksityisille ja kun sote uudistus etenee tavalla tai toisella tulevina vuosina on selvää että julkiselta puolelta siirtyy työntekijöitä yhä enenevässä määrin yksityiselle puolelle niin työeläkejärjestelmälle tämä tarkoittaa sitä että julkisen puolen työeläkkeitä ja niiden maksajia on jatkossa nykyistä vähemmän kun vielä muistetaan että julkisella puolella on erityisen alhaisia eläkeikiä muun muassa opettajilla sotilailla ja niin edelleen niin meillä loppuu mahdollisuudet hoitaa näitä eläkkeitä siitä johtuen toissa päivänä työryhmä hienosti yksimielisesti esityksen siitä että keva pitää jakaa julkis kevaan joka huolehtii näistä jo tähän asti myönnetyistä eläkkeistä ja sitten työeläke kevaan josta tulee työeläkeyhtiö muiden työeläkeyhtiöiden rinnalle käytännössä tämä muutos pitää tehdä mielellään mahdollisimman nopeasti tämä hallitus ei saa sitä aikaan mutta mitä nopeammin tuleva hallitus saa sen aikaan sitä vähemmin lisäkustannuksin selviämme tästä siirrosta mutta kun näitä eläkejärjestelmiä muutetaan ja kun kevan roolia muutetaan se tulee tarkoittamaan myös sitä että meidän täytyy tässä talossa muuttaa julkisten alojen

vastaamaan yksityisen puolen työkyvyttömyysmääritelmää jotta nämä yhdistelmät puhuvat samaa kieltä kun tässä kansalaisaloitteessa mikä tehtiin vaaditaan lainsäädännön selkeyttämistä ja muuttamista tulevan hallituksen tehtävänä on aloittaa se muutostyö jo siinä siinä kohtaa kun kevan tulevaisuutta pohditaan jotta me saamme kaikille suomalaisille turvattua eläkkeen jatkossakin mikä on ilman muuta yhteinen tavoitetila suomalaisia voi lohduttaa niin että eläkkeet tullaan maksamaan ajallaan niin kun pitääkin mutta

se tulee tarkoittamaan muutoksia työeläkejärjestelmiin ja myöskin työkyvyttömyysmääritelmiin toivon mukaan tuleva hallitus on siihen valmis hyvin nopealla aikataululla

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat

oikeastaan tuossa debattiosuudessa sanoin oleellisen tästä itse kansalaisaloitteesta ja ja myös kiitokset sosiaali ja terveysvaliokunnalle ja ja kuten myös kansanedustaja jari ronkaiselle joka eduskunnassa on ollut tässä tässä liikkeelle panevana voimana ja ja

tarinat tosielämästä ovat karuja näissä tapauksissa kun kiistaa on syntynyt siitä että esimerkiksi aivovamman tai tai onnettomuuden myötä on jouduttu taistelemaan siitä saako saako korvausta vai ei tässä oikeastaan voi sanoa että kaikissa puheenvuoroissa salin oikealta laidalta vasempaan laitaan on on tullut esille esille se että usein on kyse henkilöstä jolla ei välttämättä ole voimia jaksamista mahdollisuuksia siinä tilanteessa asiaa itse viedä eteenpäin ja ja välttämättä kaikilla ei ole myöskään sellaisia omaisia jotka pystyisivät tätä taistelua käymään usein aika ylivoimaista vastustajaa vastaan sen takia pidän hyvänä sitä että nyt tämä kansalaisaloite on etenemässä tässä on lausuma joka ei vain edellytä hallitusta tekemään selvitystä vaan itse asiassa edellyttää tekemään esityksen

eduskuntaan kevätkaudella kaksituhattakaksikymmentä tämän asian kuntoon saattamiseksi asia nousi esille viime syksynä muun muassa korkeimman oikeuden päätöksen myötä ja myös ministeri häkkänen otti silloin asiaan kantaa ja linjasi syyskuussa kaksituhattakahdeksantoista että tarvitaan puolueeton lausuntojärjestelmä siitä saako korvausta vai ei itse allekirjoitan ja toivon että tämä tämä selvitystyö ja esitys tulevat nojautumaan siihen että katsotaan tämä kokonaisuus läpi mutta luodaan myös järjestelmä jossa syntyy puolueeton taho taho asiantuntijalausuntoja varten sellaisissa tilanteissa kun ajaudutaan vakuutuslääketieteelliseen kiistaan

vakuutuksenottajaa ja ja päätökset on tehty ja ja ne ovat olleet täysin kohtuuttomia vähintäänkin näissä tilanteissa mutta myös monissa muissa oikeastaan se minkä takia vielä halusin tähän eduskunnan puhujakorokkeelle tulla oli se että lähes kaikkien kansalaisaloitteiden kohdalla olemme edelleen käyneet keskustelua siitä että kansalaisaloitejärjestelmä vaatii vielä korjausta ja päivittämistä mitä mitä tämä sitten tulee olemaan tulevaisuudessa ehkä kymmenen vuoden päästä kun useampi vaalikausi on tätä kansalaisaloitejärjestelmää käytetty sitä emme vielä tiedä mutta jo nyt liian usein on esimerkiksi erilaisia teknisiä syitä joiden taakse eduskunnassa on menty näissä kansalaisaloitteissa pidän myönteisenä se oli edustaja vasemmistoliitosta en muista oliko se edustaja modig vai vai andersson

siitä että kansalaisaloitejärjestelmä itse asiassa vietäisiin pääsääntönä kohti tällaista toimenpidealoitejärjestelmää jossa siis kansa osoittaisi ainoastaan tahdonilmaisun siitä mikä on se mitä halutaan muuttaa ja sen jälkeen eduskunnassa valiokuntakäsittelyn kautta käydään keskustelua onko eduskunta samaa mieltä ja tämän jälkeen tehdään päätös sitten vastaavalla tavalla kuin tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä että todetaan lausuman kautta että toimeen ryhdytään toimeen tartutaan tai sitten toisena vaihtoehtona on tietysti se että että ei yhdytä siihen eikä se aiheuta toimenpiteitä yksi asia josta olemme lukuisia kertoja keskustelleet on on se erikoisuus näiden aloitteiden osalta että meidän kansanedustajien tekemät lakialoitteethan raukeavat vaalikausittain mikä on ihan perusteltua sillä eduskunta ja hallitukset vaihtuvat vaaleissa mutta kansa ei vaihdu ja sen takia on on edelleen

myös kansalaisaloitteet nollaantuvat siinä vaiheessa kun hallitus ja eduskunta vaihtuvat sitä jättöaikaahan nyt päätettiin pidentää mikä osittain tätä tilannetta helpotti enää ei synny tilannetta ettei kannattaisi ryhtyä aloitteen keräämiseen kun se täytyisi jättää tietäen että eduskunta ei ehdi sitä käsitellä nyt on mahdollisuus pitkittää tuo jättö yli vaalien vaikka nimet olisikin kerätty kyseisen vaalikauden aikana itse toivon että myös tätä pohditaan edelleen että kansalaisaloitteet eivät vaaleihin raukeaisi sillä kansa ei vaaleissa vaihdu ainoastaan eduskunta ja maamme hallitus yksi pohtimisen arvoinen uudistamistarve on myös se kuinka nopeasti samasta asiasta voidaan tehdä niin sanottuja vasta aloitteita uusia aloitteita olemme näitäkin jo suomessa nähneet onko se ongelma sitä on syytä pohtia yhtenä ratkaisuna on esillä ollut ja itsekin olen sitä sitä esillä pitänyt tällainen tietynlainen vasta allekirjoitus ei allekirjoitus kansalaisaloitteen kohdalla meillähän oli tiedossa että sellaiset asiat jotka jakavat kansaa hyvin vahvasti saavat allekirjoituksia helpollakin tuon vaaditun viisikymmentätuhatta jopa satatuhatta tai enempikin mutta toisaalta tiesimme että sen kyseisen asian toinen näkökulma tulee saamaan vähintään yhtä nopeasti vähintään yhtä paljon allekirjoituksia silloin voisi miettiä että kansa voisi allekirjoittaa myös tällaisia ei allekirjoituksia ja saisimme tiedon tänne myös myös siitä näkökulmasta että satatuhatta kansalaista on jotain asiaa tukemassa mutta toisaalta kaksisataatuhatta on sanomassa ei sille tämä voisi myös virtaviivaistaa ja ja avata tätä tilannetta tilannetta paremmin sillä emme vielä ole nähneet sellaista kansalaisaloitetta että edes enemmistö suomalaisista olisi sen allekirjoittanut

arvoisa rouva puhemies on hyvä että edustaja juhantalo otti tuon yhden seikan esille meidän tietysti totta kai pitää kunnioittaa hoitavan lääkärin asiantuntemusta se on potilaan ja lääkärin vaikkapa työterveyslääkärin välinen ehkä jo pitempiaikainen

hoitosuhde ja historian tuntemus on sitä kautta eittämättä varmasti vahva mutta kun sekään ei riitä ja silloin yleensä potilas tässä vaiheessa hakee erikoislääkärin lausuntoa mutta sekään ei riitä vakuutuslääkärille ja tässä sitten

rikkoontuu se kaikki oikeudenmukaisuuden kokemus ja luottamus vakuutuslääkärijärjestelmään sitten tuleekin tämä irvokas huomautus mieleeni että mitä eroa on on valelääkärillä ja valelääkäri on kuitenkin nähnyt potilaan että me pääsisimme tästä eroon tarvitsisi jollakin lailla tätä järjestelmää ruokkia jos vakuutuslääkäri ei oikein luota sen hoitavan lääkärin näkemykseen ehkäpä juuri jonkun suosikkilääkärijärjestelmän suhteen

niin vakuutuslääkäri voisi osoittaa sen erikoislääkärin jolta pitää hakea vahvistava lausunto mutta potilaan oikeusturvan kannalta tämän prosessin pitää olla jatkuva meillä tälläkin hetkellä työmarkkinoilla on jos työnantaja ei vaikkapa sairaspoissaolon kirjoittaessaan tahdo oikein uskoa lääkärin lausuntoa niin hän voi osoittaa mihinkä lääkärille sitten pitää mennä mutta silloin työnantaja maksaa ne kustannukset tässä pitäisi olla samantapainen järjestelmä että vakuutusyhtiö sitten korvaa ne kyllä nimenomaan sitten näihin kiitoksiin luultavasti edustaja ronkaisella tulee ensi yönä hyvin uni kiitos aktiivisuudesta tässä asiassa ja kiitos valiokunnalle kuitenkin hyvästä hyvästä vastauksesta tähän

kyllä edustaja heinonen otti oikeita asioita esille ja tärkeintä olisi että kansalaislakialoite ei vanhene vaikka eduskunta vaihtuu se olisi pitänyt nyt tässä käsittelyssä kun sitä pidennystä jättämiseen tehtiin vain rohkeasti ottaa auki ja säätää tämä samalla kertaa mutta näin meillä toimitaan että kun se olikin kansanedustajan tekemä aloite sopinut tähän pirtaan arvoisa
arvoisa puhemies edustaja järvinen otti tässä yhteydessä esille puheenvuorossaan kuntien eläkevakuutuksen kevan jolla on kuntapuolen eläkkeissä monopoli ja nyt sen tuoreen työryhmäraportin jossa esitetään kevan jakamista kahtia hieman jäin miettimään kun olen tuolla kuntaliiton hallituksessa päässyt seuraamaan etenemistä onko sillä vaikutusta vakuutuslääkäritoimintaan ja noin nopealla ajatuksella ja tutkimisella en kyllä löydä siitä suoraan yhteyttä heikentäisikö tai vahvistaisiko se jonkun eläkkeen saamiseen liittyviä tekijöitä kevan jakaminen perustuu pitkälti

että yksityinen tuotanto on tullut näille perinteisesti julkisen puolen toimialoille hyvin vahvasti ja se on tuonut tämän järjestelmän tällaiseen tienhaaraan ja nyt on tällainen esitys että jaetaan julkiseen ja yksityiseen kevaan koko nykyinen viidenkymmenen miljardin pääoman omaava keva se on valtava valtava muutos mutta siihen on aika kovat paineet sekä vastuunkantokyvyn osalta joka tapauksessa maakunta sote uudistuksesta riippumattoman kehityksen myötä kun kaikenlaiset kunnat näyttävät yksityistävän palveluja ja silloin silloin kevalle jää maksutaakkaa mutta maksutuloa ei vastaavasti ja tässä joudutaan tekemään tietysti tällaisia päätöksiä todellakin jäin miettimään onko tällä vaikutusta vakuutuslääkäritoimintaan en sitä kyllä suoraan löydä mutta koska kysymys on ensinnäkin puolen miljoonan suomalaisen eläketurvan järjestämisestä kevassa ja valtavasta muutoksesta niin seuraavan hallituksen on otettava kantaa ja tehtävä huolellista työtä myös tältä osin ettei tässä tapahdu mitään epäoikeudenmukaisuuksia se tieto minkä itse olen saanut tuolla kuntaliitossa on se että kenenkään eläketurva tässä ei vaarannu mutta yhdenmukaistamista tapahtuu kunnallisen ja yksityisen bussikuskin välillä päästään vähitellen samaan asemaan tämän uudistuksenhan on tarkoitus tulla voimaan vuonna

terveydenhuollon ammattilainen paikalla ja en tiedä onko useampia enkä itse edusta ammattikuntaa ammattikuntaa niin kansanedustajana olin hyvin tyytyväinen jo siitä edustaja ronkaisen aikaisemmasta lakialoitteesta tähän asiaan liittyen kuitenkin haluaisin sanoa sen kuten edustaja juhantalo tuossa sanoi että seuraavalle hallitukselle jää paljon asioita hoidettavaksi muun muassa tämä asia hyvin toivottavaa että edustaja ronkaisen alkuperäinen lakialoite ja tämä kansalaisaloite olisivat pystyneet etenemään jo tällä vaalikaudella koska selkeä ilmeinen ongelma josta eduskuntakin on nyt hyvin yksimielinen jää kuitenkin seuraavan hallituksen korjattavaksi täytyy toivoa että asia etenee seuraavan hallituksen toimesta nopeasti että tällainen mielivaltainen lääkärinlausuntojen kumoaminen kollegalta joka ei potilasta ole nähnyt ei enää tässä tasavallassa jatkuisi vaan päästäisiin myös siihen kansalaisten luottamusta entisestään lisäävään järjestelmään jossa lääkäri hoitaa tuntee asiakkaan tuntee tilanteen ja tekee sen pohjalta tarvittavia toimenpiteitä ja ratkaisuja myös henkilön oikeusturvankin kannalta välttämätön asia korjata

arvoisa puhemies edustaja kankaanniemelle vain toteaisin että kyllähän meillä eläke edut on jo tällä hetkellä yhdenmukaistettu eli ei meillä ole parempia kunnallisia eläkkeitä kuin mitä meillä on yksityisiä eläkkeitä jaa sepä on aikamoinen uutinen jos jos joku lyö semmoisen lain eteen että kunnalliset eläkkeet ovat parempia eri asia on se että siellä on aikaisemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä ja sen rahoitus pitää tietenkin huolehtia on annettu eläkelupaus ja ja kun mennään vanhaan riittävän kauaksi vuosikymmenien taakse meillä oli käytäntö jossa valtion ja kunnan puolella oli kuudenkymmenenkuuden prosentin eläkekertymä ne lupaukset tietenkin täytyy lunastaa ne on annettu ihmisille ja niiden rahoituksesta se on kiinni sitten kun mahdollisesti käsitellään tätä ehdotusta että kuntien eläkevakuutuksen asema arvioitaisiin uudelleen totean sitten tästä itse asiasta eli eli vakuutuslääkärikysymyksestä että kyllähän tämä on meillä kaikilla tiedossa että tämä jäytää kansalaisten oikeudentuntoa ja siellä on ilman muuta tapahtunut oikeusmurhia joten on selvää että tähän tarvitaan parannus nyt se jää sitten tältä eduskunnalta tekemättä mikä on tietysti vahinko mutta toivon että kansalaiset valitsevat tänne viisaita päättäjiä ensi eduskuntavaaleissa ja olen ajatellut itsekin niissä vaaleissa kyllä äänestää

arvoisa rouva puhemies minäkin aion äänestää ja toivottavasti tänne tulee sitten hyvä parlamentti mutta kun täällä on esimerkkejä kerrottu tästä vakuutuslääkärien toiminnasta niin minäkin kerron ihmettelen suuresti kun oli tapaus jossa oli neliraajahalvaus siis kaveri oli täysin liikuntakyvytön ja kyllä sen nyt meikäläinenkin osaa todeta että tuo on työkyvytön mutta vakuutuslääkäri oli todennut että se vamma joka häneen oli tullut

aikaisemmasta tapaturmasta tämä neliraajahalvaus oli tullut siitä kun hän oli tellingiltä rakennuksilla tippunut maahan ja ihmettelen vain mitenkähän se on sen vamman kanssa päässyt sinne tellingille ja sitten tipahtanut ja ei kuitenkaan ollut siitä se jäi sitten nuolemaan haavojaan en tiedä tämänhetkistä tilannetta siitä on noin viisi vuotta aikaa kyllä tässä touhussa joku kohtuus pitäisi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolmekymmentäkuusi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa rouva puhemies tässä on siis kysymys osakesäästötileistä ja talousvaliokunnan mietinnöstä asiassa itse kuulun valtiovarainvaliokunnan verojaostoon jossa parhaillaan sama asia on myös toisen lain yhteydessä käsittelyssä katselin tässä tätä meidän talousvaliokuntaryhmän tähän mietintöönhän on sosiaalidemokraatit jättäneet oman vastalauseensa jossa lopulta päädytään esittämään hylkyä ja varmasti edustaja ihalainen täällä myöhemmin puhuu sitten tarkemmin tästä valiokunnan näkemyksen mukaan mutta itse kyllä halusin tulla sanomaan että tässä vastalauseessamme on ihan ihan asiallisia kysymyksiä kysymyksiä nostettu esiin täällä nimittäin ensinnäkin todetaan se että tämän esityksen myötä joka on varsin kyseenalaista että onko tällä niitä niin sanottuja myönteisen kannalta oikeasti edistäviä vaikutuksia vai hyödyttääkö tämä vain sellaista väestönosaa joka nytkin harrastaa harrastaa aktiivista sijoitustoimintaa tässä kuitenkin kuulkaa todetaan että veromenetykset saattaisivat liikkua siinä sadankuudenkymmenen miljoonan tienoilla ja kyllä näinä päivinä haluaisin sen sanoa että että kun me täällä parhaillaan pohdimme sitä että hallitus neljännen kerran jo leikkaa kaikkein heikoimmilta esimerkiksi indeksejä perusturvaa leikataan pienituloisille eläkkeensaajille ei riitä rahaa almanakassa hallituksella ei riitä koskaan pienituloisille heikompiosaisille ihmisille tilaa leikkauksia ainoastaan niin todellakin varaa luoda kyseenalainen uusi muoto ikään kuin uusi veropohjaa kaventava muoto siten että se saattaa sitten yhteisestä kassastamme kassastamme lohkaista jopa semmoisen satakuusikymmentä miljoonaa ihan oikeasti me puhumme puhumme täällä tänä päivänä hyvin vakavasti esimerkiksi tilanteesta vanhusten hoivan suhteen me tarvitsemme lisää henkilökuntaa vaikkapa vanhusten hoivaan täällä on ollut todella todella sydäntä särkeviä esimerkkejä siitä millaisessa tilanteessa esimerkiksi nämä asiat ovat tämän päivän suomessa jonka pitäisi olla hyvinvointiyhteiskunta ja ei oikein haluaisi nähdä sitäkään että kun tarvitsemme voimavaroja tähän yhteiseen hoivaan tai heikompiosaisten ihmisten perusturvaan niin silloin sanotaan että rahaa ei ole ja sitten kuitenkin löytyy tämänkaltaisiin instrumentteihin uutta rahaa sinänsä minä kannatan terminä kansankapitalismia ja minusta on ihan hyvä sitä edistää mutta tällä esityksellä todennäköisesti kävisi niin että sen pienen ihmisen jolla ihan hieman sijoitettavaa olisi ilmeisesti ei edes kannattaisi tätä osakesäästötiliä käyttää puhemies tuolla ruotsissahan on vastaavantyyppinen käytössä joka on jopa huomattavasti huokeampi etuineen kuin tämä suunniteltu ja siellä on käynyt kuitenkin kokemusten mukaan niin että osakesijoittajien määrä ei ole kasvanut se ei ole kasvanut se on vähentynyt ja osakkeet ovat keskittyneet vain harvemmille eli eli tässä on myöskin tämä vaara ja kun tätä meidän sosiaalidemokraattien vastalausetta niin tässä aika hyvin kuvataan sitä että tämä siis kaventaa veropohjaa ja antaa mahdollisuuden välttää veroja eli voi olla niin että tämä ei houkuttele uusia sijoittajia mukaan ja toimii lähinnä verovälttelyyn kannustavana elementtinä nimittäin tässähän on on mahdollista se että tämä vero ei koskaan realisoidu maksettavaksi voitoista semmoisissa tilanteissa joissa esimerkiksi tulee perintöä tai sitten jos siirretään omaisuus hetkeksi vaikka ulkomaille

vaikka kuinka paljon puhemies ajattelen niin että että näillä perusteilla ilmoitan jo etukäteen että että kannatan sitä mitä edustaja lauri ihalainen tulee tulee esittelemään tältä pohjalta omalta osaltani

arvoisa puhemies hallituksen esitys uudesta osakesäästötilistä on erittäin kannatettava se kannustaa suomalaisia aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen tämä on positiivinen asia samalla se parantaa myös suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kasvaa ja saada toimintansa laajentumiseen rahoitusta ja rahoittaa näin uusia investointeja osakesäästötilejä tulevat tarjoamaan pankit sekä sijoituspalveluyritykset ja tilille saa sijoittaa aina viiteenkymmeneentuhanteen asti varoja voi ja kannattaa tietysti riskin pienentämiseksi käyttää sekä kotimaisten että ulkomaisten pörssiosakkeiden ostamiseen eduskunnan hyväksyessä lain pääsee tilejä avaamaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta itse olisin mieluummin aikaisemminkin tämän toteuttanut mutta näin on päätetty tilin vahvuus piilee siinä että sijoitusten tuotoista ja osingoista tarvitsee maksaa veroa vasta siinä vaiheessa kun tililtä nostaa rahaa näin piensijoittajakin pääsee hyödyntämään korkoa korolle ilmiötä kun ei tarvitse jokaisesta myynnistä maksaa erikseen myyntivoittoveroa vaan koko tuoton voi sijoittaa uudestaan ihan samalla tavalla kuin rahastoissa tapahtuu tänä päivänä uudistuksen myötä osakkeisiin sijoittavat piensijoittajat tulevat samalle viivalle suursijoittajien ja rahastosäästäjien kanssa osakesäästötili ei vapauta verojen maksusta vaan siirtää sen vasta varojen nostohetkeen valtio saa aina lopulta omansa tämän on tarkoitus kannustaa yhä useampia suomalaisia sijoittamaan pitkäjänteisesti mikä myöhemmin tuottaa hyötyä sekä suurempana verotulona että tavallisen suomalaisen taloudellisen aseman kohentumisena kuten esimerkiksi ruotsissa on jo tapahtunut tili on herättänyt vasemmistopuolueessa kritiikkiä on vaikea ymmärtää miksi vasemmisto vastustaa uudistusta jolla nimenomaan parannetaan tavallisen suomalaisen piensijoittajan asemaa ja helpotetaan kotimaisten yritysten rahoituksen saantia jo tämä tuo arvioidun veronmenetyksen satakuusikymmentä miljoonaa takaisin esimerkiksi ruotsissa ja norjassa vastaavat tilimallit ovat olleet suosittuja sekä lisänneet ihmisten kiinnostusta sijoittamista ja omaa taloudenpitoa kohtaan piensijoittaminen

on yleistymässä ja osakesäästötili vahvistaa tätä positiivista kehityssuuntaa edelleen olemme siirtymässä suomessa muiden pohjoismaiden vanavedessä kohti aitoa kansankapitalismia jossa yhä kasvava joukko tavallisia suomalaisia hyötyy sijoitustuottojen kautta kotimaisten yritysten menestyksestä maailmalla juuri nyt on hyvä aika alkaa etsimään hyviä sijoituskohteita sillä osakkeiden hinnat ovat laskussa ja viimeistään vuoden päästä lienee suunta jo nousussa menestyneimmät menestyneimmät ovat aina osanneet ostaa halvalla ja pitää sijoitusta pitkään osakesäästäminen on viimeisen sadan vuoden aikana ollut paras tapa sijoittaa omaisuuttaan kiitos

arvoisa puhemies lähetekeskustelussa kun tästä kansankapitalismiin rohkaisevasta esityksestä puhuttiin pitkästi itse ainakin talousvaliokuntaan kuulumattomana jäin mielenkiinnolla odottamaan mietintöä mitä valiokunta on kenties nähnyt tässä esityksessä tarpeelliseksi muuttaa ja mitä korjata silloinhan siinä keskustelussa tuotiin esille huomioita että tämähän on itse asiassa kuin sijoitusrahasto jota piensijoittaja nyt sitten itse voi hallita eli rahaston sisällä voidaan siirtää omaisuutta ilman välittömiä veroseuraamuksia ja nyt sen voi tehdä sitten sijoittaja itse eikä pelkästään se pankki tai sijoitusyhtiö jolta on rahasto ostettu

oikein ymmärrä vieläkään mistä verojen välttelystä nyt sitten vasemmistopuolueet puhuvat tässä tässä vastalauseessaan ja näissä puheenvuoroissaan koska eihän tässä ole kysymys verojen välttelyn mahdollisuudesta sitten kun ne voitot kotiutetaan sieltä rahastosta niin verothan täytyy maksaa eli verot kenties siirtyvät myöhempään ajankohtaan mutta ne kuitenkin on viime kädessä voitoista maksettava tuo että jos rahastoon voi laittaa enintään viisikymmentätuhatta euroa ei nyt kovin suurta taloudellista keinottelua kyllä mahdollista ylipäänsäkään ihmettelen erityisesti sitä että tässä on lähdetty hylkäysesityksen linjalle eikö sieltä sosiaalidemokraattien ryhmäkansliasta nyt olisi löytynyt sen verran asiantuntemusta että tähän olisi kirjoitettu jonkinnäköisiä pykälämuutosesityksiä edes jonkinnäköiseksi silmänlumeeksi jos esityksessä on epäkohtia niin eikö ne voisi yrittää korjata vai onko tarkoitus vain ideologisesti vastustaa kateuspohjalta kaikkea mahdollista

veromenetyksiä mutta sen hyödyt ovat epävarmoja joten vastaanpa tuossa äsken edustajakollegan esittämiin kysymyksiin lakiesityksen perustelutekstin siis hallituksen esityksen mukaan veronmenetykset voivat olla jopa yli sataviisikymmentä miljoonaa euroa tilille kertyneet arvonnousut jäävät kokonaan verottamatta jos osakesäästötilille kertyneet varat siirtyvät perinnöksi sijoitusvakuutusten esimerkin kautta jossa siis tämän tyyppinen verokohtelu jo on tiedämme että merkittävä osa osakesäästötilille kertyvästä arvonnoususta jää verottamatta veropohjavuotoa aiheuttaa myös se ettei tilille kertyviä osinkoja veroteta jos tilinhaltija on ulkomaalainen tai suomalainen haltija muuttaa ulkomaille arvoisa puhemies siinä siis myös hallituksen omassa perustelutekstissä oleva selitys sille kuinka kyse ei ole ainoastaan verotuksen lykkäämisestä vaan tämä aiheuttaa myös veropohjaan pysyviä aukkoja ja verojen

ole varaa mitä sijoittaa tai sitten on osaamispuutetta tai haluttomuutta sijoittaa sen lisäksi piensijoittajien kannalta tämän instrumentin houkuttelevuutta voi vähentää myös todennäköisesti hallinnollisten kulujen kertyminen arvoisa puhemies ruotsissa on tätä anteliaampi osakesäästötili siis vielä houkuttelevampi sijoittajan ja verokohtelun näkökulmasta se on aiheuttanut valtiontalouden näkökulmasta mittavat veronmenetykset mutta osakesijoittajien määrä kokonaisuudessaan ei ole kasvanut toistan sijoittajien määrä ei ole kasvanut eli olemassa olevat sijoittajat ovat muuttaneet käyttäytymistään niin että he ovat siirtyneet suorasta omistuksesta siirtäneet omistuksiaan näille osakesäästötileille missä on näitä veroetuja mutta sijoittamista kokonaisuudessaan se ei ole lisännyt ei ole siis oikein uskottavia perusteita olettaa että suomessa kävisi merkittävällä tavalla toisin ja että tämä osakesäästötili vastoin kuin ruotsissa yhtäkkiä lisäisi paljon sijoittamista arvoisa puhemies näillä perusteilla tulen kakkoskäsittelyssä kannattamaan hylkäysesitystä

käsittelyssä on tosiaan hallituksen esitys osakesäästötilistä jonka käyttöönotto mitä ilmeisimmin kasvattaa kansankapitalismin edellytyksiä ja parantaa tavallisen suomalaisen mahdollisuuksia sijoittaa palkasta käteen jäävistä tuloista osakkeisiin ja erityisesti kotimaisiin osakkeisiin lakiesitys on varsinkin tässä valiokunnan korjaamassa muodossa mielestäni omiaan lisäämään suomalaisten ymmärrystä taloudesta varsinkin jos he esityksen myötä innostuvat kartuttamaan varallisuuttaan suoran osakesäästämisen avulla ja puhun nyt tarkoituksellisesti osakesäästämisestä en sijoittamisesta täytyy nyt todeta että suomalainen kansankapitalismi kansankapitalismi on verrattain heikkoa esimerkiksi länsinaapuriimme ruotsiin verrattuna meillä jopa yli kahdeksankymmenen miljardin euron arvosta kansalaisten varallisuutta makaa jokseenkin tehottomasti ja tuottamattomana pankkitileillä mielestäni se ei ole lainkaan järkevää kansalaisvarallisuuden ylläpitoa varsinkaan näin matalien korkojen aikana arvoisa puhemies osakesäästötilin toteutumisen myötä suorat osakesijoitukset tulevat houkutteleviksi paitsi tilisäästämiseen myös esimerkiksi kalliita hallinnointipalkkioita veloittaviin osakerahastoihin verrattuna samalla tavalliset osakesäästäjät pääsevät verotuksellisesti nykyistä huomattavasti lähemmäs esimerkiksi osingot verotta nostavien suursäätiöiden kohtelua ja tämä on mielestäni vähintäänkin oikeus ja kohtuus lyhyesti sanottuna tämä esitys antaa monelle tavalliselle ihmiselle huomattavasti nykyistä paremman mahdollisuuden kasvattaa omaa varallisuuttaan joka voi osakesäästämisen avulla kasvaa pienestäkin pesämunasta säännöllisellä säästämisellä vuosien myötä melko mukaviin summiin arvoisa puhemies minun on myös välttämättä ihmeteltävä tätä vihervasemmiston tekemää vastalausetta esitetään tämän koko hyvän lakiesityksen hylkäämistä mielestäni tämä hylkäysesitys ei ole järkevä tai riittävästi perusteltu varsinkin kun otetaan huomioon että tähän lakiesitykseen sisältyy viidenkymmenentuhannen euron rajoitus

osakesäästötilille tehtyjen sijoitusten tai talletusten osalta tämän kyllä pitäisi varmistaa se että hyötyjiä tästä lakiesityksestä ovat ennen kaikkea keskituloiset tavalliset ihmiset

arvoisa puhemies käsillä on nyt siis todella esitys jossa säädetään uudesta osakesäästötilistä joka mahdollistaisi perustamisen ja käyttämisen sijoitustoiminnassa talousvaliokunta on laatinut nyt käsillä olevan mietinnön ja siihen liittyy myös vastalause joka perustuu ennen kaikkea valtiovarainministeriön asiantuntijatyöryhmien yritysverotusta ja osakesijoittamista koskevien työryhmien tekemiin analyyseihin ja arvioihin eikä mihinkään tuulentupiin ensinnäkin on tärkeätä havaita että nämä menetykset ja hyödyt eivät ole tasapainossa tämä riski siitä että sijoittajien määrä ei välttämättä kasva on käynyt ruotsissa on yksi tärkeä havainto se on totta että osakesäästötiliin voidaan enintään siis viisikymmentätuhatta euroa laittaa mutta se mihin me olemme halunneet kiinnittää huomiota on siis se että tämä johtaa siihen että tämä puhkaisee meidän veropohjaa ja se puhkaisee sitä sen takia että osakesäästötilin verotuksesta annetusta lakiesityksestä käy ilmi että esitys kaventaisi merkittävästi veropohjaa ja antaisi mahdollisuuden välttää veroja tämä tietysti johtuu siitä että osakesäästäjille kertyviä osinkoja ja ei veroteta sitten kun niitä nostetaan se verotus on sitten sitten pääomaverotukseen pohjautuvaa tästä on siis hallituksen esityksen perusteissa arvioitu aiheutuvan noin sata miljoonaa valtiolle menetyksiä ja kun sitten näitä kertyviä osinkoja ei veroteta jos tilinhaltija on ulkomailta niin tästä taas seuraa semmoinen

miljoonaa valtiolle lisää menetyksiä tässä mielessä valtiovarainministeriön eri sijoitusmuotojen verokohtelua arvioinut työryhmä suhtautui kielteisesti siihen että osakesäästötilin verovapautta sovellettaisiin myös osinkoihin hallituksen esittämällä tavalla tähän olemme myöskin halunneet nojautua tämän lisäksi on merkille pantavaa että valtiovarainministeriön asiantuntijaryhmä joka on pohtinut yritysverotusta raportissaan on päätynyt samoihin johtopäätöksiin pienten osinkojen verovapautta koskevilla säännöksillä ei olisi ilmeistä tai välitöntä merkitystä kotimaisen talouskasvun eli sitä kautta työllisyyden ja kotitalouksien taloudellisen aseman vahvistumisen

puhemies viime vuoden elokuussa hallitus esitteli budjettiriihessään esityksen siitä että jatkossa suomalaiset yksityishenkilöt saavat sijoitussäästötilit eli tämä tulisi vuodesta kaksituhattakaksikymmentä lähtien voimaan tämä on merkittävää että osakesäästötilille voi tallettaa rahaa ja näillä rahoilla ostaa pörssiosakkeita siten että myyntivoittoja ja osinkoja ei veroteta tilin sisällä vuosittain vero menee vasta kun varoja nostaa tililtä ulos eikä ajallisia rajoituksia nostoille ole hallitus ja lakiesityksen valmistelijat ovat kyllä mielestäni toimineet hyvin siinä että varoja nostettaessa suhteellisen voiton osuus verotetaan jo nollasta eurosta lähtien myös edellä mainittuja sijoitusvakuutuksia mitkä täällä joskus keskustelussa esiin eli vakuutuskuoria on tarkoitus verottaa tällä samalla periaatteella jatkossa kun tähän asti niistä on voinut nostaa ensin sijoitetun pääoman osuuden verotta ja jättää voiton osuuden sitten muhimaan kaiken järjen mukaan tämä uusi osakesäästötili kyllä lisää sitä paljon puhuttua kansankapitalismia hallituksen päätökseenhän sisältyy myös tämä viidenkymmenentuhannen raja talletettavalle pääomalle joka täällä myös on mainittu onneksi se on kuitenkin sen verran korkea vaikkakin maltillinen että se ei haittaa aloittelevia osakesäästötilin käyttäjiä eikä edes jo nyt tässä vaiheessa jonkin verran asiaan harjaantuneita säästäjiä ja tietysti sitten sijoitustilillä tuotto saa nousta yli tämän viidenkymmenentuhannen eli kyllä nyt ihan merkittävästä kysymyksestä puhutaan myös kustannuksiltaan sinänsä niin kuin täällä on tullut esille mutta tietysti haastan oppositiota siltä osin että mikä on

että siihen tukea löytyy sekä oikealta ja vasemmalta laidalta että keskeltä täällä salissa ellei sitten jokin tämäntyyppinen ratkaisu jolla kuitenkin minun nähdäkseni saadaan juuri niitä vaikutuksia joita on haettu eli tällä hetkellä kuitenkin kymmeniä miljardeja euroja suomalaisten varoja makaa tileillä ilman mitään järkevää käyttökohdetta saa pientä korkoa mutta niillä ei suurta merkitystä tietenkään kansantaloudellisesti ole suuri merkitys kansantaloudellisesti on nimenomaan sillä että ne vain makaavat siellä tileillä ne pitää saada sijoitettua ne pitää saada tuottamaan ja tämä on siihen minun nähdäkseni hyvä väline

arvoisa puhemies täällä on esitetty hyviä perusteita tälle hallituksen esitykselle ja mietinnölle ja yhdyn niihin ihmettelen aika tavalla tätä punavihreitten vastustusta tämähän on kädenojennus suomalaiselle duunariperheelle ja eläkeläiselle jolla on pankkitilillä muutama kymmenentuhatta euroa rahaa niin kuin aika monella on koska meillä muistaakseni on noin

nämä veromenetykset

miljoonaa taisi olla hänen esittämänsä luku tämä minun mielestäni parhaimmillaan vahvistaa suomalaista yrittäjyyttä yritysten toimintaedellytyksiä ja työllistämisedellytyksiä ja ainakin meidän perussuomalaisten aivan keskeinen tavoite on vahvistaa suomalaista yritysmaailmaa elinkeinoelämää ja työllisyyttä tarvetta on edelleen vaikka tiedämme että on ongelmiakin paljon kun on saatu kasvua aikaan

on punainen väri niin mikä on se punainen lanka teidän tässä tällaisessa talouspolitiikan erittäin tärkeässä lohkossa mitä tämä koskettaa se jää kovin kovin epäselväksi opposition tehtävä totta kai on vastustaa kaikkea mutta kyllä vastustamisessa kannattaa järkeäkin käyttää ja silloin kun esitys hallitukselta on sellainen että se on perusteltavissa järkevästi kansan maan edun mukaisesti niin silloin sitä on syytä kannattaa ja me olemme valmiita kannattamaan tätä esitystä koska pidämme sitä varsin varsin hyvänä varsinkin näin kokeiluna sitten täällä taisi joku mainita veropohjan aukot no periaatteessa tässä saattaa pieni aukko tulla mutta välilliset vaikutukset tässä ovat ymmärtääkseni niin hyvät että suuret aukot löytyvät tuolta suurten säätiöiden ja vastaavien osalta jotka tekevät myös bisnestä

arvoisa puhemies täytyy sanoa että kyllä ja tämä hallituksen esityksen kehuminen on aikamoista egotrippiä siis siis sijoittaminenhan on on hyvä asia ja jokainen jolla on ylimääräistä rahaa voi sitä tehdä mutta sitten tulee kysymys onko tämä se alue johon kannattaa veroeuroja käyttää tämäkö on se epäkohta joka suurimmillaan nyt tällä hetkellä meitä kohtaa että ihmisille joilla on ylimääräistä rahaa sijoitettavaksi pitää antaa ylimääräinen verovähennys politiikka on todellakin arvovalintoja ja tässä tehdään yksi konkreettinen arvovalinta ne rahat jotka tässä käytetään nämä satakuusikymmentä miljoonaa per vuosi tulevina no valtiovarainministeriön arvion mukaan ja uskon että valtiovarainministeri orpo vahvistaa omien virkamiestensä arviot

miljoonaa on valtaisa summa hyvät kollegat se on valtaisa summa per vuosi per vuosi ja joku rahoittaa nämä verovähennykset täällä on aina se periaate kun käydään yleistä verokeskustelua että kannatetaan näitä hyvän veropolitiikan periaatteita eli laaja veropohja ja matalat verokannat mutta sitten kun tulee se houkutus että ruvetaan tekemään sitä reikää sinne lähelle omaa intressipiiriä niin jopa vain unohdetaan se laaja veropohja kaikki nämä verovähennykset joita tämä hallitus on tehnyt ja vielä yrittää tehdä viime töinään tulevat jonkun toisen maksettavaksi tämänkin maksavat tavalliset eläkkeensaajat ja palkansaajat jotka tarvitsevat ne rahat jokapäiväiseen elämiseen kyllähän meillä on eläkeläisiä ja meillä on palkansaajiakin joilla voi olla kymmenentuhatta tai kahdellakymmenellätuhannella tilillä rahaa mutta harva heistä uskaltaa niitä kaikkia laittaa osakepeliin edes teidän sijoitustilille koska he pitävät niitä rahoja siltä varalta että heille tulee tarve niiden käyttämiseen vaikkapa terveyden tarpeita tämä on tehty hallitusohjelman ulkopuolelta ja ja hallituksen ministerit usein täällä vetoavat siihen että nyt ei voida tehdä mitään kun ei ole hallitusohjelmassa sovittu mutta jopas vain löytyi tämmöinenkin satakuusikymmentä miljoonaa joka voidaan tehdä hallitusohjelman ulkopuolelta ex tempore tempaistaan ja tuodaan tänne ja tehdään sadankuudenkymmenen miljoonan reikä seuraavalle vaalikaudelle per vuosi ex tempore budjettiriihessä siniset ja perussuomalaiset ovat vihdoinkin löytäneet yhden asian josta ne ovat samaa mieltä satakuusikymmentä miljoonaa per vuosi käytetään tänne me olemme täällä samassa salissa muutama päivä sitten kuulleet miten ei mitenkään ole rahaa hoitajamitoitukseen että se on niin kallis että ei ei sitä voida nyt tässä tällä tavalla päättää palautan vain mieleen että tämä summa on aika lähelle sitä mitä olisivat tämän hoitajamitoituksen kustannukset jos se hoitajamitoitus on vähän päälle kaksisataa miljoonaa ja tämä on lähes kaksisataa miljoonaa niin ero ei ole suuren suuri nämä ovat politiikan arvovalintoja mitä täällä parhaillaan tehdään pidetään suurempana sitä että niille joilla on ylimääräistä rahaa tehdään tämmöinen verovähennys kuin sitä että pantaisiin hoitajamitoitusta koriin seuraavaksi nämä samat henkilöt tulevat tänne saliin ja valittavat kuinka holtittomasti suomi velkaantuu hirveätä kun velkaannutaan että eikö olisi vastuullista että velkaa velkaa vähennettäisiin sen sijaan että otetaan velkaa lisää tämähän lisää ensi vaiheessaan suoraa velanottoa ja vähentää meidän mahdollisuuksiamme huolehtia niistä kaikkein köyhimmistä se on politiikan arvovalinta edustaja kankaanniemi ja perussuomalaiset tässä joukossa mukana rohkenen ihmetellä kun minä tapaan perussuomalaisten äänestäjiä hakaniementorilla ei ole kyllä vuosien aikana kukaan tullut valittamaan että se epäkohta on se että jos sijoitan osakkeisiin niin en saa verovähennystä että saisin verovapaasti käyttööni näitä lisätuloja tavatkaa näitä sijoittajaneuvojia mitä he neuvovat he tulevat neuvomaan teille useamman tavan jolla näistä veroista pääsee aikanaan eroon useamman tavan jolla näistä veroista pääsee aikanaan eroon niin että sen sanominen että tämä olisi kustannusneutraali ei tule toteutumaan meidän olisi pitänyt toisinpäin niin että ne joissa nyt on tätä tulonmuodostusta joka ei ole verotuksen piirissä kuten vakuutuskuoret nyt reikiä tehdään lisää ja lopputuloksena on että tavalliset palkansaajat ja eläkeläiset joilla ei ole mahdollisuutta järjestellä tulojaan pääomatuloiksi ja jotka tarvitsevat ne rahansa jokapäiväiseen kallistuvaan elämään vaikkapa esimerkiksi hintojen nousun asumiskustannusten nousun ja muiden vastaavien menojen osalta joutuvat sitten maksumiehiksi tavalliset eläkkeensaajat ja palkansaajat maksavat nämäkin hövelit lupaukset mitä täällä tehdään tämä on sitten kuitenkin eri asia kuin se onko sijoittaminen hyvä totta ihmeessä jos on ylimääräistä rahaa saa sijoittaa myös pörssiosakkeisiin se on ihan hyvä asia mutta älkää unohtako hyvät kollegat kari s tikan edelleenkin mestarillista neuvoa laaja veropohja matalat verokannat jos katsotaan että veroja kertyy mahdollisimman tasapuolisesti erilaisista toiminnoista ja monta maksajaa verotus pysyy kohtuullisena mutta kun näitä reikiä tehdään milloin milläkin perusteella joita täällä on salissa jo kuvattu aikaisemmin niin lopputuloksen maksaa tavallinen eläkkeensaaja ja palkansaaja se henkilö joka ei pääse karkuun ja jolla ei ole pussissa sitä ylimääräistä jonka uskaltaisi sijoittaa sehän tässä on maksumiehenä ei tämä ole ilmainen uudistus ja ne dynaamiset vaikutukset on aikoja sitten nähty mitkä näissä ratkaisuissa ovat lopputuloksena tämä lasku tulee maksuun tavallisille kansalaisille politiikka on arvovalintoja ja tässä hallitus tekee oman arvovalintansa jälleen kerran

edellä puhui entinen valtiovarainministeri eero heinäluoma ja sosiaalidemokraattien aikana tämä vastaavanlainen käytäntö suursijoittajille nyt tämän hallituksen toimesta tämä sallitaan myös tavallisille pienituloisille keskituloisille suomalaisille niin että myös heille tulee mahdollisuus säästää ja ja sitä kautta vaurastua osakesäästötili tulee siis käyttöön vuonna ja tilille tulee siis sijoitusrahastojen verokohtelu eli veroa maksettaisiin myös näiden tavallisten suomalaisten pienten sijoittajien sijoituksista vasta tuotoista silloin kun säästöjä nostetaan tai varoja nostetaan tuolta tuolta tililtä osingot saa siis sijoittaa tämän osakesäästötilin sisällä uudelleen ilman että välissä joutuisi maksamaan veroa näille varoille on asetettu tässä viidenkymmenentuhannen euron katto mutta toki tuo tuotto voi sen päälle tulla itse asiassa tämä osoittaa kyllä tältä hallitukselta arvovalintaa arvovalintaa siitä että hallituksella on halu kannustaa ihan tavallisia suomalaisia säästämään ja sijoittamaan tämä ei vaadi niin kuin edustaja harakka joskus on tuonut esille hän ei nyt ole tälläkään kertaa täällä salissa

että pitäisi tähän malliin ja tähän järjestelmään voi sijoittaa pieniä summia kerrallaan ja sitä kautta ryhtyä sijoittamaan jokainen suomalainen vaikkapa viidenkympin satasen tai jonkun muun muun summan kautta nyt siis annetaan myös tavallisille suomalaisille samanlainen mahdollisuus joka aiemmin on ollut vain suursijoittajilla itse asiassa kun katsoin niin kolmaskymmenes elokuuta sdpn puheenjohtaja antti rinne totesi että hän ei tyrmää osakesäästötiliä nyt tietysti kun hän ei ole valvomassa täällä vasemmisto oppositiota hiiret hyppivät pöydälle kun kissa ei ole paikalla niin täällä annetaan täystyrmäys osakesäästötileille eli sille että ihan tavalliset suomalaiset pääsisivät mukaan mukaan nauttimaan niistä eduista jotka sosiaalidemokraattien aikana on sallittu vain suursijoittajille arvoisa puhemies olen varma että entinen valtiovarainministeri eero heinäluoma tietää sen että tämä satakuusikymmentä miljoonaa ei ole mitään menetettyä rahaa vaan kyse on siinä nimenomaan siirtyvästä verotuotosta joka itse asiassa tämän järjestelmän kautta tulee sitten isompana takaisin eli eli tätä kautta kun tavallisetkin suomalaiset voivat pikkuhiljaa vaurastua mikä hallituksen mielestä on hyvä asia niin tämä tuotto tulee dynaamisesti

puhemies edustaja heinonen on mestari menemään erilaisten näennäisrakennelmien taakse puheenjohtaja rinne on ennakkoluuloton poliitikko niin kuin pitää olla hän on valmis kuuntelemaan hallituksen esityksiä ja niiden perusteluita hän hän on kuunnellut nämä teidän esityksenne ja todennut että ne ovat tämän laajan veropohja ajatuksen vastaisia ne tulevat maksettavaksi meille muille jotka emme ole tässä tätä etua käyttämässä ei ole ilmaisia etuja kun te te teette verovähennyksiä odottakaa kun hän tulee kyllä hän kertoo että se mitä sdp täällä on esittänyt talousvaliokunnan mietinnössä on hänen kantansa lupaatteko te että te muutatte oman kantanne jos rinne on päätynyt siihen että tämä teidän ehdotuksenne on huono ette taida luvata samaten tämä teidän juttu jota te usein käytätte että te hallituksessa estätte erilaista oikeudenmukaista te saatte sen muun muassa pääministeripuolueen asemalla tehtyä ja sitten te syyllistätte ne jotka ovat yrittäneet toimia toisin kun me olemme toimineet johdonmukaisesti tämän laajan veropohjan puolesta jotta se tavallinen palkansaaja ja tavallinen eläkeläinen eivät joutuisi maksamaan kohtuuttomasti

eero heinäluomalta entiseltä valtiovarainministeriltä

te sosiaalidemokraatit olette sallineet tämän tyyppisen verokohtelun ja järjestelyn suursijoittajille niin miksi te vastustatte sitä että tämä tuodaan nyt ihan tavallisten suomalaisten käyttöön eli eli annettaisiin myös esimerkiksi keskituloisille perheille mahdollisuus hivenen säästää sitä kautta pikku hiljaa vaurastua miksi te vastustatte sitä ja olette sallineet tämän saman järjestelmän suursijoittajille ja eikö se näin ole että miljoonaa ei menetetä mihinkään vaan se on nimenomaan siirtyvää verotuottoa
arvoisa puhemies mitä me suomessa tarvitsemme tarvitsemme totta kai yrittäjyyttä me tarvitsemme välttämättä lisää suomalaista sijoittamista suomalaista pääomaa myöskin ulkolaista pääomaa mutta pääasiassa suomalaista pääomaa meidän pitää siihen kannustaa myöskin tavallisia ihmisiä

veropolitiikka valitan sitä että se on mennyt nyt populismin ja pölhöpopulismin puolelle aikanaan todella niin kuin edustaja heinonen totesi demarit olivat pudottamassa neljä pilkku viisi prosenttiyksikköä yhteisöverotuloja mutta eivät sitä anna toiminimille eivätkä toiminimille eivätkä tavallisille henkilöyhtiöille edustaja heinäluoma te olitte poistamassa varallisuusveroa aikanaan se oli sinällään minusta ihan oikea oikea toimenpide koska se oli niin epäonnistunut vero mutta olitte kuitenkin siinä siinä silloin mukana nyt nyt minä olen havainnut että täällä jo neljä veropaperia hyvin tempoilevaa veropolitiikkaa josta yrittäjät ovat varsin huolissaan tällä vaalikaudella hallituksen linja on ollut hyvin vakaa johdonmukainen veropolitiikka kokonaisuutena

veropolitiikka kokonaisuutena ja se on ollut linjakasta todellakin se että

ylärajaan saakka tehdä sijoituksia siis oikeudenmukaisuutta se on hyvä asia minä ymmärrän että

se kateutta vai mitä vaalien alla haluaa ihmisiä harhauttaa tässä asiassa mutta mutta todella toivoisin että kun puhutaan siitä että pitää olla

matala verokanta laaja veropohja niin sehän suomessa on meillä on on ollut hyvin hyvin johdonmukaista ja vakaata veropolitiikkaa ja nyt sitä ei pidä lähteä tempoilemaan minä tiedän useampia yrittäjiä jotka ovat huolissaan ja toteavat sen että kyllä viroonkin voi muuttaa aika helposti jos suomessa verotus lähtee sille tielle eikä täällä ole kotimaisia pääomia riittävästi yrityksille
arvoisa puhemies nyt kun tähän veropohjakeskusteluun lähdettiin niin muistuipa tässä mieleeni eräs tapaus kun autoveroa meinattiin laskea ja laskettiinkin hallituksen toimesta niin oliko se niin että sosiaalidemokraattien mielestä siinä tuli kahdensadan miljoonan suuruinen aukko veropohjaan mutta sitten kun autokauppa kiihtyikin niin tulikin kaksikymmentä miljoonaa lisää veroja eli kyseenalaistaisin hieman sitä että onko tämä sadankuudenkymmenen miljoonan oletettu menetys joka kenties olisikin vain lykkäys kuitenkin enemmänkin spekulatiivinen sisältyykö siihen mahdollisuus myös mahdollisiin kerrannaisvaikutuksiin ja hyötyihin ja perustuuko se siihen oletukseen että tämä osakesäästötili ylipäänsä tulisi olemaan kovinkaan suosittu eli eihän sellaisia veromenetyksiä voi tulla ellei tähän osakesäästötiliin innostuta kansalaisten toimesta laajalti ei edes periaatteessa voi tulla veromenetyksiä ellei tätä käytetä onko tämä niin houkuttelevaa että tätä käytetään me emme varmaan kukaan tiedä tähän vastausta

on varsin suomalainen ilmiö suomalaiset aika heikosti uskaltavat lähteä sijoittamaan ja mielestäni näiden rahojen liikkeelle saamiseen ja tuottamaan saamiseen pitäisi kyllä rohkaista että suomalaiset uskaltaisivat lähteä näitä näitä rahojaan sijoittamaan ja päästäisiin pois siitä kädestä suuhun suuhun mallista kohti sellaista jonkinnäköistä omistamista ja tämä esitys sitä ehkä rohkaisee edustaja ihalainen toi puheessaan esiin että osakesäästötilin osinkoja pitäisi verottaa mutta verotetaanko nytkään sijoitusrahastojen osinkotuottoja jos ne pääomitetaan mukaan

sitähän verotetaan jos sijoitusrahasto on tuottotyyppinen eli siitä tuloutetaan ulos niitä vuosittaisia osinkoja niin niistä maksetaan pääomaverot mutta jos se tuotto kerryttää sen rahaston pääomaa niin nyt en ole varma verotetaanko niitä tällä hetkellä ja jos niitä ei veroteta niin silloinhan tässä ainoastaan vietäisiin pienet

nyt ymmärtämättä miksi tämä olisi sdpn mielestä huono asia että näitä kahta erilaista piensijoittamisen instrumenttia kohdeltaisiin samalla tavalla

arvoisa rouva puhemies kun tuossa äskeisessä puheenvuorossa muisteltiin autoiluun liittyviä kantoja niin kyllä minua vieläkin ihmetyttää kovasti se että perussuomalaiset liki ensitöikseen kun hallitukseen tulivat perussuomalaisethan ovat siis olleet hallituksessa tässä niin nostivat bensaveroa bensaveroa täytyi nostaa tavallinen autoilija ja kansa maksavat jotta sitten ilmeisesti nämä keillä on varaa sijoittaa voisivat saada verohelpotuksia että kannattiko perussuomalaiset nyt sitä bensaveroa nostaa jotta te voitte toisaalla antaa verohelpotuksia niille keillä siellä pankkitileillä sattuu se monella ei ole puhemies täällä on niin kamalasti jollain tavalla minä tulkitsen sen vähän niin kuin pilkattu että tämä on jotain sosiaalidemokraattista kateutta tai muuta mutta täällä kyllä kannattaisi katsoa tätä meidän vastalausettamme täällä kerrotaan muun muassa siitä että että lainsäädännön arviointineuvosto katsoo että lisää sijoittamiseen liittyviä kustannuksia eli ei ole edes ollenkaan selvää että osakesäästötili hyödyttäisi edes sitä yksityistä sijoittajaa kaiken kaikkiaan me tiedämme että esimerkiksi tuottojen nostot tältä osakesäästötililtä joutuvat joutuvat jopa korkeamman verokohtelun alle kuin mitä esimerkiksi verokohtelu on minkä seurauksena epäillään sitä että itse asiassa näitä osakesäästötilejä käytettäisiin lähinnä vain siinä tarkoituksessa voitaisiin tietyllä tavalla harjoittaa verosuunnittelua mikä tarkoittaa vaikka perintötilannetta tai muuta mikä tarkoittaa taas osaltaan sitä että koskaan tätä tuottoa tätä veroa ei

maksamaan samoin kun täällä on vähän syytelty sosiaalidemokraatteja niin täällä myös valtiovarainministeriön oma työryhmä on lausunut näistä tileistä sen verran että että pienten osinkojen verovapautta koskevalla säännöksellä ei olisi ilmeistä ja välitöntä merkitystä kotimaisen talouskasvun suomalaisten kotitalouksien taloudellisen aktiivisuuden ja sijoitusaktiivisuuden parantamisen kannalta ja kun täällä epäiltiin että tällä on kauheasti kaikkia työllisyys ja talousmerkityksiä niin tässähän nyt valtiovarainministeriön työryhmä toteaa juuri mitä edustaja ihalainen sanoitte eivät nämä nyt mitään tuulesta temmattuja asioita ole vaan nämä ovat ihan hallituksen omista papereista ja taustamuistioista lainsäädännön arviointineuvoston arvioita mihin nojaamme tämän oman näkemyksemme ja puhemies nojaamme sen erityisesti tänä päivänä siitä näkökulmasta että muualla me sanomme että rahaa ei ole näin aina kun kysymys on pienestä ihmisestä ollaan tehty julmia leikkauksia ja tämän hallituskauden alussa

puhemies todellakin syksyllä kaksituhattaviisi edustaja heinäluomasta tuli valtiovarainministeri ja likipitäen ensimmäisenä asiana te esittelitte tuosta pöntöstä varallisuusveron poistamisen sen tuotto oli toistasataa miljoonaa euroa vuodessa eli kun nyt lasketaan niin lähes puolitoista miljardia ovat erkot ja muut saaneet puhdasta taskuihinsa se oli teidän linjanne sitten vuonna kaksituhattakaksitoista ministeri urpilainen silloinen sosiaalidemokraattien puheenjohtaja valtiovarainministerinä esitteli yhteisöveron alentamisen neljällä pilkku viidellä prosenttiyksiköllä ja se meni läpi teidän tuellanne ja näin sitten annettiin suuryhtiöille todella suuri verokevennys ja nyt te moititte siitä että me puolustamme tavallista pientä suomalaista perhettä jolla on pankkitilillä makaamassa täysin tuottamattomana kymmeniä miljardeja me otamme ne sieltä tai pyrimme siihen että ihmiset vapaaehtoisesti sijoittaisivat ne suomalaiseen yritystoimintaan ja työllisyyteen ja varmasti tämä tuottaa voi olla että siellä ovat professorit lausuneet mitä lausuneet mutta kyllä se niin on että aktiiviraha tuottaa ei passiiviraha ja näin ollen tämä on on aivan viisas asia arvoisa puhemies en malta olla muistuttamatta myös siitä mistä olen tässä viime aikoina aika paljon täällä muistuttanut keväällä kaksituhattaviisitoista suomi oli tavattomassa syöksyssä korot eivät korot koska ne on säädelty tuolta frankfurtista kiitos euron jota pidetään keinotekoisesti pystyssä joka romahtaa alta aikayksikön mutta se on eri asia eri saarnan aihe mutta kaksituhattaviisitoista keväällä työttömyys oli noussut neljän vuoden aikana sadallatuhannella velkaa oli tullut valtavasti valtiolle ja kunnille ja suomi oli kriisissä niin että luottoluokittajat olivat pudottamassa suomen huonompaan asemaan mikä olisi ollut siinä julkisen velan tilanteessa katastrofi kun korot olisivat lähteneet nousuun ja muuta sellaista eli meillä oli kriisi päällä vuoden kaksituhattaviisitoista keväällä sosialidemokraattisen valtiovarainministerin toiminnan jälkeen nelivuotiskauden jälkeen ja oli pakko korjata niillä toimenpiteillä joita tehtiin nyt ei ole pakko nyt on mahdollisuus parantaa ihmisten perusturvaa sitä hallitus ei nyt tee tämä esitys on aivan paikallaan koska tämä vahvistaa suomen taloutta

salissa useiden eri esitysten kohdalla viime aikoina liittyen talouspolitiikkaan ovat olleet punavihreän puolella niin tässä ei hyvä niin tervehdin sitä ilolla toisaalta täytyy ihmetellä sitä että tänään kyselytunnilla perussuomalaisten edustaja tavio sanoi että tämä hallitus on myynyt suomen ja tehnyt likaisia uudistuksia sama puolue oli hallituksessa hallitusohjelmaa hyväksymässä kaksituhattaviisitoista ja uudelleen kaksituhattaseitsemäntoista nyt annetaan ymmärtää että tämä hallitus on tehnyt hyvää työtä ja pelastanut suomen talouden olen siitä samaa mieltä mutta eivät nämä kaksi asiaa oikein yhteen mene mutta otan myös esille tietysti kunnioitetun edustaja heinäluoman sanoitte että ex tempore olisi osakesäästötilistä päätetty budjettiriihessä se on totta että hallitusohjelmassa sitä ei ollut olette siinä aivan oikeassa mutta kyllä hallitus tässä harkintaa on käyttänyt niin kuin kaikissa päätöksissä mitkä budjettiriihessä tehtiin lisää poliiseja lisää virkoja armeijaan ajoneuvoveron alentaminen mitä pidimme niistä erityisen hyvänä asiana lex lindströmin jatko pitkäaikaistyöttömille iäkkäimmille pitkäaikaistyöttömille monia hyviä asioita tuli budjettiriihessä joista yksi hyvä asia meidän mielestämme on myös tämä osakesäästötili ja hallituksen sisällä kun tästä päätettiin siniset olivat nimenomaan sitä mieltä että se yläraja täytyy laittaa tähän viiteenkymmeneentuhanteen euroon miksi koska silloin sitä hyvällä omallatunnolla voi myös kutsua nimenomaan piensijoittajan osakesäästötiliksi täällä edustaja viitanen sanoi että asiantuntija arvioissa on ollut ajatusta että tämä ei tuottaisi välittömästi tai ei olisi ilmeistä tuloksia mitä me haluamme en minäkään väitä että tämä välittömästi tuottaa niitä tuloksia vaan vuosien aikana vuosien aikanahan ne tulokset tulevat ja lopuksi täytyy vielä sanoa että yhteisöverotuksen keventäminen vuonna kaksituhattaneljätoista merkittävä päätös erityisesti jälkikäteen voi sanoa että se oli oikea päätös nimittäin verotulot ovat kasvaneet sadoilla miljoonilla euroilla yhteisöverotuoton osalta siitä huolimatta että tätä veroa laskettiin minä väitän että osittain ne ovat nousseet juuri siksi että veroa laskettiin koska se on lisännyt taloudellista toimeliaisuutta uskon että sama logiikka pätee myös tämän osakesäästötilin osalta eli ihmiset rupeavat osakesäästötiliä käyttämään ja sitä kautta tulee niitä hyötyjä mitä me uskomme ja kun täällä on viitattu valtiovarainministeriöön heidän asiantuntemukseensa niin he ovat linjanneet että ensi kaudella pitäisi taloussopeutuksia tehdä kahdella miljardilla epäilen että sosiaalidemokraattien kanssa olemme siitä samaa mieltä että tätä ei pidä ottaa taivaasta tulleena totuutena ja suoraan tehdä niin kuin valtiovarainministeriö sanoo vaan vaaleissa me itse kukin puolue esittelemme ne ratkaisut ja sen taloudellisen linjan mitkä me haluamme eli eli ei se valtiovarainministeriökään ole tietenkään valtio valtiossa tai hallitus hallituksessa joka kertoo miten asioita tehdään kuuntelemme heidän asiantuntemustaan mutta poliittiset päätökset tehdään kansanedustajien toimesta

jos oikein muistan prosentin kahdeksankymmentä prosenttia on syntynyt nimenomaan pieniin yrityksiin ja mikä on pienten yritysten suurin ongelma tällä hetkellä suurin ongelma on ihan varmasti se että niillä on erittäin suuri pääomapula ne investoisivat uusiin koneisiin laitteisiin uusiin tuotantorakennuksiin mutta pääoman saanti pankeista jostain kumman syystä vaatii valtavia vakuuksia ja monelle pienelle yrityksellä tällaisen pääoman saanti on jopa liian kallista niin että sitä investointia ei koskaan tule elikkä siinä mielessä tämä osakesäästötilistä tehty uusi laki ja talousvaliokunnan mietintö siitä hallituksen esityksestä ovat erittäin hyviä ja perusteltuja tämä

näistä puheenvuoroista olen voinut päätellä että joidenkin mielestä ainoa oikea tapa valtion ja julkisen talouden hoitoon on valtava verojen lisäys no sitä nyt lienee tässä maassa kokeiltu aivan tarpeeksi sen vaikutukset me kaikki tiedämme että ne ovat talouselämälle kaikista pahinta myrkkyä mitä olla voi edustaja heinäluoma jos te joskus malttaisitte kuunnella ymmärrän että se kirpaisee kun totuuden sanoja kuulee mutta joskus se on totuuskin kuultava

ulkoministeri soini sanoi niin saattaisitte oppia jotakin nimittäin juttu on niin että jos pienille arvoisa puhemies saanko jatkaa täällä on jatkuvaa häirintää havaittavissa kun nämä pienet yritykset todellakin ovat suunnittelemassa investointeja niin niille se pääoman saanti on todella vaikeaa ja se on hyvin monelle pienehkölle yritykselle laajentumisen este omassa tuttavapiirissäkin näitä yrityksiä on lukuisia kyllähän meidän pitää tätä pääomasysteemiä tässä maassa kehittää niin että nämä pienet yritykset pääsevät kasvamaan jos joku tässä maassa kuvittelee vielä että julkisen talouden kautta voidaan työllistää ihmisiä virkamiehiksi valvontaa hoitamaan tai jotakin muuta tämmöistä byrokratian toimintaa tekemään niin pikkuisen väärällä tiellä on kuitenkin koska nämä yritykset jotka tällä hetkellä investoivat esimerkiksi biotalouteen metsätalouteen sanotaan nyt tyypillinen suomalainen metsäkoneyritys joka investoi uuteen koneeseen ostamalla uuden monitoimikoneketjun työllistävät puolenkymmentä ihmistä heti se on valtava pääomasijoitus mutta se vaatii pääomia koska niitä ei monesti pankista saa tämän takia tämä esitys on on erittäin kannatettava ja varsinkin jos investointi suuntautuu tuotannolliseen talouteen jolloin parhaimmillaan se tuote viedään suomen rajojen ulkopuolelle silloin ollaan arvoisa rouva puhemies erittäin terveellä pohjalla en haluaisi tällaista keskustelua kuulla että uuden rakentaminen ja uuden luominen tähän maahan on väärin minusta se on ihailtavaa tekoa ja kunnioitan suuresti yrittäjiä jotka sen tien ovat valinneet

huomaan että edustaja kankaanniemi on vahvasti täällä historiaosastolla jälleen kerran ja hän on parhaimmillaan kun hän käy tätä historiankirjoitusta siinähän on on yksi yhteinen piirre kaikissa hänen esiintymisissään täällä kaikkina näinä iltoina välillä päivälläkin silloin kun hän oli hallituksessa ministerinä tai hallituspuolueen edustajana maan asiat olivat erittäin hyvin ja menivät vielä parempaan suuntaan kaikkein paras aika tietenkin oli ahon hallitus sehän oli aivan loistavaa aikaa kun työttömyys ei ollut kuin puoli miljoonaa ja valtion velkaantuminen sitä suuruusluokkaa että oltiin joutua ulkomaisten instituutioiden kuten maailman valuuttarahaston haltuun ja jolloin verotus oli ennätyskorkealla koskaan ei ole verotus ollut niin korkealla kuin esko ahon hallituksen aikana se on siis se ennätys jota ei ole toistaiseksi rikottu sen jälkeen verotusta on kohtuullistettu mitä tulee esimerkiksi palkka ja eläketulojen verotukseen niin kuin oikein on mutta se on se on rekordi se on rekordi ja siihen ei nyt ole ole päästy varallisuusverokeskustelua olemme käyneet erittäin monta kertaa ja muistan että viimeksikin nämä luvut käytiin lävitse seitsemänkymmentäviisi miljoonaa oli varallisuusveron tuotto vanhasen ykköshallitus teki erittäin hyvän ja perustellun verouudistuksen kun se toi osingot verolle silloinhan kokoomus ilmoitti että se on heille hallituskysymys jos osingot tulevat verolle he eivät missään tapauksessa hyväksy osinkojen verottamista no tikulla sitä silmään joka vanhoja muistelee onneksi osingot tulivat verolle koska ne olivat poikkeama tästä s tikan oikeasta ja ainoasta hyväksyttävästä periaatteesta joka on laaja veropohja kun mahdollisimman moni maksaa kenenkään verorasitus ei muodostu kohtuuttomaksi tuo osinkojen verolletulon tuotto oli siis viidensadan miljoonan euron vuosiluokkaa ja ja se oli aika hyvä oikeudenmukaisuutta lisäävä uudistus jonka vanhasen ykköshallitus teki en en ole myöskään huomannut että perussuomalaiset tullessaan hallitukseen ja edustaja kankaanniemen painaessa täällä vihreätä nappia olisivat laittaneet ehdoksi yhteisöveron nostamisen en ole huomannut enkä myöskään sitä että perussuomalaiset olisivat laittaneet ehdoksi varallisuusveron huomioiden perussuomalaisten suuren menestyksen viime vaaleissa olen ihan varma että jos te olisitte panneet ehdoksi varallisuusveron niin kyllä keskusta ja kokoomus olisivat teidät niin paljon halunneet että olisi saatu sekin vero takaisin vaikka siitä maailmalla yleisesti on luovuttu

annetaan näitä veroetuja heille joilla on ylimääräistä rahaa kaikki kunnia heille hieno juttu ja monella se tulee ahkerasta työstä hieno juttu mutta jotta he eivät laiskoja pääomia makuuttaisi siellä pankissa annetaan veroetua ja mitäs tehdään kun tulevat nämä pienituloiset ne perussuomalaistenkin äänestäjät jotka ovat joutuneet työttömäksi mitäs heille tarjotaan aktiivimalli keppiä tulee heitä joilla menee hyvin kannustetaan veroeduilla on se sitten esimerkiksi se erittäin suuriin metsätiloihin tehty ylimääräinen verovähennys joka oli suurituloisille täsmäetu tai apteekkarivähennys joka toi viisitoistatuhatta euroa vuodessa monelle apteekkarille viisitoistatuhatta euroa vuodessa ei ole ihan pieni summa alalla joka on säädelty ja jolla kilpailu on estetty ja jolla tulonmuodostus on täysin varmaa ja ennakoitavaa viisitoistatuhatta euroa oli tämän veropolitiikan tulos muitakin voisin tässä luetella mutta koska niistä nyt jo on päätetty en mene siihen vaan menen tähän filosofiaan onko todellakin niin että aina kun halutaan kannustaa pienituloisia johonkin asiaan se on keppiä ja sitten kun on tämä ylimääräistä rahaa omaavien osuus niin ollaan tilanteessa että tarvitaankin sitä veroporkkanaa minusta aika moni alkaa nähdä lävitse tämän keskustelun ja kysyä onko tämä oikeudenmukaista politiikkaa mitä tässä tehdään kyllähän sijoittaa voi tälläkin hetkellä täysin vapaasti täällä kokoomus sanoi oikein mehevästi että kun suurituloisilla on tämmöinen etu ollut mutta juuri sen poistamistahan me olemme esittäneet tämä koko keskusteluhan lähti näistä vakuutuskuorista liikkeelle tämän vaalikauden alussa silloin vielä kun perussuomalaiset olivat juuri ehtineet painaa vihreätä nappia hallitusohjelmalle niin että on vakuutuskuoria jota kautta voi välttää verotusta ja käyttää tätä hyväkseen ja se koski käsittääkseni ellen nyt väärin ihan muista julkista keskustelua myös hallituksen ministereitä mikä antoi aika runsaasti lisää vauhtia tähän keskusteluun nyt tällä järjestelyllä maksetaan suolarahoja ja ja yritetään osoittaa että ei pidäkään puuttua näihin suurrikkaiden etuoikeuksiin verrattuna siihen kari s tikan erittäin järkevään periaatteeseen että laaja veropohja eli verotetaan kaikkien todellista tuloa

että niitä ei ole no se nyt on tosiasia jonka voi lukea kun lukee hallituksen esityksen perustelut ja valtiovarainministeriön muistiot asiasta vmhän kannattaa ihan järkevin perustein laajaa veropohjaa ja on tehnyt siihen liittyen esityksiä myös näiden verovapaiden osinkojen osalta jotka eivät hallitukselle maistu koska ne ovat liian lähellä teidän taustatahojanne näin ollen jos oikeudenmukaisesti toimitaan niin toimitaan talousvaliokunnan opposition esittämän vastalauseen mukaisesti ja hylätään tämä esitys ja palataan siihen ilman tätä veroratkaisua joka tulee tavalliselle kansalaiselle maksettavaksi
arvoisa puhemies edustaja heinäluoma antoi tuossa äskeisessä puheenvuorossaan parikin väärää todistusta perussuomalaista ne korjaan ensimmäisenä eli eivät perussuomalaisten äänestäjät mitenkään leimallisesti ole pienituloisia tai työttömiä vaan itse asiassa meidän kannattajissamme on tutkimusten mukaan eniten vakituisessa työssä olevia ihmisiä ja se että olisimme kannattaneet aktiivimallia ei pidä paikkaansa vaan perussuomalaisten ryhmä äänesti ryhmänä aktiivimallia vastaan kun nyt tuli ylipäänsäkin puhetta perussuomalaisten linjauksista näissä talouspolitiikankin asioissa niin nyt täytyy huomata sellainen asia että kun perussuomalaiset siirtyivät niin sanotusta timokraattisesta ajasta demokraattiseen aikaan niin siinä tapahtui puolueessamme kokonaisuudessakin sellainen positiivinen muutos että asiat voidaan katsoa asioina ja mennä oman linjan mukaan eikä kysellä lupia muilta voimme kannattaa sitä minkä hyväksi näemme eli vaikkapa kansankapitalismia voimme vastustaa sitä mitä me emme näe hyväksi eli vaikkapa kansallisomaisuutemme polkumyyntiä välittämättä sen enempää hakaniemen kuin etelärannankaan mielipiteistä tai että meidän tarvitsisi myydä vaikutusvaltamme halvalla jonkun henkilön henkilökohtaisen uran turvaamiseksi

arvoisa rouva puhemies ihmettelen edelleen tätä keskustelua seuraavana kun edustaja heinäluoma käytti äsken puheenvuoron että eskon ahon hallitus otti velkaa kaikista eniten ja kauheassa tilanteessa niin voisi sanoa että edustaja heinäluoma jos lähdette euroopan suurille pääomamarkkinoille tuonne euroopan parlamentin jäseneksi jos mahdollisesti vaaleissa hyvin käy toivottavasti ette tätä tietoa nyt kovin suurelle porukalle levitä se saattaa herättää hilpeyttä niissä porukoissa jotka suomea silloin pitivät pystyssä varmaan muistatte minkä takia silloinen hallitus joutui siihen tilanteeseen joka oli aivan kamala tilanne ei varmaan kukaan talouspolitiikkaa ymmärtävä henkilö väitä että esko hallitus ei ottanut velkaa sen tautta että oli pakko no totta kai se oli pakko ottaa kun konkurssipesää hoidettiin vai olisiko pitänyt jättää eläkkeet maksamatta koulut panna kiinni terveyskeskukset panna kiinni mennä tähän amerikan malliin että pannaan valtionhallinto seis kun ei ole rahaa se oli vaihtoehto oli kaksi vaihtoehtoa ja piti valita se pienempi ja pienempi vaihtoehto oli saada luototuksia ulkomailta ja viimeisiä muistan iiro viinasen yhden puheenvuoron kun hän televisiossa sanoi että hän lähtee kaukoitään hakemaan rahaa että saadaan valtionhallinto pyörimään ja eläkkeet maksettua

syytätte esko ahoa että se oli esko ahon vika niin kannattaa hieman syvällisempiä talouspoliittisia kirjoja lukea ja eduskunnan pöytäkirjoja koska jos teidän poliittinen ambitionne on tuolla tasolla niin hieman epäilen menestyksen mahdollisuuksia mutta totta kai kateelliset voivat tämänkin kääntää toisin päin että se oli esko ahon vika mutta muistakaa mitä tapahtui silloin merkittävä merkittävä uudistus silloinhan tehtiin tämä pääomaverouudistus ja luotiin yhtiöveron hyvitysjärjestelmä avoir fiscal järjestelmä järjestelmä joka loi sen että yritykset alkoivat kerätä yrityksiin pääomaa tämä avoir fiscal järjestelmä mahdollisti sen että yritysten taseet vahvistuivat ja sillä luotiin järjestelmä joka mahdollisti yritysten taseen vahvistumisen kautta tilanteen että laman laman aikana yritykset pystyivät ihmisiä pitämään töissä ja odotettiin seuraavaa nousukautta ja kaikki oli hyvin tänäkin päivänä tätä järjestelmää muuten vielä kiitetään ja se tehtiin silloin aikanaan tilanteessa jolloin oli pakko toimia vaihtoehdot olivat vähissä olimme joutumassa

edustaja heinäluoma käytti erinomaisen puheenvuoron ja mitä hän on viitannut aiempiin hallituksiin hän on kertonut miten asiat ovat olleet ja se on kyllä hieman toista kuin tässä edellinen puhuja yritti kuvata mutta tässä salissa aina silloin tällöin tottuu kaikenlaiseen puhemies ehkä sen verran vielä kun tässähän on idea että tämä on sitten ensi vaalikauden juttuja ja kun täällä aiemmin muun muassa edustaja hoskonen sanoi että nyt sitten näyttää siltä että ensi vaalikaudellakin joudutaan elämään vähän

tiellä niin silloinhan jos koskaan nämä arvovalinnat ovat varsin ihan oikeasti nyt jo ennustetaan että talous ei välttämättä enää kasva alkaa kasvu hiipua ja ja haasteita on niin onko meillä todellakin varaa ihan vakavasti kysyen luopua noin sadastakuudestakymmenestä miljoonasta verotuottoja ja vielä suhteellisen hyväosaisille on kuitenkin sen verran rahaa että pystyvät sijoittamaan viidelläkymmenellätuhannella tilillä vaikka eli onko meillä todellakin varaa jos kuuntelitte tarkkaan niin edustaja heinäluoma sanoi aiemmin tässä myös sen että tämähän on mittasuhteiltaan suurin piirtein samaa luokkaa kuin olisi se että pistetään se hoitajamitoitus kuntoon ja kun me olemme aika vakavien kysymysten ja periaatteellisten arvovalintojen edessä niin kumman käsi sydämelle silloin kun rahaa on niukalti te valitsette tämän satakuusikymmentä miljoonaa vai sen että pistetään se satakuusikymmentä miljoonaa meidän vanhuksiemme hoivaan niin mutta tehän olette kannattamassa perussuomalaiset kannattavat nyt tätä arvovalintaa perussuomalaiset kannattavat tätä arvovalintaa täällä yhdessä hallituksen kanssa te te olette nyt paras apupuolue hallitukselle välillä kun tätä kuuntelee niin voisi kuvitella että nyt loppui se perussuomalaistenkin oppositiokausi että nyt ollaan taas hallitukseen siirrytty

me olemme sellaisten kysymysten äärellä että jos me kyseenalaistamme näitä näitä ratkaisuja esityksiä mitä hallitus on tehnyt mielestäni me siksi ainakin ansaitsemme selkeän keskustelun emmekä vain tyyliin pilkanhuutoja sieltä oikealta

olen eri keskusteluissa moneen kertaan sanonut että en usko arkeologisiin kaivauksiin sinällänsä mutta eihän sitä voi niinkään tehdä että kun tämä viedään tänne historiaosastolle

kerrotaan yksi tulkinta yksi tulkinta siitä mitä suomen ss miehet tekivät vaan kyllä täytyy sitten katsoa nämä eri tulkinnat lävitse minähän en ole täällä syyttänyt esko ahoa yhtään mistään olen kertonut mitkä olivat olosuhteet ja tilanne esko ahon hallituksen aikana eli oli jättityöttömyys vakava velkaantuminen ja sitten lisäksi erittäin korkea verotus jota sen jälkeen on on laskettu palkansaajan ei tarvitse maksaa lähellekään niitä veroja mitä oli ja nämä ovat tosiasioita kun edustaja hoskonen puhuu siitä millaisen konkurssipesän ahon hallitus peri niin tulee kyllä mieleen muistiko edustaja hoskonen ollenkaan tätä finanssikriisin jälkeistä konkurssipesää jonka vuoden kaksituhattayksitoista hallitus peri mikäs pesä se mahtoi olla joka kaksituhattayksitoista tuli vastaan kun meidän kansantuotteemme tippui suuruusluokassa kymmenen prosenttiyksikköä yhdessä vuodessa sitten tultiin vuoteen kaksituhattayksitoista ja kaikki tämä velkaantuminen oli päällä en ollut siinä hallituksessa sen takia uskallan sanoa jotain senkin hallituksen työn liikkeellelähtökohdista ja ne eivät olleet kauhean hyvät tietysti mielelläni tätä historiankirjoitusta kyllä muistelen koska kun oikein ryhdyn muistia virkistämään niin tulee mieleen sekin että olen viimeinen valtiovarainministeri joka on esitellyt tälle eduskunnalle runsaasti ylijäämäisen budjetin kaikki budjetit sen jälkeen ovat olleet alijäämäisiä myös tämä ensi vuoden budjetti sitten voi kysyä senkin perään millä perusteella tämä ehdotus tehdään niin että se astuu voimaan vuonna kaksikymmentä tietenkin sen takia ettei alijäämää enää lisätä tälle vuodelle yhtään lisää se siirretään seuraavan hallituksen piikkiin toivoisin että salissa olisi talousvaliokunnan jäsen joka voisi vähän avata meille minkälaisia osakesijoituksia tämän uuden veroedun piiriin tulee talousvaliokunnassahan tähän varmasti on paneuduttu kun edustaja hoskonen viittasi pieniin yrityksiin joille tämä nyt esitettävä sijoitustili avaa aivan uusia näkökohtia niin mielellään kuulisin kun ei yhtään ministeriä ole paikalla että mites tämä nyt on arvoisat talousvaliokunnan jäsenet minkälaisiin yrityksiin sijoittamisella tämän veroedun voi saada onko edustaja hoskonen oikeassa kun hän kertoo meille että tämä on siis pienille yrityksille räätälöity tuki vai tulemmeko siihen tilanteeseen että tämä tulee koskemaan nimenomaisesti suuria yrityksiä pörssilistattuja yrityksiä joita koskee arvopaperimarkkinalainsäädäntö ja jotka tätä kautta saavat yhden veroedun lisää niiden kaikkien muiden veroetujen lisäksi ja samanaikaisesti tästä saadaan syy sille ettei puututa niihin aikaisempiin vakuutuskuorijärjestelyihin on selvää että finanssipuolella moni on tätä toivonut koska tämä tarkoittaa heille lisääntyvää bisneksen mahdollisuutta ja niin kuin aikaisemmin tiedetään vaikkapa näistä ostoeläkkeiden veroeduista niin nehän johtivat siihen että kun oli veroetu näille yksityisesti ostetuille eläkkeille niin nämä hinnat olivat erittäin kalliita tavalliselle kuluttajalle ikävä kyllä moni tämmöinen veroetu kapitalisoituu sinne hintaan ja ne jotka niitä myyvät ottavat siitä veroedusta omansa pois se häviää sinne sinne suurten toimijoiden taskuun ja vain pieni osa tulee tavallisille henkilöille mutta ennen kuin keskustelu päättyy niin rohkenen toivoa että hallituspuolueiden edustajista jotka tätä esitystä puolustavat tai myös kannattavat joku kertoisi että ketkäs tämän edun oikein saavat minkälaiseen yritykseen pitää sijoittaa jotta tämän edun saa onko niin kuin edustaja hoskonen sanoi että se pienen pieni yritys johon sijoitan saa täältä sitten lisää pääomia ja ja minä saan siitä merkittävän veroedun lähivuosille

edustaja viitanen tässä nyt edellä väitti että perussuomalaiset tai ainakin rivien välistä olin lukevinani taisi se sieltä tulla ihan selvästikin toimisivat jonkinlaisena hallituksen apupuolueena no siitä nyt ei tietenkään ole kysymys vaan toimimme niin kuin eduskunnassa mielestäni kuuluukin toimia varsinkin kun oppositiossa ollaan järkeviä hallituksen esityksiä kannatetaan huonoja vastustetaan ei täällä oikein muutoin kannata tehdä mitä tulee sitten tähän hoitajamitoitukseen jota sivusitte rinnastitte sen tavallaan tämän esityksen aiheuttamiin mahdollisiin veronmenetyksiin kukaanhan ei tiedä tuleeko niitä todellisuudessa ja jos tulee niin minkä verran mutta koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä on ensinnäkin allekirjoittanut lakialoitteen jossa esitetään sitovan hoitajamitoituksen kirjaamista lainsäädäntöön se todettakoon tässä samoin se että tätä vanhustenhoidon sitovaa hoitajamitoitusta vastustaa puolueista ainoastaan kokoomus mistä me sitten säästäisimme sekin lienee aika hyvin kansalaisten tiedossa ainakin toivottavasti meidän pääasiallinen linjamme on se että säästöjä tulee saada aikaan ensisijaisesti ulkomaille suuntautuvista menoista kuten muun muassa kehitysavusta ja myös maahanmuuton varsin korkeista kokonaiskustannuksista sitten täällä keskusteltiin siitä keitä tämä esitys toteutuessaan hyödyttäisi siihen lienee selkeä vastaus varsinkin kun tässä on tämä talletuksille asetettu viidenkymmenentuhannen euron kokonaisyläraja sehän tarkoittaa sitä että tämä esitys hyödyttää aivan ennen kaikkea keskituloisia suomalaisia palkansaajia joilla on säästöön kertynyt muutama tuhat euroa varallisuutta ei tietenkään tarvitse olla sitä koko viittäkymmentätuhatta euroa varsinkaan heti alkuun pienemmällä summalla voi lähteä liikkeelle ja sitten vuosien myötä voi sijoittaa hieman lisää jos hyväksi tämän näkee vertaisin tätä uutta osakesäästötiliä myös pitkäaikaissäästämistiliin eli tähän eläkesäästötiliin jolla tavallaan korvattiin nämä vanhat eläkevakuutukset näissähän on vielä vielä paremmat veroedut saa kolmenkymmenen prosentin tai parhaimmillaan jopa kolmenkymmenenneljän prosentin verohyödyn sijoitettaessa toki nämä ps tilit ovat sitten paljon pidempiaikaiseen säästämiseen tarkoitettuja mutta yhtä kaikki periaate on pitkälti samankaltainen sitten vielä tähän että mitä hyötyä näistä on näille kohdeyrityksille kannattaa ehkä ottaa huomioon tai muistaa että esimerkiksi nokian kohtalo olisi hyvinkin saattanut olla täysin erilainen näin luulen jos kaksituhattakymmenen luvun alussa siellä olisi ollut paljon suomalaisia piensijoittajia yrityksen omistajina eikä pelkästään näitä ulkomaalaisia säätiöitä jotka eivät kyllä suomen kansallista etua paljon ajaneet

arvoisa puhemies en nyt saanut vastausta siihen millaisiin yrityksiin sijoittaminen antaa mahdollisuuden sijoittaa tälle osakesäästötilille se on kai aika olennainen tekijä kun edustaja hoskonen täällä puhui siitä että nämä pienen pienet yritykset jotka ovat hyvin sympaattisia joita kaikki kannattavat ne ovat tässä hyötyjiä mutta ihan kysyn että ovatko ne hyötyjiä kyllä kai täällä nyt joku joka tätä esitystä kannattaa pystyy tähän kysymykseen vastaamaan vai onko niin että te kannatatte jotain semmoista mistä te ette tiedä mitä te kannatatte että onko edustaja hoskonen oikeassa vai lausuuko hän jotain semmoista joka ei vastaa sitä mitä tämä hallituksen lakiesitys on veroetu on kuitenkin aika merkittävä ja on selvää että että myös näille yrityksille jotka ovat tässä sijoittamisen kohteena voihan heillekin sitten tulla joku hyöty tosin sitten se on selvää että se satakuusikymmentä miljoonaa niin maksuunhan se tulee koska hetken päästä täällä tullaan kauhistelemaan tätä velkaantumista ja sitten taas että nyt kyllä velkaantuminen pitää lopettaa ja sitten todetaan että rahat muuten loppuivat ei ole sinne hoitajamitoitukseen rahaa koska nyt meillä on tämä velkaantuminen me emme voi enää velkaantua ja meidän edellinen eduskunta ehti hyväksyä tämän osakesäästötilin ja tämän suurten metsätilojen omistajien ylimääräisen vähennyksen ja sen apteekkarivähennyksen ja mitä kaikkea siellä muuta onkaan mutta rohkenen uskoa tässä on vielä aikaa että joku hallituspuolueen edustajista tai paikalla olevien perussuomalaisten edustajista kertoo että mihin osakkeisiin minkälaisten yritysten osakkeisiin sijoittamalla voin sijoittaa tälle sijoitustilille sitten tämä ympyrä alkaa sulkeutua kun tämä vastaus

arvoisa rouva puhemies kyllähän se asia kuitenkin arvoisat perussuomalaiset niin on että että ensi kaudella varmasti me joudumme tekemään tietynlaisia arvovalintoja emmehän me nyt taas kerran voi ajatella niin että joku puolue esimerkiksi perussuomalaiset tekisi niin sanotusti perussuomalaiset eli menisivät vaaleihin ja lupaisivat kaikille kaiken ja sitten kun tosipaikka tulisi niin tehtäisiinkin kaikki päinvastoin niinhän valitettavalla tavalla kävi viimeksi ensimmäiseksi tehtiin soini ykkönen eli kreikkaan kreikkaan tukipakettia ja sitten leikattiin köyhimmiltä indeksit ja nostettiin bensaveroa ja mitä kaikkea siinä sitten tapahtuikaan eli nyt voisin edellyttää ja toivoa kaikilta puolueilta sitä sitoutumista että se mitä puhumme ennen vaaleja tietyt painopisteet ja tavoitteet mitkä kerromme että ne myös pidämme sitten vaalien jälkeen

miljoonaa taas ylimääräistä vaan tällä matematiikalla sehän on jostain pois eikö niin se on jostain pois ja tämän tyyppisillä rahasummilla ne ovat jo merkittäviä me puhumme esimerkiksi siitä että että me voisimme tätä hoitajamitoitusta hoitaa kuntoon tai sitten kun puhuimme niistä rahasummista mitä nyt tällä kaudella on leikattu esimerkiksi juuri näitten indeksijäädytysten suhteen ihmisten perusturvasta pienistä eläkkeistä työttömyysturvaa kaikkea on leikattu niin ne ovat tämän kokoisia summia suurin piirtein missä liikutaan niin kyllä nyt pienen pieniä arvovalintoja luulisi tämänkin salin tässä vaiheessa tekevän varsinkin kun me päätämme tulevaisuuden puolesta siis siitä mitä ensi kaudella

arvoisa puhemies edustaja viitaselle kommenttina perussuomalaiset kylläkin lupasivat ennen vuoden kaksituhattaviisitoista vaaleja kahden viiva kolmen miljardin menoleikkaukset tämä on todennettavissa oleva asia meidän vaaliohjelmistamme mutta hyvät uutiset sosiaalidemokraatit lupasivat paljon suuremmat menoleikkaukset lupasivat ne niistä asioista jotka hallitus on toteuttanut mutta paljon suurempina kuin hallitus on toteuttanut nyt kuitenkin sosiaalidemokraatit ovat oppositiosta haukkuneet kaikki nämä leikkaukset vuoron perään jotka olisitte itse tehneet jos olisitte olleet hallituksessa eli peräisin hieman rehellisyyttä tähän keskusteluun

arvoisa rouva puhemies ihan mielenkiintoinen keskustelu kaikkineen tässä tuli vähän tämmöinen jakolinja jossa puolustettiin laajaa veropohjaa ja ja vastaavasti tällaista veromallia josta ikään kuin poimitaan ne rusinat joskaan ei sitten osoiteta millä katetaan sitä veropohjaa josta josta näitä leikkauksia esitetään vähän vaikeata on seurata tällaista keskustelua vähän katse kääntyy tuonne perussuomalaisten suuntaan jossa jossa unohdetaan se oma vähän reilun kahden vuoden hallitustaival jonka aikana tehtiin niitä isoja ratkaisuja joilla toisaalta ehkä lähdettiin hakemaan valtiontalouteen vakautta tietyllä ratkaisulla mutta saman aikaan heikennettiin monien palkansaajien ja ihmisten etuja ja ne olisi ihan rehellistä tuoda tässäkin esiin viime kädessä meillä valtionkassan vartijoina se että meillä palvelut toimivat palvelut ovat oikeudenmukaisia ja kohtuullisia ihmisillä on töitä toimeentuloa hyvinvointia ja ja ennen kaikkea silloin kun valtiolla on johonkin rahaa laittaa niin niin ne pyrittäisiin nyt laittamaan niihin todellisiin kohteisiin eikä samaan aikaan voi lähteä siitä että tehdään veronalennuksia ja samaan aikaan pitäisi pitäisi yrittää palveluita kattaa kuten nyt vaikka esperi care esimerkki kertoo rahantarve olisi kyllä siellä palveluiden puolella enemmän kuin tällaisilla verohelpotuksilla jo valmiiksi en en sano rikkaille mutta varakkaille ihmisille mutta onko niin perussuomalaiset että sitä saa mitä tilaa

koska viime vaalien allahan kansa luuli tilaavansa esimerkiksi sitä mitä mitä timo soini silloin kertoi näyttävästi perussuomalaiset ilmoittivat silloin soinin suulla että kaikkein pienituloisimmilta kaikkein heikoimmilta ei saa eikä voi eikä pidä mennä leikkaamaan kyllä sitten ihmetys oli kova kun siellä uusi hallitus pistettiin kasaan ja perussuomalaistenkin allekirjoittama hallitusohjelma tuli voimaan ja heti tehtiin leikkaukset kaikkein pienituloisimmilta joilta siis ei saanut eikä voinut eikä pitänyt millään tavalla leikata näin siinä kävi ja juuri siksi koska meillä on tämä historia me olemme nähneet tämän minä pelkään puhemies hieman sitä että me olemme jo valmiiksi näiden esitysten myötä tekemässä saman kaltaisia arvovalintoja että meidän veropohjaamme tulee uusia aukkoja ja me menetämme verotuloja kun me kuitenkin päinvastoin tarvitsisimme yhteisiä

arvoisa puhemies vastaan nyt ensin tähän oliko se nyt edustaja edustaja heinäluoma vai kuka joka kysyi tästä mihin voi sijoittaa täällä nyt tietysti on käyty keskustelua ovatko nämä pieniä vai suuria yrityksiä mihin voi sijoittaa kyllähän pörssistäkin löytyy alle kymmenen miljoonan euron markkina arvoisia yrityksiä suuri liuta ne voivat hakea sieltä tarvittaessa osakeanneilla lisää pääomaa esimerkiksi näihin voi kyllä aivan hyvin sijoittaa en näe kyllä mitään ristiriitaa sen suhteen etteikö tällä voitaisi pientenkin yritysten tasetta vahvistaa no en en minä nyt katsoisi että pörssissä oleminen tekee tai sen huonompaa oli miten tahansa perussuomalaisten linja on kyllä varmasti aika paljon monessa asiassa erilainen kuin sosiaalidemokraattien me emme me emme puolusta suurpääomaa mutta emme emme kyllä halua lisätä lisätä suomeen sosialismiakaan siitäkin on aika aika huonot näytöt

no ei ei sekään ollut hyvä mutta ei tässä nyt siitä siitä ole minkäänlaista pelkoakaan eiköhän ne ole haudattu sinne aika kauas menneisyyteen sitten täällä nyt sanottiin että viime vaalien alla on on luvattu kaikenlaista eikä aivan kaikki ole toteutunut näin varmasti on ollut sama toki koskee seuraaviakin seuraaviakin vaaleja kyllä monilta tai ainakin joiltakin puolueilta nimi jääköön jääköön tässä mainitsematta on on tullut aika kovia eläkelupauksia joita sitten on jo hyvissä ajoin alettu peruuttaa jos jos tämä sama kyseinen puolue on hallituksessa niin voi olla että täällä ensi vaalikauden lopussa käydään sitten keskustelu että toteutuivatko nämä eläkelupaukset vai eivät mutta en halua mennä asioiden edelle

arvoisa rouva puhemies perussuomalaisia on nyt haukuttu hallitustaipaleesta ja täytyy tunnustaa että meidän osaltamme hyvin epäonnistunut taival se on tunnustus aina on oltava rehellinen mutta jos mennään siihen ministeriryhmään mikä meillä oli niin muistatteko kun ennen perussuomalaisten kesäkokousta kaksituhattaseitsemäntoista puolueen johtaja sanoi että minäkö lähtisin perustamastani puolueesta siihen ei mennyt kahta viikkoa niin lähtö tuli omilla sanoilla lähti elikkä kun siis puoluejohto oli tämmöisissä käsissä siihen aikaan niin eihän siinä voinut odottaa mitään hyvää ja oikeudenmukaista mutta nyt perussuomalaiset on palannut juurilleen ja on jämäkkä puolue ja pysyy siellä suomalaisen yrittäjän ja työmiehen puolella tämä on todellisuus

arvoisa puhemies kyllä tämä on tärkeätä että nyt valaistaan tämä kysymys siitä mihin yrityksiin sijoittamalla tämän edun saa ja niin kuin tässä vähän viitattiin niin niin täällä laissahan lukee nämä ehdot joidenka mukaan tässä pitää toimia eli kysymys on arvopaperimarkkinalain mukaisesta toiminnasta ja ja nyt sitten kysymys kuuluu että jos minä haluaisinkin sijoittaa edustaja hakkaraisen sahayritykseen niin saanko tätä kautta veroedun vai onko niin että täytyy täyttää arvopaperimarkkinalain vaatimukset aika lailla erilainen yritysjoukko tulee jos puhutaan arvopaperimarkkinalain vaatimista yrityksistä kuin perheyrityksistä vaikkapa saha alan yrityksestä olisi aika tähdellistä että edustajat tietävät ja heille annetaan oikea tieto myös täällä salissa mihin rahat ovat menossa nämä veroedut kun ne sitten kuitenkin tulevat meille muille maksuun tavallinen palkansaaja ja eläkeläinen maksavat ja tulemme näkemään että tuonne ilmestyy valtiovarainministeri varmaan vielä aika monta kertaa ennen huhtikuun kuudestoista päivää neljästoista päivää joka sanoo että rahat on loppu ole että ei nyt voida tehdä mitään ja ei ole hallitusohjelmassa mutta näyttää olevan niin että vaikkei ole hallitusohjelmassa ja vaikka rahat on loppu niin tällaisiin sadankuudenkymmenen miljoonan aukkoihin kyllä löytyy koska ne ovat tärkeitä niille puolueille jotka ovat hallituksessa ja ilmeisesti joillekin puolelle jotka ovat oppositiossakin sataakuuttakymmentä miljoonaa te ette pääse karkuun se tulee jos tätä ei muuteta vuoden kaksikymmentä budjetissa vastaan samalla tämä tarkoittaa sitä että kun alun perin yhteiskunnassa oli kehittymässä ilmapiiri että puututaan näihin vakuutuskuorijärjestelyihin

joita sitten pankit homehduttavat siellä holveissaan ne rahathan eivät hyödytä kansantaloutta ollenkaan mitkä sinne säästöihin on laitettu pankithan eivät tietenkään lainaa niitä eivät ne lainaa niitä mihinkään yritystoimintaan vaan ne rahat homehtuvat siellä pankkiholveissa ja jotta tämä hirveä kansantalouden epäkohta homehtuvista rahoista saadaan hoidettua tarvitaan sadankuudenkymmenen miljoonan veroetu vuosittain josta valtiovarainministeriön virkakuntakin sanoo että se ei vaikuta lausuttujen virallisten tavoitteiden mukaisesti välillä kannattaisi uskoa näitä virkakunnan arvioita erityisesti silloin kun ne ovat kriittisiä oman hallituksen esityksille ei heillä mitään intressiä ole tämän hallituksen kampittamiseen

kuitenkin kahdeksansataatuhatta ihmistä omistaa suomessa pörssiosakkeita kyllä se on merkittävä ryhmä ja kun tätä vertaa sitten ruotsiin jossa joitakin vuosia sitten on tämän tyyppinen järjestelmä otettu käyttöön niin siellä kuitenkin on kaksi pilkku kaksi miljoonaa osakesäästötiliä kahdeksalla miljoonalla ruotsalaisella eli kyllä siellä on ollut merkittävää vaikutusta tietysti jos sitten ajattelee sitä mihin tosiaan tämän osakesäästötilin kautta ei voi sijoittaa nimenomaan ei voi sijoittaa niin käsitykseni on että asuntoihin kiinteistöihin metsään listaamattomiin yrityksiin ei voi sijoittaa ja tietysti tämmöiset sanotaanko kaikkein spekulatiivisimmat sijoitustuotteet jäävät myös tämän tilin ulkopuolelle tärkeää on myös että että ei voi siirtää nykyisiä omistuksia tälle tilille sitten kun tämä käyttöön tulee sekin tietysti vaikuttaa alkuvaiheessa tilin käyttöön uusien osakkeiden kanssa täytyy sitten toimia

siltä osin ja myydä ne ja laittaa sitten tänne tilille mutta uskon että tässä saadaan vaikutus välitöntä vaikutusta ei ole niin uskon kuten tässä asiantuntija arviossa on mutta useamman vuoden aikana vaikutusta tulee olemaan ja sitten myös tämä kysymys sadastakuudestakymmenestä miljoonasta on kyllä myös asiantuntijoita jotka katsovat että että se on nimenomaan niin kuin edustaja heinonen sanoi että se siirtyy myöhemmäksi ei ole kyse menetetyistä tuloista

nimenomaisesti jos toimitaan siten kuin tämä mahdollistaa niissä tilanteissa kun annetaan perintöjä tai tai sitten kun ulkomailla vaikka hetkeksi siirretään tämä omistus niin se voi siirtää tätä niin että koskaan nämä verot eivät tule maksetuksi ja siksi on ihan turha väittää että kyllä täältä jokainen penni sitten ennen pitkää joskus kymmenen viiva kahdenkymmenen vuoden päästä takaisin tulee ei ei tule välttämättä ihan turha turha näin sanoa ja päinvastoin arviossa esitetään että tämä muoto nimenomaisesti kannustaa lähinnä juuri verosuunnittelua eli eli tästä on myös kysymys mutta varsinaisesti puhemies pyysin tämän puheenvuoron siksi kun täällä viitattiin todennäköisesti luulen niin sdpn tähän mielestäni erittäin hyvään tavoitteeseen siihen että että torjutaan eläkeläisköyhyyttä ja toimitaan niin että että tietyn määräajan puitteissa saadaan se sata euroa lisää rahaa kaikkein pienituloisimmille eläkkeensaajille minusta se on erittäin tärkeä tavoite erittäin hyvä asia ja kun sitä täällä jo etukäteen jopa perussuomalaiset kritisoivat ja epäilevät että emme me tähän pääse että kyllä me sitten neljän vuoden perussuomalaiset edes voisi puolueena sitoutua tähän samaan tavoitteeseen eli teenkö minä nyt väärän johtopäätöksen kun tästä tulee mieleen että perussuomalaiset eivät kannata sitä että kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien toimeentulo kohentuisi eivätkö perussuomalaiset siis kannata sitä että voisitte yhteisrintamassa meidän kanssamme toimia sen puolesta että ensi kaudella saisimme sen sata euroa alle tuhatneljäsataa euroa tienaaville eläkkeensaajille ettekö te mieluummin sitoutuisi tähän koska yhdessä voisimme saada sen helpommin eteenpäin kuin että te jo etukäteen kerrotte ettei muuten onnistu ja vähän syyllistätte että mitäs menette tuollaisia puhumaan selvyyden vuoksi jotta tästä ei jää epäselvyyttä

arvoisa rouva puhemies vielä tästä osakesäästötilistä siltä osin minkälaiset vaikutukset valtiontalouteen sillä on jos verot maksetaan tuotoista niin kuin suomessa on esitetty niin kyllä verotulojen määrä todennäköisesti olisi kokonaisuudessaan samaa luokkaa kuin nykyään nimenomaan niin kuin edustaja heinonen jo alkuvaiheessa sanoi se veronmaksu lykkääntyy mutta ei kokonaan

tai heidän johtamistavasta aikanaan niin kyllä minä ihmettelen sellaista ajatusta että missään suomalaisessa puolueessa varsinkaan eduskuntapuolueessa olisi sellaisia sääntöjä että edes puheenjohtaja voisi toimia kuin joku todellinen diktaattori puoluehallituksessa siellä enemmistö päättää eduskuntaryhmässä enemmistö päättää jos joku sanoo minulle että on sellainen puheenjohtaja missä tahansa puolueessa puoluekokouksessakin päätti enemmistö kuka valittiin puheenjohtajaksi ja näin edespäin jos joku väittää minulle että näissä elimissä joku vain jyrää ja he eivät voineet mitään niin se on kyllä heikkoa päätöksentekoa näiltä ihmisiltä jos he eivät pysty kantaansa esittämään ja ovat vain jonkun jyrättävissä

ainoa edustaja joka vastusti hallitukseen lähtemistä on nykyään sinisissä edustaja vesa matti saarakkala jos jollain olisi varaa sanoa siitä että ei olisi on tehty virheitä niin hän on ainoa minä en lähde sellaista väittämään omalta osaltani ja ihmettelen jos kukaan muu kuin edustaja vesa matti saarakkala niistä edustajista jotka näissä kokouksissa olivat hallitukseen lähdöstä päättämässä lähtee sitä kritisoimaan pahoitteluni arvoisa puhemies menee kauas itse aiheesta mutta kun täällä tosiaan tätä historiallista arkeologista tutkimusta on tehty niin kuin edustaja heinäluoma viittasi niin täytyy siitä historiantulkinta antaa meillä
on useita asioita käsiteltävänä pysytään tässä asiassa kohdassa viisi esitys eduskunnan laiksi osakesäästötilistä ja niin edespäin
arvoisa rouva puhemies edustaja heinäluoma pelotteli että nämä valuvat ulkomaille on tämä viidenkymmenentuhannen raja ja tätä tulevat käyttämään tavalliset suomalaiset duunariperheet ja ehkä jotkut eläkeläiset jotka ovat säästäneet muutaman kymmenentuhatta he panevat siitä säästöstään osan ja jättävät varmaan ehkä tilille jotta voivat sillä sitten yllättäviin tilanteisiin varautua mutta panevat sen yli menevästä osasta enintään näille tileille ja saavat sille tuottoa sen sijaan että ne makaisivat laiskana siellä siellä pankkitilillä mikä on erittäin viisasta ja jään vieläkin kysymään ja ihmettelemään mikä on sosiaalidemokraattien yrittäjyyslinja mikä se on te iskette välillä yrittäjiä niin korville kuin voi suomalainen poliitikko tehdä ja vaihtoehtoa teiltä ei tule mikä on teidän kun te tätäkin vastustatte että saataisiin pääomia suomalaisiin yrityksiin riskipääomaa pois täältä pankkitileiltä pankkitileillä ne ovat muuten vielä valtion talletussuojan alla mutta kun ne siirretään tuonne osakepuolelle niillä ei ole talletussuojaa eli tässäkin mielessä se on ihan viisasta julkisen valtiovallan kannalta eläkeasiat eivät tähän nyt kyllä kuulu edustaja viitanen mutta totean että kyllä sosiaalidemokraattien eläkepolitiikka on ollut kylmää suomalaisille eläkeläisille vuodesta yhdeksänkymmentäviisi lähtien taitettu indeksi pysyväksi pohjaosan leikkaus verokohtelut ja niin edelleen kyllä ne ovat niin synkkiä kun edustaja viitanen on täällä ollut kaksikymmentä vuotta pian kolmekymmentä vuotta niin hän tietää hyvin tarkkaan mitä silloin tapahtui ja mikä oli muutoinkin liisan lista silloin yhdeksänkymmentä luvun lopulla kun kaikkia perusturvaetuuksia leikattiin vaikkei ollut minkäänlaista pakkoa toisin kuin oli tämän vaalikauden alussa on aika vähän korjata valtiontaloutta siltä osin kun se oli teidän kaudellanne viime kaudella mennyt täysin kuralle

arvoisa puhemies varmaan vähän asian vierestä mutta tätä keskustelun voimakasta rajaamista edustaja viitaselta kysyisin kun puheenjohtaja rinteen vappulupaus eläkeläisten muistamisesta koskee vain kansan ja takuueläkkeitä luin sen hyvin tarkoin olen lukenut sen niin minulta kysytään tuolla toreilla miksi puheenjohtaja rinne unohtaa kokonaan työ ja yrittäjäeläkkeensaajat

pysytään tässä asiakohdassa
joo arvostaisin kyllä sitä tässäkin asiakohdassa riittää riittää puhumista mutta kun puheenjohtaja rinne sanoi että alle tuhatneljäsataa euroa tienaavien eläkkeitä pitäisi nostaa niin luulenpa että siinä luokassa ei kyllä kovin montaa kansaneläkeläistä ja siinä on jo työeläkkeitäkin mutta tähän itse asiaan olen iloinen että edustaja elo jota pidän pidän rehellisenä miehenä ja ja asioihin paneutuvana poliitikkona nyt vastasi tähän edustaja hoskosen esille ottamaan asiaan kun edustaja hoskonen puhui miten

edustaja elo tässä sanoi että kyllä listattuihin yrityksiin tämä on mahdollista

joo se oli minusta arvokasta että vastasitte koska on aika tähdellistä että tiedetään keitä tämä etu koskee mitkä yritykset ovat sellaisia joihin sijoittamalla tämä hyöty tulee vedän sen johtopäätöksen edustaja elon kertomuksesta että jos haluan sijoittaa edustaja hakkaraisen sahayritykseen niin vain jos edustaja hakkarainen listaa yrityksensä pörssiin se on mahdollista eli tässä puhutaan ihan erilaisesta sijoitustoiminnasta kuin mitä keskustelun alkupuolella annettiin ymmärtää aivan erilaisesta minähän en ole sanonut etteikö etteikö täällä ole siis merkittävää yritystoimintaa ja etteikö pörssissä ole arvokasta yritystoimintaa minusta on hyvä että meillä on pörssiyrityksiä ja että meillä on suomessa pörssi olkoonkin että että se on tukholman pörssin alaosasto joka tapauksessa markkinapaikka ja se on tärkeä osa markkinataloutta mutta minusta on hyvä että on myös muuta yritystoimintaa pidän erittäin meillä on perheyrityksiä jotka ovat usein vahvemmin kiinnittyneitä suomeen omaan paikkakuntaansa ja omaan henkilöstöönsä kuin nämä neljännesvuosituloksia julkistavat pörssiyritykset joissa koko ajan katsotaan pitääkö osakkeenomistajien iloksi ryhtyä uuteen yt kierrokseen ja pidän tärkeänä että meillä on myös osuustoiminnallisia yrityksiä jotka ovat juurtuneet tähän maahan ja antavat mahdollisuuden ihmisille osuustoiminnan kautta osallistua liike elämään ja ja tehdä itsensä kannalta järkeviä valintoja ja pidän sitäkin tärkeänä että meillä valtion yritystoimintaa sekin on taloudessa vakauttava tekijä ettemme ole täällä euroopan reunalla tosiasiassa siinä tilanteessa että tulee tulee erilaista aallokkoa vaikkapa lähialueilla ja sen tuloksena amerikkalaiset suursijoittajat päättävät luopua reuna alueista ja sen jälkeen meillä on itku ja ikävä ja pakkanen eli monipuolinen yritystoiminta johon pörssi kuuluu on ihan oikea linja sijoitustili on erittäin hyvä jään vain kysymään sitä miksi se pitää tehdä niin että on ylimääräisiä veroetuja joilla oikeutetaan niitä aikaisempia

rouva puhemies näin se juuri menee mutta sen verran kyllä tässä on pakko korjata en minä tiedä lukiko edustaja kiviranta hieman vahingossa vaikkapa keskustan omia papereita koska siellähän on puhuttu takuueläkkeistä puheenjohtaja rinteen eläketavoite liittyy nimenomaisesti siihen että pientä työeläkettä saavia ihmisiä autettaisiin se ulottuu täysin näihin työeläkkeisiinkin olen hyvin hämmästynyt kuinka edustaja kiviranta nyt paremmin itse tietävät mitä me tavoittelemme tämä on erittäin tärkeä lupaus ja olen kyllä hieman harmissani nyt kun olen kuunnellut perussuomalaisten puheenvuoroja useammastakin suusta että siellä ei tunnuta olevan tässä samalla linjalla vaan nimenomaan ei ei sitten haluta tulevaisuudessa parantaa pienituloisten eläkkeensaajien asemaa
arvoisa rouva puhemies olisi toivottavaa että edustaja heinäluoma tulisi sahalle sijoittajaksi mutta tämä koskee kyllä listattuja firmoja niin että ei sinne osakeyhtiö perheosakeyhtiö pysty tulemaan se korjattakoon mutta tähän perussuomalaisten linjaan ja verotukseen minä annan ihan semmoisen konkreettisen esimerkin eräs metsuri jäi eläkkeelle hän oli töissä hänellä oli sahavähennys siitä moottorisahan osuudesta koska hän joutui sen itse ostamaan mutta se vähennettiin hänen eläkkeestään sen sahan osuus nyt hänelle jäi pikkuinen eläke sitten mutta hän hyvin nuukasti eleli ja sijoitteli niitä pieniä tuloja mitä siitä jäi ja on onnistunut siinä toiminnassaan nyt hänellä on jopa seitsemänkymmentä vuotias nyt ja varmasti tehnyt pitkän kovan uran eikö me sallita tuo mönkijä tälle miehelle eikä anneta verottajalle sitä mönkijän osuutta siitä eikö niin edustaja heinäluoma

kyllä juuri näin edustaja hakkarainen me sallimme ja olemme iloisia ja kannustamme ihmisiä säästämään mutta jään vain kysymään eikö se voi tapahtua normaalin verolainsäädännön mukaisesti eikö se voi tapahtua normaalin verolainsäädännön mukaisesti minkä takia pitää niille joilla joilla on sitä ylimääräistä rahaa antaa ylimääräisiä veroetuja niin kuin hallitus nyt esittää se on kysymykseni olosuhteissa joissa tulemme jälleen siihen tilanteeseen että hetken päästä meillä on tuolla ministeri orpo ja pääministeri sipilä jotka sanovat että ei voi hoitajamitoitusta tehdä kun ei ole rahaa mutta olen huomannut että täällä ovat eräät muutkin valmiit laittamaan pois satakuusikymmentä miljoonaa millä lähes toteuttaisi sen hoitajamitoituksen lähes toteuttaisi sen hoitajamitoituksen puhumattakaan sitten siitä mitä verotuloja tulisi siitä että meillä olisi hoitajia enemmän töissä ja koulutettaisiin ihmisiä tehtäviin joita suomessa tullaan tarvitsemaan lähivuosina vaikka kuinka paljon eli nämä ovat arvovalintoja pidetäänkö veropohja laajana kaikki maksaa vai tehdäänkö milloin millekin ryhmälle joku lupaus että nyt äänestätte meitä me teemme teille tämmöisen veroedun ja sitten jätetään sanomatta että kyllä sen sitten joku toinen maksaa kuka sen maksaa tavallinen palkansaaja ja eläkeläinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmekymmentäneljä nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies nyt ensimmäisessä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä on otettu huomioon tämän salin kahdeskymmenesviides tammikuuta tänä vuonna hyväksymän sijoitusrahoituslainsäädännön muutoksen verolainsäädäntöön aiheuttamat muutokset tässä vaiheessa iltaa on soveliasta käyttää lyhyestä virsi kaunis periaatetta ja toteankin että tässä on kysymys siitä että kotimaiset ja ulkomaiset rahastot asetetaan verotuksessa samaan asemaan niissä tilanteissa joissa ulkomainen rahasto rinnastuu suomalaiseen verovapaaseen sijoitus tai erikoissijoitusrahastoon valiokunta esittää hallituksen esitystä hyväksyttäväksi muuttamattomana ja valiokunnan mietintöön sisältyy kolme lausumaehdotusta sisältävä vastalause

arvoisa rouva puhemies tässähän siis myös sosiaalidemokraatteina olemme tämän itse esityksen kannalla mutta meillä on tässä todellakin lausumaehdotus joka koskee sitä että mentäisiin vähän kunnianhimoisempaan tasoon tässä on puhuttu juuri viime pykälässä pitkään siitä että jotta voimme pitää huolta meidän ikäihmisistämme ja jotta voimme ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja jotta voimme auttaa auttaa kaikkein pienituloisimpia me tarvitsemme myös verotuloja ja se on fakta näin se on ja juuri silloin kun niitä tarvitaan esimerkiksi nostaa pienituloisen palkansaajan tai työttömän tai pienituloisen eläkkeensaajan verotusta päinvastoin vaan pitää saada verotuloja jostain muualta ja laajemmalla veropohjalla ja laajentaa sitä veropohjaa mikä on paljon reilumpaa tästähän on pitkälti myös filosofisesti kysymys kun puhumme eri puolueiden veroesityksistä tässä esityksessähän ensi kertaa säädellään ulkomaisten sijoitusrahastojen verotuskohtelusta ja nämä muutokset ovat pienehköjä ja ja jonkin verran veropohja tiivistyy mutta mutta meidän lausumamme lähtee siitä että toistamme tässä sen ajatuksen mikä meillä on vero ohjelmassamme eli että esimerkiksi näille ulkomaisille suursijoittajille jos pistettäisiin pieni esimerkiksi viiden prosentin lähdevero sillä voitaisiin saada arvioiden mukaan jo neljänsadan miljoonan euron tuotot näitä asioita me tässä lausumassa peräänkuulutamme ja ja siitä on kysymys vastalauseessamme arvoisa puhemies

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö viisi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies puolustuksesta nyt sitten seuraavaksi poikkeuslakina vuonna säädetty laki jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuudesta esitetään siis kumottavaksi hyvä näin sillä asevelvollisuus on laaja käsite eikä se tarkoita pelkästään aseellista maanpuolustusta asia jehovan todistajien erityisvapaudesta on noussut esille oikeustapauksessa jossa helsingin hovioikeus on vapauttanut jehovan todistajan seuraamuksesta jonka alempi oikeusaste oli hänelle tuominnut menettely vaarantaa puolustusvaliokunnan mielestä asevelvollisuusjärjestelmän toimivuuden mikäli totaalikieltäytymisestä ei aiheudu minkäänlaisia seuraamuksia niin maamme asevelvollisuusjärjestelmästä tulee tosiasiallisesti vapaaehtoinen näin edeten yleinen asevelvollisuus rapautuu ja suomen puolustusvoimat ei kykene vastaamaan laajan maamme puolustamiseen nyt jo minimissä olevan kenttäarmeijan kouluttamisesta ja ylläpitämisestä ajan myötä saatetaan palata eräänlaiseen ruotsin vallan aikaiseen ruotuväkilaitokseen lakiesityksessä on tarkasteltu useita vaihtoehtoja mutta yksinkertaiseksi ratkaisuksi esitetään nykyisen jehovan todistajien vapautuslain kumoamista jolloin kaikkia vakaumuksia vakaumuksia kohdellaan lainsäädännössä samalla tavalla jehovan todistajien suhtautuminen siviilipalvelukseen on vapautuslain säätämisen jälkeen muuttunut sallivammaksi liike ei siis kiellä jäseniltään siviilipalveluksen suorittamista eikä sen suorittamisesta seuraa seuraamuksia yhdyskunnan sisällä siviilipalveluksen suorittaa vuosittain tuhatviisisataa tuhatviisisataa viiva tuhatkahdeksansataa henkilöä ja totaalikieltäytyjiä on noin

joista valtaosa on suorittanut rangaistuksen valvontarangaistuksena esimerkiksi niin että he asuvat kodissaan mutta heitä valvotaan sähköisesti ja teknisin keinoin puolustusvaliokunnan mietinnössä todetaan että jehovan todistajien erivapauden poistamisen jälkeen siviilipalvelusmiesten määrä voi hetkellisesti nousta sadoilla henkilöillä ja tämä nousu on otettava huomioon siviilipalveluksen resursoinnissa mikäli totaalikieltäytyjien määrä nousee myös rikosseuraamuslaitoksen on saatava vastaavasti lisäresurssit puolustusvaliokunta pyysi lakiesityksestä lausunnon perustuslakivaliokunnalta lausunnossa valiokunnan käsityksen mukaan esitystä voidaan pitää perustuslain kuudennen pykälän yhdenvertaisuussääntelyn ja siihen liittyvän syrjintäkieltosääntelyn kannalta ongelmattomana lisäksi valiokunta toteaa että poikkeuslakina säädetyn jehovia koskevan vapautuslain kumoamiseen on syytä suhtautua myönteisesti puolustusvaliokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muutamin huomautuksin muutamin huomautuksin ja muutosehdotuksin ja lainaan täältä lopuksi yhtä kohtaa mikä perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella lisättiin esitykseen perustuslakivaliokunta pitää hallituksen esityksen perusteluja perustuslain kuudennen pykälän toisen momentin syrjintäkiellon kannalta riittämättöminä oikeuttamaan uskontoon ja vakaumukseen perustuvan erilaisen kohtelun jatkamisen siirtymäajanjaksona

momentin säännös jonka mukaan lykkäystä hakeneet voisivat hakea siirtymävaiheessa suoraan vapautusta asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana merkitsisi perustuslain kieltämää eri asemaan asettamista perustuslakivaliokunta katsoo että perustuslain kuudennesta pykälästä johtuvista syistä ensimmäisen lakiehdotuksen toisen pykälän kolmas momentti ja siihen liittyvät menettelysäännökset neljä ja viisi momentissa pitää poistaa laista

puhemies on korkea aika että yksi räikeimmistä epäyhdenvertaisuuden osoituksista yhteiskunnassamme on jäämässä historiankirjoihin jehovan todistajien erivapaus maanpuolustusvelvollisuudesta ei ole mitenkään järjellä perusteltavissa mikäli aseeseen tarttuminen on mahdotonta vakaumuksen perusteella on maanpuolustusvelvollisuus mahdollista suorittaa jo nyt siviilipalveluksena kenelläkään ei tulisi olla erivapauksia yhteiskunnassa oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen ei varsinkaan vakaumuksen tai uskonnon perusteella oikeastaan kiitos kuuluu helsingin hovioikeudelle joka yhdenvertaisuuteen vetoamalla hylkäsi syytteen siviilipalveluksesta kieltäytymisestä ratkaisu pakotti meidät päättäjät muuttamaan vallitsevaa asiantilaa jos maanpuolustusvelvollisuudesta voisi kieltäytyä rangaistuksetta tulisi siitä tosiasiallisesti tosiasiallisesti vaihtoehtoista tämä romuttaisi koko nykyisen asevelvollisuusjärjestelmämme laki tarvitaan nopeasti sillä helsingin hovioikeuden päätös merkitsee sitä että tällä hetkellä siviilipalveluksesta kieltäytymisestä pääsee kuin koira veräjästä muita vaihtoehtoja ei ole kuin muuttaa lakia puolustusministeriön valmistelevan esityksen mukaisesti tästä kertoo myös valiokunnan yksimielinen mietintö arvoisa puhemies jehovan todistajien kielteinen suhtautuminen siviilipalvelukseen on perustunut siihen että siviilipalvelus kytkeytyy perustuslaissa säädettyyn maanpuolustusvelvollisuuteen puolustusvaliokunnan puntarointi maanpuolustusvelvollisuuden nimeämisestä kansalaispalvelusvelvollisuudeksi on muutakin kuin käsitteellistä pyörittämistä mielestäni jatkossa ovi voisi tämän kautta aueta myös naisten yleiselle kansalaispalvelukselle jehovan todistajien erivapauden poistumisen myötä ainoa yhdenvertaisuuden vastainen asia joka asevelvollisuuteen on sukupuoli myös naisilla on korkea maanpuolustustahto ja tarve osallistua suomen puolustamiseen itse olisinkin valmis laajentamaan kutsunnat koskemaan kaikkia sukupuoleen katsomatta naiset ovat voimavara joka on pakko ottaa huomioon kriisitilanteisiin varautumisessa en ehdota koko kansan tulisi käydä ase tai siviilipalvelus mutta jonkinlainen yleinen katastrofivalmiuksia lisäävä kansalaispalvelus joka auttaisi jokaista ymmärtämään oman paikkansa yhteiskunnassa voisi olla hyväksi arvoisa puhemies ainoa seikka mikä minussa herättää epäilyksiä tämän lain muutoksen suhteen ovat siviilipalveluspaikat joihin jehovan todistajat jatkossa sijoittuisivat itse koen että kansalaisvelvollisuuden suorittamisen tulisi jotenkin hyödyttää yhteiskuntaa varautua sen toimintojen jatkumiseen kriisitilanteessa vaikka oman vakaumuksen vaaliminen onkin arvokasta ei mielestäni sijoittuminen oman seurakunnan tehtäviin ole lähtökohtaisesti sellaista toimintaa jota tulisi pitää ensiarvoisen tärkeänä kriisin kohdatessa siksi suhtaudun varauksella siihen että siviilipalvelus olisi mahdollista suorittaa seurakuntien tehtävissä tämä ei ole ainoastaan jehovan todistajia koskeva asia myös muiden vakaumusten ja uskontojen kohdalla on harkittava voiko ainoastaan oman viiteryhmänsä sisällä toimiminen olla siviilipalveluksen ja sitä kautta maanpuolustusvelvollisuuden suorittamista

arvoisa rouva puhemies tämä jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuudesta annetun lain muuttaminen on perusteltua ja sitä on myös tässä edellä pidetyissä puheenvuoroissa varsin hyvin

jehovan todistajilla on ollut aikaisemmin erivapaus kieltäytyä asepalveluksesta ja tämä kieltäytyminen on vuositasolla tarkoittanut noin seitsemänkymmenen viiva sadankolmenkymmenen miehen kieltäytymistä asevelvollisuudesta mutta nyt käytännössä tämä oikeuskäytäntö joka suomessa on otettu käyttöön aiheuttaa tilanteen jossa käytännössä tämä kieltäytymismahdollisuus olisi kaikilla asevelvollisilla jos lakia ei muutettaisi totaalikieltäytyjiä meillä suomessa on noin vuosittain on mahdollista että tämä lakimuutos lisää totaalikieltäytyjien määrää tai niin kuin edustaja ronkainen tuossa sanoi tuo meille myös uutta harkittavaa ja mietittävää siellä siviilipalveluksen puolella on tietenkin perusteltua että siviilipalvelus on erotettu asepalveluksesta mutta varmasti harkittavaksi ja ennen kaikkea seurattavaksi jää millä tavalla tätä siviilipalvelustehtävää tulevaisuudessa kehitetään kuulimme valiokunnassa myös luonnollisesti jehovan todistajien uskontokunnan edustajia jotka eivät valiokunnassa nähneet esteitä sille että maallinen esivalta lakia säätäessään säätää lakia tähän suuntaan hyvän keskustelun ja vuorovaikutuksen jälkeen valiokunnan jäsenille jäi sellainen käsitys että tämä laki on myös heidän uskontokuntansa edustajien mielestä mahdollista säätää ilman että että heidän oikeuksiaan tässä loukattaisiin tätä näkökulmaa tietenkin tukee myös perustuslakivaliokunnan lausunto jossa nähdään tämän lain säätämiseen liittyvät yksityiskohdat ja ja myös yhdenvertaisuus kansalaisten välillä yleisen asevelvollisuuden ja koko maan puolustamisen

ja meidän maanpuolustuksen ratkaisun ydinjoukon eli reservin näkökulmasta tämä lainsäädäntö on ei pelkästään tarpeellista vaan uskaltaisin sanoa tässä yhteydessä myös välttämätöntä säätää ja ja toivonkin että tämä laki säädetään mahdollisimman nopealla aikataululla ja niin että laki astuisi voimaan mahdollisimman nopeasti

arvoisa rouva puhemies tässä esityksessä tosiaan ehdotetaan kumottavaksi jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta

hän on tätä muutosta myös toteuttamassa perustuslain sadannenkahdennenkymmenennenseitsemännen pykälän ensimmäisen momentin mukaan jokaisella suomen kansalaisella on velvollisuus osallistua isänmaan puolustukseen tai avustaa sitä sen mukaan kuin laissa säädetään ja vapautuksesta osallistumisesta sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla sentyyppisellä lainsäädännöllä kuin mitä tämä laki on mitä nyt ollaan kumoamassa edustaja mäkipää toi täällä hyvin esille sitä historiaa mikä tähän liittyy ja se on syytä käydä myös jotta ymmärtää sen taustan miksi tällainen laki ylipäätään on säädetty tämähän säädettiin tosiaan kahdeksankymmentä luvulla ensisijaisesti käytännöllisistä ja sanoisin humanitäärisistä syistä ei niinkään oikeudellisista syistä oli pitkä keskustelu käyty tästä väestöryhmästä joka siihen aikaan oli pitkälti ne ihmiset jotka olivat niin sanottuja totaalikieltäytyjiä ja käsittääkseni se alkoi myös käydä suomelle kansainvälisesti ongelmalliseksi miten tämä tilanne ratkaistaan ja lopulta silloin katsoisin että silloin katsottuna aika looginen ratkaisu oli tämä vapautuslaki nyt niin kuin tässä on todettu tilanne on hyvin paljon muuttunut voi sanoa että niiltä osin kuin mietitään muodollisuutta hallitusmuotoon liittyvää yhdenvertaisuutta tai maanpuolustusvelvollisuuteen liittyviä säännöksiä jo silloin säädettäessä tämä oli niitten kanssa ristiriidassa muodollisesti katsottuna ja sen vuoksi laki silloin aikoinaan säädettiin perustuslain säätämisjärjestyksessä niin sanottuna poikkeuslakina nykyäänhän siviilipalvelus on täysin erotettu puolustusvoimien toiminnasta ja niin kuin tässä on tullut esille valiokunnan käsittelyssä jehovan todistajien suhtautuminen siviilipalveluksen on muuttunut hyvin paljon myönteisemmäksi he eivät yhteisönä estä ketään suorittamasta siviilipalvelusta eivät sen enempää suomessa niin kuin olemme kuulleet kuin sitten monissa muissa maissa tämä tilanne mikä tällä hetkellä on ollut vapautuslain osalta on kyllä syrjinyt kaikkia muita asevelvollisia asettamalla yhden uskonnollisen vakaumuksen ja tässä on tärkeää huomata että nimenomaan vain yhden kun muitakin uskonnollisia vakaumuksia toki löytyy parempaan asemaan muihin vakaumuksiin nähden ja se ei täytä kyllä perustuslainkaan yhdenvertaisuusvaatimuksia arvoisa puhemies jos ajatellaan siviilipalvelusta niin siihenhän voi normaalioloissa hakeutua hakemuksen perusteella ilman vakaumuksen tutkintaa tämäkin on merkittävää huomata että ilman vakaumuksen tutkintaa ja hakemus hyväksytään jos se vain täyttää laissa säädetyt muodolliset vaatimukset henkilökohtaisesti olen tätä lainkohtaa käyttänyt aikoinaan kun tein päätöstä siitä miten asevelvollisuuden suoritan kävin punnintaa siitä miten suhtaudun siihen että aseellisesti täytyisi toimia toista ihmistä lähimmäistä vastaan oman vakaumukseni punninta se miten itse tulkitsen oman kristillisen vakaumukseni ja tässäkin täytyy huomioida että siitäkin että on kristillinen vakaumus on tietysti erilaisia tulkintoja ja kaikkia kunnioitan

päätyi siihen että täytyy hakeutua siviilipalvelukseen juuri siksi että vakaumus estää toisen ihmisen surmaamisen eli ymmärrän sitä että tällaiselle lainsäädännölle jossa on mahdollista valita myös aseeton vaihtoehto on ilmeinen tarve toisaalta koen että voin kyllä tukea suomalaista maanpuolustustyötä silti vaikka olen itse henkilökohtaisesti tämän päätöksen tehnyt sillä tapoja puolustaa isänmaata on useita myös se mitä me kansanedustajat täällä teemme on nähdäkseni yksi tapa puolustaa isänmaata julkinen tehtävä jossa ottaa iskut vastaan julkisesti mutta myös ajaa yhteisiä isänmaan asioita henkilökohtaisesti täytyy sanoa että toivon että aikanani aseetonta varusmiespalvelusta olisi puolustusvoimien taholta sanotaanko markkinoitu enemmän jälkikäteen katsoen katson että esimerkiksi omalta osaltani aseeton varusmiespalvelus olisi voinut olla paras vaihtoehto mutta niillä tiedoilla mitä silloin nuorena miehenä minulla oli valitsin siviilipalveluksen niin sanotusti huomasin vasta myöhemmin siitä ei kerrottu kutsunnoissa niin paljon kuin ehkä pitäisi tärkeää on myös se että valiokunta pitää tässä mietinnössä tärkeänä että selvitetään maanpuolustusvelvollisuuden laajempaa kehittämistä ja vahvempaa eriyttämistä asevelvollisuudesta siltä osin kuin puhutaan esimerkiksi niin sanotusta kansalaispalvelusta mihin edustaja ronkainen viittasi eri puolueilla ja varmasti eri edustajillakin on tietysti erilaisia käsityksiä se tarkoittaa itse näkisin että vähintäänkin sitä että tulisi mahdolliseksi sellainen aseeton palvelus joka tukisi nimenomaan kriisiolosuhteita ja mielellään myös myös sitä aseellistakin työtä mitä kriisiolosuhteissa tehdään koska väitän että sinänsä on monia siviilipalveluksen käyneitä miehiä niin kuin minäkin joille ei ole ongelma että aseellisesti maata puolustetaan en minä paheksu sitä vaihtoehtoa minkä moni suomalainen mies valitsee minä vain pyydän oikeutta valita sen minkä olen itse eli tämän aseettoman palveluksen jos ajatellaan jehovan todistajien vapautuslain perusteella myönnettäviä vuosittaisia vapautuksia puhutaan seitsemästäkymmenestä viiva sadastakolmestakymmenestä henkilöstä verrattain pienestä ryhmästä mutta periaatteellisesti merkittävästä niin kuin tässä edustaja mäkipään puheenvuorossa tuli esille tämä helsingin hovioikeuden tuomio totaalikieltäytymistä koskevassa asiassa on asettanut meidät siihen tilanteeseen missä tällä hetkellä ollaan jos tätä esitystä ei tuotaisi on selvää että silloin jouduttaisiin luopumaan sellaisesta yleisestä asevelvollisuudesta minkä me tunnemme valiokunta omassa mietinnössään yhtyy kyllä täysin tähän arvioon yksinkertaisin ratkaisuhan tähän yhdenvertaisuusongelman poistamiseen mikä tämän tuomion jälkeen ilmeinen on on tietysti tämä vapautuslain kumoaminen ja se on siinä mielessä hyvin helppoa että jehovan todistajien tulkinta ei tätä estä siten tulkinta siitä mitä he itse tekevät samoin kuin minunkin kohdallani jää yksilökohtaiseen harkintaan tässä tuli esille edustaja ronkaisen puheenvuorossa se millaisissa paikoissa sitten tämä palvelus voidaan suorittaa on varmasti helpointa ainakin alkuvaiheessa jehovan todistajien uskonnolliselle yhdyskunnalle että se suoritettaisiin niissä paikoissa missä he uskontoaan harjoittavat eli heidän seurakunnissaan niin kuin valiokunta on katsottava miten nämä seurakunnat ylipäätään suhteutuvat siihen mitä siviilipalveluslaissa vaaditaan en osaa siihen suoraan vastata en ole sillä tavalla näitten seurakuntien asiantuntija mutta on tosiaan selvää että niitten pitää vastata sitä lainsäädäntöä ja niitä vaatimuksia mitä muillekin siviilipalveluspaikoille asetetaan hyvä on huomata se että tämän lain myötä siviilipalvelusmiesten määrä voi hetkellisesti nousta sadoilla henkilöillä ja tähänkin on varauduttava lisäresursseilla jos ajatellaan sitten sitä mikä on niitten jehovan todistajien tilanne jotka ovat aikoinaan saaneet vapautuksen niin on tietysti tärkeää myös todeta että tämän lain kumoaminen ei tietenkään vaikuta niiden henkilöiden oikeusasemaan joille vapautus on myönnetty ennen kumoamislain voimaantuloa ylipäätään tässä tietysti on myös sitten

sinisten edustajana tietysti toivoisin että kutsunnat tulisivat ylipäätään kaikille että tulisi jonkinlainen kansalaispalvelumalli lisäksi täytyy sanoa tässä yhteydessä arvoisa rouva puhemies kun puhutaan jehovan todistajista että paheksun suomen hallituksen mukaisesti jehovan todistajien kokemaa vainoa venäjällä ja olen tyytyväinen siihen että me olemme tätä uskonnollista yhdyskuntaa voineet auttaa myös turvapaikkoja myöntämällä

edellä on käytetty hyviä puheenvuoroja tämän lain synnystä hallituksessa ja käsittelystä täällä asiakirjoista ilmenee että meillä noin kahdenkymmenentuhannen vuosittain suorittaa asevelvollisuuden ja siviilipalveluksessa on noin henkeä ja totaalikieltäytyjiä on noin kolmekymmentä viiva viisikymmentä ja valvontarangaistuksessa on ollut vuonna seitsemäntoista yhteensä kolmekymmentä henkeä ja siitä kieltäytyneitä totaalikieltäytyjiä taas oli vankilassa kyseisenä aikana kolme henkeä on hyvä että tämä vahvennettu hovioikeuden päätös tulee käsiteltyä ja tulee hallituksen esityksessä hyvin selvitettyä ja annan suuren arvon sille perusteellisesti tehdylle perustuslakivaliokunnan lausunnolle puolustusvaliokunnalle jossa tämä luodataan aivan merkittävän hyvin puolustusvaliokunnan on ollut hyvä

on siksi kyllä hyvä maanpuolustustahto kokonaisuudessaan on sisällöltään laajentunut ja onneksi ja hyvissä merkeissä myös jehovan todistajien käsitys uskontonsa sisällöstä on sillä tavalla laajentunut että ne lyövät vähän niin kuin kättä yhteen ja tällaisen lain aikaansaaminen ei aiheuta tällä hetkellä suuria ristiriitoja

puolustusvaliokunnan puheenjohtajana lausun kiitoksen nykyvaliokunnalle kyllä tämä on oikein käsitelty ja hallituksen ministeri on ollut oikealla asialla

pahoitella äskeistä minulla näkyi punainen valo siinä mutta luki että puhetta oli ollut neljä ja puoli minuuttia joten en ymmärtänyt että yliaikaa sitten olin menossa vielä tästä itse asiasta täytyy tietysti todeta myös se että vaikka valiokunta näkee yksimielisesti että jehovan todistajilla on aito mahdollisuus harkita vaihtoehtoja siviilipalveluksen suorittamisen ja tietysti myös sitten siitä kieltäytymisen osalta sillä on tietysti sitten omat vaikutuksensa niin on tietysti mahdotonta nyt sitten arvioida itse kenenkään kun asiantuntija näkemystä ei ole että kuinka moni sitten valitsee siviilipalveluksen ja kuinka moni sitten saattaisi valita totaalikieltäytymisen sitten tietysti menee rikosseuraamuslaitoksen piiriin eli sinnekin saattaisi joutua sitten lisäämään resursseja tietysti kansanedustajana toivon että että henkilöt sitten valitsevat siviilipalveluksen eivätkä totaalikieltäytymistä joka on tietysti lain rikkomus josta tulee seuraamus eli toivon että tämä uskontulkinta mikä käsitykseni mukaan ja valiokunnan käsityksen mukaan jehovan todistajilla on mahdollistaa ja edesauttaa sitä että että nämä henkilöt valitsevat siviilipalveluksen jota sitten jatkossa toivoakseni kehitetään siihen suuntaan minkä mainitsin eli osaksi kansalaispalvelusta joka aseettomana palveluksena tukisi omalta osaltaan kriisiolosuhteita ja jonka nähdäkseni olisi syytä tukea myös

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies ulkomaalaisten kiinteistökaupat ovat puhuttaneet suomalaisia kautta historian puheet yleistyivät neuvostoliiton hajottua tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla moni venäläinen halusi ostaa kiinteistön erityisesti lomakiinteistön suomesta lähinnä kaakkois suomesta ilmiö on voimistunut ja kattaa koko suomen eivätkä ostajina ole enää pelkästään venäläiset ilmiöön on havaittu liittyvän myös kielteisyyttä hintojen rajua vaihtelua veronkiertoa rahanpesua ja ja muutakin rikollisuutta lisäksi on havaittu että kiinteistöjä on hankittu ja pyritty määrätietoisesti hankkimaan sellaisten paikkojen ja alueiden läheisyydestä joilla on merkitystä kansalliselle turvallisuudellemme on myös todettava että seitsemästä miljoonasta kiinteistöstä ulkomaalaisten välittömässä omistuksessa on vain noin vajaa yksi

esityksellä kumottaisiin siis voimassa oleva laki omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin ja säädetään uusi laki jonka avulla valtio voisi puuttua sellaiseen kiinteistönomistukseen joka vaarantaa suomen kansallista turvallisuutta esitys liittyy valtion talousarvioon sillä ehdotettujen lakien mukainen kiinteistökauppojen seuranta edellyttää lisäresursseja puolustusministeriölle maanmittauslaitokselle puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle suojelupoliisille ja huoltovarmuuskeskukselle kiinteistön lunastamisesta tai etuosto oikeuden käyttämisestä aiheutuisi lisäksi valtiolle kertaluonteisia kustannuksia niinä vuosina kun toimenpiteitä toteutettaisiin lain perusteluissa tuodaan esiin että huolestuttavana kehityspiirteenä on pidettävä strategisesti merkittävien kohteiden läheisyydessä tapahtuvia yksittäisiä kiinteistön luovutuksia joissa tosiasiallisesti määräysvaltaa käyttävä taho pyritään häivyttämään erilaisten välikäsijärjestelyjen kautta huolta aiheuttavat myös tapaukset joissa kiinteistönomistajan tavoittaminen osoittautuu mahdottomaksi tai hankitun kiinteistön käyttö poikkeaa tavanomaisena pidetystä edellisen kaltaisena esimerkkinä on viime syksynä paljon huomiota saanut tapaus airiston helmi mielestäni lakiesityksellä on suora yhteys siviili ja sotilastiedustelulakeihin nimittäin kiinteistöihin on varsin helppo asentaa automaattisia viestiliikenteen kuuntelulaitteita niihin voidaan asentaa myös laitteita joilla voidaan häiritä viesti ja tietoliikenneyhteyksiä jopa sellaisia elektromagneettisia lähettimiä joiden avulla voidaan vaurioittaa puhelin ja tietoliikenteen lähetin ja vastaanottoasemia tai niiden välillä olevia vahvistimia vahvistimia tai välityslaitteita

kyetään palauttamaan valtakunnalliset sähköverkot arvoisa puhemies puolustusvaliokunta pitää lakimallia hyvänä sillä eri lakien keinovalikoimat täydentävät toisiaan valiokunta painottaa tässä yhteydessä jo hallitusohjelmassakin todettua päämäärää turvata uusissa kansallista turvallisuutta parantavissa lakihankkeissa perus ja ihmisoikeuksien toteutuminen samoin valiokunta kannattaa etuosto oikeuden rajaamista joko viidensadan metrin tai tuhannen metrin suojavyöhykkeeseen alueesta riippuen sillä tätä laajempi etuosto oikeus aiheuttaa todennäköisesti huomattavaa haittaa kiinteistökaupan ja kaavoituksen sujuvuudelle

laki menisi sitten ulos yksimielisesti

arvoisa puhemies hallituksen esitys kansallisen turvallisuuden huomioonottamisesta ulkomaalaisten maakaupoissa tulee tarpeeseen asiasta on puhuttu jo pitkään on valitettavaa että usein ensin pitää tapahtua jotain ikävää jotta päättäjien enemmistö saadaan hereille ja asiat etenevät päätöksentekoon toki hyvä että asiaan nyt tartutaan tämäkään lakiesitys ei ole aukoton mutta pääasia on että jonkinlainen kontrolli tulee ja jatkossa meillä on selvät askelmerkit siihen kuinka strategisten alueiden ympärillä tapahtuvien kiinteistökauppojen kanssa toimitaan erityisen tärkeää kansallisen turvallisuuden toteuttamisessa on että kunnat ja valtio eli käytännössä puolustusvoimat puhaltavat yhteen hiileen puolustusvoimien tulisi kartoittaa merkittävät strategiset alueet jotta kunnat eivät lähtisi edes kaavoittamaan niitä tavoitteena tulee olla että ulkomaalaisten maakaupat suomessa palvelevat aina ensisijaisesti suomalaisten etua arvoisa puhemies huolta aiheuttavat kuitenkin jo toteutuneet kaupat vuonna kaksituhatta sinisilmäisesti poistetun kansalaisuuteen perustuvan lupamenettelyn jälkeen kauppoja on tehty runsaasti myös strategisten alueiden lähellä omaisuudensuojaan puuttuminen takautuvasti on kuitenkin ongelmallista on mielenkiintoista seurata kuinka lakimuutos tulee vaikuttamaan käytännössä ja joudutaanko puolustus ja tai pakkolunastuspykäliä koeponnistamaan tulevaisuudessa valiokunta esittääkin että uuden sääntelyn toimivuutta on kokonaisuutena syytä arvioida kahden vuoden ajan ja että puolustusministeriö antaa asiasta selvityksen puolustusvaliokunnalle vuoden loppuun mennessä

kyllä nyt täytyy puolustusministeri jussi niinistöstä sanoa että kyllä jotain kaukokatseisuutta hänessä on ollut kun tuon

jehovan todistajien vapautuslain kumoamisen lisäksi mistä äsken keskustelimme tässäkin asiassa hän on toiminut etutynkään silloin kun hän toimi puolustusvaliokunnan puheenjohtajana vuonna kaksituhattaneljätoista hän esitti nimenomaan tätä mitä me nyt täällä käsittelemme hallituksen esityksenä

keväällä kaksituhattaneljätoista jolloin tästä oli myös edustaja kymäläisen tekemä lakialoite niin kyllähän siinä on myös aika paljon syytetty eräänlaisesta pelon lietsomisesta tai kun puhutaan meidän itänaapuristamme niin jopa venäläisvihasta

olla pystytty käsittelemään tätä asiapohjalta ilman että siihen lähtee jonkinlaista tällaista historian painolastia onneksi monet kansanedustajat ovat tätä pitäneet esillä mukaan lukien jussi niinistö ongelmahan syntyi tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lopulla silloin oli ympäristöministerinä satu hassi vihreistä hän esitteli lain ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta valvonnasta annetun lain vuoden kaksituhatta alussa näin poistui se mihin edustaja ronkainen täällä viittasi

voimassa ollut laki eli hyvin pitkäaikainen lainsäädäntö siitä että maanomistus piti sisällään kansalaisuuteen perustuneen voi sanoa hyvin kattavan lupamenettelyn nykyisin vuosittain tehdään useita satoja kiinteistökauppoja viisisataa viiva seitsemänsataa ulkomaalainen on ostajana täytyy tietysti sanoa että suurin osahan on hyvin tavallisia kauppoja ei mitään sen ihmeempää mutta ongelmahan ei ole pelkästään siinä ei ainakaan yksin siinä kenelle niitä myydään vaan myös siinä mistä niitä kiinteistöjä rakennuksia maita myydään eli on nimenomaan nämä strategiset alueet joiden kohdalla voi viitata sitten tähän julkiseen keskusteluunkin liittyen tähän airiston helmen tapaukseen tämän lisäksi että tämä lainsäädäntö nyt tuodaan eduskunnalle ja ja se menee varmasti hyvin vahvalla tuella eteenpäin on kyllä syytä myös sitten asianomaisten viranomaisten selvittää niitä kauppoja mitä tuhansittain on jo tässä vuosien aikana tällä vuonna kaksituhatta hyväksytyllä lainsäädännöllä tehty näin uskon että varmasti tullaan toimimaan vastuullisten turvallisuusviranomaisten osalta

arvoisa puhemies itsekin intouduin vielä ottamaan puheenvuoron tämän äskeisen puheenvuoron jälkeen tosiaan tämä hallituksen esitys on hyvä ja tässä on hyviä ja oikeansuuntaisia askeleita itsekin vielä antaisin kiitosta edustaja kymäläiselle joka on jo viime kaudella tehnyt tästä aloitteen hyvin pitkäjänteisesti kansalaisaloitteen kautta ja kuten tiedetään välillä kovassakin vastatuulessa vienyt tätä eteenpäin minun mielestäni on tärkeätä että me olemme nostaneet myös näitä kysymyksiä esille ja me pohdimme etenkin näitten strategisesti tärkeiden alueiden omistusta ja sitä mikä niitten tilanne on ja mikä meidän meidän valtion rooli rooli näissä on kokonais ja sisäisen turvallisuuden näkökulmasta

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmekymmentäviisi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies niin sanotut rahastojen rahastot ovat kansainvälisesti merkittäviä sijoittajia ja niiden osuus pääomarahastojen kansainvälisessä varainhankinnassa on kasvanut voimakkaasti hallituksen esityksen tarkoituksena on nyt saattaa näiden rahastojen rahastojen kautta tehtävät sijoitukset verotuksellisesti samaan asemaan vastaavien suorien sijoitusten kanssa muutokset voivat parantaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta valiokunta esittää hallituksen esitystä hyväksyttäväksi muuttamattomana ja valiokunnan mietintö on yksimielinen

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö kaksikymmentä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies

yhteiskunta kokonaisuudessaan arvioi

säädettäessä siitä johtuvan rangaistuksen suuruuden ja tämä rangaistuksen suuruus on hyvin herkästi ihmisten kansalaisten mielessä silloin kun tapahtuu useasti samanlaatuisia rikoksia törkeysasteeltaan samanlaisia tai tekotavaltaan samanlaisia useimmiten tällainen niin sanottu yksioikoinen päätelmä on että rangaistusta pitää koventaa silloin jos niitä on useampi peräkkäin viime tunnemme hyvin tämän mekanismin yleinen oikeusfilosofia kylläkään ei hyväksy tällaista ajattelutapaa että pelkästään rangaistuksia koventamalla kyettäisiin rikollisuutta supistamaan saati kokonaan poistamaan vaan käytetään yhteiskunnan erilaisia keinoja kuitenkin on poikkeuksena se että joissakin tapauksissa on niin selvä räikeä epäkohta rangaistuksen suuruudessa tai seurantajärjestelmässä yleensä että on aivan välttämätöntä siihen puuttua tässä laissa on kysymys siitä että kun vankien asteittaisen vapauttamisen tavoitteena on luoda vapautuvalle vangille niin sanottu vapautumispolku jota seuraten hän voi jatkossa elää rikoksetonta elämää niin jos on ollut vankilassa ja jos on sitten jonkin aikaa tekemättä rikoksia

tavalla nopeammin ehdolliseen vapauteen järjestelmää tarkasteltaessa tulee kuitenkin arvioida onko voimassa olevaa kolmen vuoden aikaa edellisen vapautumisen ja uuden ehdottomaan vankeuteen johtavan rikoksen välissä pidettävä oikeudenmukaisena ja oikeasuhtaisena asiakirjoista ilmenee että kolmen vuoden aikaa on tämän esityksen mukaan pidetty lyhyenä esimerkiksi sellaisissa tapauksissa joissa henkilö syyllistyy vakavaan rikokseen ja vapautuu suoritettuaan rangaistuksestaan puolet eli tässä selvästi tällaisesta jatkuvasta rikoksenteosta

johtuvaa rangaistusta kovennetaan ja se on varmasti oikein näissä tapauksissa meillä on monta sellaista tapausta julkisuudessakin ollut joita aivan aiheellisesti ihmiset paheksuvat että vakavaan rikokseen syyllistynyt pääsee vapauteen ja syyllistyykin sitten kolmen vuoden aikana uuteen vakavaan rikokseen ja saa siitä kuitenkin sitten vapautuksen nopeammin sen vuoksi tuo määräaika lisätään viiteen vuoteen niin että voidaan pidemmällä aikataululla katsoa onko hän todella kelpo tähän yhteiskuntaan rikoksia tekemättömänä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa puhemies tekemässäni lakialoitteessa ehdotetaan oppilas ja opiskelijahuoltolain sekä perusopetuslain muuttamista siten että yhteisöllisestä opiskeluhuollosta on säädettävä paljon täsmällisemmin oppilas ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan ensimmäinen kahdeksatta ja on siten ollut noin kaksi ja puoli vuotta voimassa

lain keskeinen tavoite oli siirtää painopiste yhteisölliseen ennaltaehkäisevään ja varhaista tukea tarjoavaan opiskeluhuoltoon ja vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta kansallinen koulutuksen arviointikeskus karvi arvioi tätä lakia ja arviointituloksen mukaan keskeiset tavoitteet eivät ole toteutuneet psykologi ja kuraattoripalveluiden saatavuudessa on suurta vaihtelua kouluittain ja oppilaitoksittain epäselvyyttä ja tulkinnanvaraisuutta on opiskeluhuoltorekistereitten kirjaamiskäytänteiden ja lain tulkintavariaatioiden suhteen näitä tulkintaepäselvyyksiä ja epätietoisuutta kouluissa ja oppilaitoksissa on todella paljon siitä mitä saa tehdä milloin saa tehdä miten tätä lakia sovelletaan itsekin olen sen kyllä todennut kun olin tässä töissä rehtorina koulussa muutaman vuoden ajan yhteydenottoja viranomaisiin ja sidosryhmiin on on tullut runsaasti ja siten voidaankin ajatella että arviointitulokset sieltä karvilta ja yhteydenotot viranomaisiin tuovat selkeästi esille tarpeen uudistaa oppilas ja opiskeluhuoltolaki siinä on monta kohtaa mitkä pitäisi korjata tai parantaa muun muassa yhteisöllisen opiskeluhuollon

esimerkiksi yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta laissa on säädetty hyvinkin tarkasti kun taas tästä yhteisöllisestä opiskeluhuollosta on säädetty hyvin yleisellä tasolla kun laissa ei ole säädetty riittävällä tarkkuudella yhteisöllisestä opiskeluhuollosta silloin käy helposti niin että että opetushallituksen opas ohjaa sellaiseen toimintaan johon ei ole olemassa normipohjaa

opetussuunnitelman mukainen opiskelijahuolto kuudes pykälä tulisi poistaa koska laissa ei ole määritelty mitä opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuolto on ja nykyisellään kirjaus on omiaan aiheuttamaan pelkkiä epäselvyyksiä asiaa ei voida jättää sen varaan että jokainen opetuksen järjestäjä toteuttaa ja tulkitsee pykälää haluamallaan tavalla ja tarkkuudella opiskeluhuoltoryhmän on voitava olla useamman koulun yhteinen meillä on vielä suomessa noin kolmesataakahdeksankymmentä koulua joissa on enintään viisikymmentä oppilasta ja olisi paljon käytännönläheisempää ja järkevämpää että pieniin oppilaitoksiin ja kouluihin voitaisiin perustaa yhteinen oppilaskohtainen opiskeluhuoltoryhmä eikä niin että joka ikiseen välttämättä tarvitaan ihan oma monialaisen asiantuntijaryhmän kokoonpanosta on paljon epäselvyyksiä samoin moniammatillisen yhteistyön päällekkäisyyksien purkamista tarvitaan opetushenkilöstön saada opetuksen kannalta välttämättömät tiedot pitää selkeyttää jotta nämä tiedot oikeasti kulkisivat valvontaoikeuden laajentamista pitäisi ulottaa aluehallintovirastolle niin että sillä on mahdollisuus oma aloitteiseen puuttumisoikeuteen niin että se kattaa koko opiskeluhuoltolain alaisen toiminnan käytännössä kouluissa on myöskin ollut suurena epäkohtana se että että ei eroteta sitä mikä asia kuuluu opiskeluhuoltoon ja mikä kuuluu taas perusopetuslain varjolla olevaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeen

opiskeluhuolto on vapaaehtoinen oppimisen ja koulunkäynnin tuki on pakollinen se ei edellytä oppilaan tai huoltajan suostumusta ja se liittyy siis pedagogiikkaan tämä ero ei ole riittävän selkeä mikä kuuluu opiskeluhuoltoon mikä kuuluu siihen pedagogiseen puoleen

arvoisa puhemies tämä laki on aiheuttanut paljon hämminkiä kentällä ja jotta oppilaat saisivat sen avun mikä tässä laissa oli ajatuksena niin on välttämättä joko muutettava selkeytettävä tätä tai sitten kumottava koko oppilas ja

ja merkittävä tarvittavat pykälämuutokset perusopetuslakiin

arvoisa rouva puhemies tässä

ulkoiluoikeuden lisäämistä vanhuspalvelulakiin

ihmisen kohdalla hoitosuunnitelmassa arvioitaisiin millä tavalla tämä ulkoiluoikeus toteutuisi tällä aloitteella on tarkoitus vahvistaa iäkkään perusoikeuksia haluan ensin kiittää kaikkia aloitteen allekirjoittaneita noin viisikymmentä kansanedustajaa allekirjoitti aloitteen ja tämä on monen kuukauden työn tuloksena tullut tullut tähän pisteeseen tämä aloite on itselleni siinä mielessä tärkeä että olen tästä aikoinani myös tehnyt kansalaisaloitteen ennen eduskuntaan tuloani aihe on myös monella tapaa ajankohtainen kun me olemme käyneet täällä paljon keskustelua ikäihmisten hoidosta tällä hetkellä aloite haluaa vahvistaa perusoikeuksia ja näen että meidän siinä tilanteessa että nämä ihmiset tarvitsevat vahvempaa lainsuojaa myös tiettyjen perusoikeuksien toteutumiseksi meillä on

lähes viisikymmentätuhatta ihmistä ympärivuorokautisessa hoidossa tällä hetkellä ja merkittävä osa heistä ei pysty pitkälle edenneen muistisairauden yksinäisyyden tai syrjäytymisen seurauksena omia etujaan tämän vuoksi ulkoilumahdollisuuksien parantamiseen on puututtava myös lainsäädännöllisesti thln asla tutkimuksen mukaan puolet vanhuspalveluiden piirissä olevista iäkkäistä kokee ettei pääse riittävästi ulkoilemaan ja ikääntyvien omaisista vain ani harva kokee että heidän läheisensä pääsevät ulos eli kyse on äärettömän isosta perusoikeuksien rajoittamisesta minä olen vahvasti sitä mieltä että ympärivuorokautisessa hoidontarpeessa olevat ihmiset ansaitsisivat oikeuden päivittäiseen ulkoiluun en halua millään tavalla vastakkainasetella mutta semmoinen on lailla turvattu esimerkiksi vangeilla ulkoilu on ihmisen perusoikeus ja sen pitäisi toteutua kaikkien kohdalla koko suomessa ja sen takia tämä lainsäädännön kirjaus olisi perusteltu kyse ei ole kuitenkaan vain perusoikeudesta vaan kyse on asiasta jolla on suuria terveysvaikutuksia ihan tutkitusti niin mieleen fyysiseen terveyteen kuin kognitiiviseen suoriutumiseen ja ulkoilu tukee vahvana osana ihmisen hyvinvointia ja tässä kohtaa vielä sanoa että kyse ei ole missään tapauksessa mistään ulkoilupakosta vaan ulkoiluoikeudesta että jokaisella ihmisellä on halutessaan siihen mahdollisuus meidän vanhuspolitiikan pitkä tavoite on että ihmiset pystyisivät asumaan mahdollisimman pitkään toimintakykyisinä ja myös autettuina omassa kodissaan myös joidenkin kotihoidon asiakkaiden kohdalla mahdollisuudet ulkoiluun voivat olla olla toimintakyvyn puutteiden vuoksi hyvin rajalliset tai olemattomat ja jotta myös kotihoidon asiakkaiden oikeus ulkoiluun voisi toteutua tulisi palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä arvioida mahdollisuudet ulkoilun toteutumiseksi ehkä ensivaiheessa ajateltiin että tämä koskisi ympärivuorokautista hoitoa mutta tämän aloitteen laadinnassa kuitenkin päädyttiin siihen että kun me saisimme vahvat kirjaukset palvelutarpeen arvioon ihmisen kohdalta niin se kattaisi myös vahvemmin ihmiset koska me tiedämme että nyt tällä hetkellä sellaiset ihmiset jotka ovat kotihoidossa olivat ennen ympärivuorokautisessa hoidossa eli meillä ollaan paljon huonokuntoisempia on seurannut yhä enemmän myös kotihoidossa ulkoiluoikeuden kirjaaminen lakiin ei välttämättä aiheuta kunnille tai tuleville maakunnille lisäkustannuksia vaan töiden uudelleenjärjestelyllä erilaisilla tilaratkaisuilla ja nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä erilaisten järjestöjen kanssa asia olisi mahdollista toteuttaa totta kai me tiedämme kun me olemme käyneet tätä henkilöstömitoituskeskustelua että meillä täytyy olla riittävästi henkilökuntaa niin että tämä on mahdollista toteuttaa mutta meillä on monia muitakin keinoja joilla me edesautamme tämän asian toteutumista

minä olen koonnut tähän tiettyjä terveysvaikutuksia ja myös talousnäkökulmia helpottaakseni sitä että usein sanotaan että ei ole rahaa ja ei ole tutkimustietoa ja niin edelleen meillä on valtavasti tietoa tämän asian eteenpäinviemiseksi

hyvinvointi ja terveyshyödyt korostuvat tutkimusten mukaan niillä ihmisillä joilla on toimintakyvyssä vaikeuksia ja jotka kokevat yksinäisyyttä immuunivaste pysyy yllä ja vahvistuu ulkoillessa riski tarttuviin ja tarttumattomiin tauteihin pienenee esimerkiksi muistisairaudet sydän ja verisuonisairaudet keuhkosairaudet masennus ja niin edelleen

erilaisten tutkimustulosten muun muassa thln tämmöisen uuden kansantaudit ja muistisairaudet ulkoilu ehkäisee masennusta ja hoitaa masennusoireita ja suuria muistisairauden riskitekijöitä muistisairauden keskimääräinen kustannus on kolmekymmentäkuusituhatta euroa vuodessa eli noin kolmetuhatta euroa kuukaudessa ja muistisairauteen sairastuu vuosittain noin neljätoistatuhattaviisisataa henkilöä eli jos me saamme viivästettyä muistisairauden puhkeamista ne kustannukset on myös sitten ennaltaehkäisevässä mielessä mahdollista säästää mielenkiintoinen tutkimustulos tuli esimerkiksi tampereelta kotihoidon asiakkaiden kohdalla kotihoidossa olevien iäkkäiden sairaalapalveluiden tarpeen väheneminen eli arvioitiin että keskimääräinen kotihoidon kustannus tampereella oli yhdeksänkymmentäyksi euroa vuorokaudessa ilman ateriapalveluita

mutta kotihoidossa kokonaiskustannuksia kasvattaa sairaalapalveluiden laaja käyttö joka muodostaa yli viidenneksen koko kotihoidon kustannuksista tampereella tämän tutkimuksen mukaan joka oli sitran tutkimus jos me pystymme ehkäisemään näitä kotona tapahtuvia kaatumisia ja muita ne säästöt isot ja merkittävät kun mietitään että koko kotihoidon kustannuksista nämä kaatumiset ja muut sairaalajaksot olivat kaksikymmentä prosenttia ja tämän sitran tutkimuksen mukaan kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon hintaero ei ollut enää merkittävä tässäkin niin että jos me saamme ihmisen omaa toimintakykyä ja ulkoilua ja muuta vahvistettua me voimme osoittaa näitä säästöjä tässä muutamia esimerkkejä aloitteen tarkoituksena on vahvistaa ihmisten itsemääräämisoikeutta jos nyt sanottaisiin että puolet meistä ei pääsisi ulos vaikka haluaisi niin onhan se erittäin vakavaa meidän suomen hyvinvointiyhteiskunnassa mielestäni meidän on pakko lainsäädännöllä turvata tämä oikeus meidän jokaiselle kansalaiselle siksi tämä aloite on tehty

arvoisa puhemies

kävelimme yhdessä rollaattori apuna tai käsikynkkää mennen siinä samalla sain kuulla monia mieleen jääneitä tarinoita sodasta ja siitä selviämisestä lisäksi kyyhkylässä tuolloin hyvinä vanhoina aikoina oli tapana kesäiltoina tuoda takapihalle kaikki asukkaat osa tuli pyörätuoleissa ja vaikka sängyissäkin tuotiin nauttimaan raikkaasta ilmasta toin usein myös oman hevoseni ja koirani heidän silitettäväkseen ja nämä olivat sekä minulle että sotaveteraaneille erittäin tärkeitä hetkiä tämä oli niin sanottua puutarhaterapiaa ihan tutkimuksinkin todettu hyödyttävän hoitokodeissa asuvia ja erityisesti muistisairaita vanhuksia puutarhassa oleskelun on todettu todettu parantavan vanhusten unen laatua ja kognitiivisia kykyjä sekä vähentävän hermostuneisuutta arvoisa puhemies usealla seitsemänkymmentäviisi vuotta täyttäneellä ulkoilu vähenee toimintakyvyn heikentyessä vaikka ulkona liikkumisen tarve kyllä säilyy luonto luontokokemukset eläimet kasvit ja metsässä tai muissa luontoympäristöissä liikkuminen vähentävät stressiä ja ahdistusta keskittymis ja koordinaatiokykyä säännöllinen ulkoilu virkistää ja rentouttaa mieltä kehittää tasapainoa ja lihasvoimaa parantaa liikkumisvarmuutta antaa mahdollisuuksia omien asioiden hoitamiseen ja ystävien tapaamiseen

maisemilla on myös kipua lieventävä vaikutus koska ne vähentävät stressiä ja ahdistusta viemällä huomion pois kivusta luonnossa liikkuminen on siten myös kustannustehokasta sillä se vähentää kipulääkkeiden käyttöä ja hoitokustannuksia nykyisin vanhustenhuollossa on aivan liian vähän työntekijöitä eivätkä vanhukset pääse kodistaan tai hoivakodista ulos ja tämän seurauksena vanhusten toimintakyky heikkenee tänään juuri oli sosiaali ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuus jossa valiokunnalle kerrottiin valviran avin ministeriön poliisin ja ammattiliittojen taholta raporttia ajankohtaisesta vanhustenhuollon hälyttävän huonosta tilanteesta ongelmat vanhustenhuollossa johtuvat selkeästi riittämättömästä henkilöstömäärästä mikä heijastuu välittömästi asiakkaiden hyvinvointiin taustalla on yritysten taloudellinen intressi työvuorot on suunniteltu joissain paikoissa jopa niin törkeästi että aamuvuoro päättyy kello neljätoista ja iltavuoro alkaa kello neljätoista kolmekymmentä vanhukset siis jätetään laitoksiin aivan yksin vuorojen välillä sijaiset palkataan vajaiksi päiviksi ei kahdeksaksi tunniksi jolloin vakituinen työntekijä tekee osan päivästä yksin työtään viikonloppujen vuorot suunnitellaan kaikille vajaiksi päiviksi sairaanhoitajille ja lähihoitajille kuuluu hoitotyön lisäksi siivousta ruuanlaittoa lattioiden moppaamista ja pyykkihuoltoa eli ei kohdistu koko ihmisiin tämä oli niin karmivaa kuultavaa että tämä on kyllä pian saatava korjattua ja lakiin kirjoitettava sitovaksi hoitajamitoitukseksi seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohti ja lisäksi tukityötä eli siivousta ja ruoka ja pyykkihuoltoa tekeville oma mitoituksensa

arvoisa puhemies

tämä jos mikä on yksi asia joka tässäkin kokonaistyössä tulisi ottaa huomioon siis se miten ikäihmiset saavat mahdollisuuden ulkoiluun ja liikuntaan niin kotihoidossa kuin tietenkin myöhemmin myöskin ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä itse asiassa jo joitakin vuosia sitten olemme saaneet hyvin kannustavia tuloksia siitä että vanhusten lihaskuntoa kun parantaa niin saamme sitä kautta myöskin lisää toimintakykyä ja mahdollisuutta jatkaa esimerkiksi kotona asumista pidempään aivan kuten edustajat jo aikaisemmin kertoivat muun muassa kaatumiset vähentyvät lihasvoiman parantuessa ja myöskin tasapaino paranee sitä kautta ei siis ole enää naurun asia kun patistamme tai mahdollistamme ikäihmisille myöskin kuntosaliharjoittelun joitakin vuosia sitten se tuntui jopa vähän kummalliselta ja olimme tottuneet että kuntosaliharjoittelu oli enemmän ehkä nuorten ihmisten liikuntaharrastus mutta hyvissä hoivayksiköissä panostetaan nykyiselläänkin vanhusten lihaskunnon parantamiseen tiedämme että esimerkiksi vahvat reisilihakset ovat erityisesti ikääntyville myöskin hyvän terveyden edistäjä on kunnossa on jopa yhteys sydänterveyteenkin

sen vuoksi jos haemme säästöjä ja vanhusten ja ikäihmisten hyvinvointia pitäisi nimenomaisesti ennaltaehkäisevästi panostaa liikuntaan ja ulkoiluun no kuten edustaja taavitsainen tuossa aikaisemmin tämä on ajankohtainen aihe senkin vuoksi juuri tänään että sosiaali ja terveysvaliokunta sai tänään ison joukon asiantuntijoita kuultavakseen vanhustenhuollon ajankohtaistilanteesta ja hyvät edustajat se mitä valiokunnassa kuulimme oli järkyttävää kuultavaa

oikeastaan

olen tiennyt vanhushoivan tilanteen ja ja erilaiset siellä tapahtuvat epäkohdat mutta tämän päivän kuulemisessa minua kyllä vielä järkytti moni asia esimerkiksi tämä mitä edustaja taavitsainenkin esille toi että meillä on yksiköissä useammassa yksikössä ja useamman palveluntuottajan toimena ollut säännönmukainen

pilkkominen niin että vaikka sijaiseksi palkattu tulee tekemään lyhyemmän vuoron kuin alun perin oli oli ajateltu ja listaan kirjoitettu hoitajan työvuoron pituudeksi ja säännöllisesti esimerkiksi viikonloppuisin työvuoroja on lyhennetty minimiin minimiin minimi on aikaisemmin tarkoittanut minulle sitä että päällekkäistä työaikaa ei jää yhtään eli kun

aamuvuoro vaihtuu iltavuoroon tai iltavuoro yövuoroon niin yleensä on tarpeen vaihtaa hoitajien kesken muutama sana asiakkaiden kunnosta siitä mitä on vuoron aikana tapahtunut mitä hoitoja pitää mitä lääkkeitä pitää ottaa huomioon ja ehkä joku omainen on vielä tuonut viestiä ja jos työvuorot on kirjoitettu niin että toisen työvuoro alkaa samalla hetkellä kuin toisen loppuu niin tällainen vuoronvaihto ei ole ollut mahdollista tai se on jäänyt itse asiassa hoitajien omalle vastuulle niin että he ovat ovat sitten tulleet vähän aikaisemmin tai lähteneet vähän myöhässä mutta nyt uusi ilmiö on se että ennen kun toisen työvuoro alkaa niin jo edellinen työvuoro loppuu ja aivan oikeasti nämä ihmiset jätetään sinne yksikköön ilman yhtään työntekijää mitä vain voi tapahtua puolen tunnin tunnin aikana aivan aivan mitä vain tämä on niin edesvastuutonta että ei saisi antaa yhtään hetkeä enää jatkaa joka joka näin toimii eikä sellaisen palveluntuottajan joka näin toimii systemaattisuudesta kertoo vielä jopa se että lähiesimiehet jotka siis tekevät näitä työvuorolistoja eivät ole saaneet viedä niitä käytäntöön vaan vaan kaikki työvuorolistat hyväksytetään ylemmällä aluejohdon tasolla jossa sitten on tehty vielä lisäkarsintoja tämä tämä viesti tuli meidän valvovalta viranomaiselta joten se mitä tässä nyt sanon on täyttä totta ei kuulopuheita ei jonkun sattumalta kertomaa vaan valvovan viranomaisen viesti viesti oli myöskin se että kaikki ilmoitukset joita joita esimerkiksi avit ovat saaneet ovat olleet poikkeuksetta tosia ei siis ole tullut ainuttakaan turhaa ilmoitusta tämä tämä on kyllä hyvin huolestuttava viesti viestiä tuli myöskin siitä että vanhuksemme ovat aliravittuja hoitohenkilöstöllä ei ole aikaa auttaa heitä esimerkiksi syömisessä tai sitten myöskin myöskin ravintoa ravintoa ollaan karsittu karsittu niin että että vanhukset kärsivät jopa aliravitsemuksesta tässä kontekstissa kontekstissa toki tämä liikunta tuntuu siltä että että miten ihmeessä me saamme vielä tänne tämän liikunnan tärkeän paletin jos olemme näissä perusasioissa näin huonolla jamalla sen vuoksi onkin tärkeää että tässä todella ryhdytään pikaisiin toimiin ja toivon että tämä edustaja nurmisen hyvä aloite tulee huomioitua osana osana sitä kokonaisuutta

arvoisa puhemies itsekin olin kuulemassa poliiseja valviraa ja muita ja tosiaan täytyy vielä sanoa että siellä sovittiin että kokouksen tiedot ovat avoimesti käytettävissä että se ei ollut virallinen kokous täytyy sanoa että itsekin olen vieläkin hyvin järkyttynyt niistä tiedoista mitä meidän valvovat viranomaiset ja esille meidän tämän hetken vanhustenhoidon tilanteesta siinä mielessä nämä työvuorojen väärinkäytöt aliravitsemus ja kaltoinkohtelut kyllä ovat äärettömän huolestuttavia ja jos viranomaiset tekevät ilmoituksia ja kehotuksia näistä muutamista yhtiöistä vastaansa lakimiesarmeijan jonka kanssa he käyvät keskustelua

siinä kontekstissa olen ehdottomasti sitä mieltä että nämä epäkohdat kaltoinkohtelut kaikki nämä voitontavoittelun lieveilmiöt pitää ensisijaisesti kitkeä pois ja kun ne ovat kunnossa voidaan lähteä vahvistamaan näitä perusoikeuksia ymmärrän että tässä kontekstissa kun tilanne on näin hälyttävä tietyiltä osin tämä on ehkä mahdotontakin toteuttaa

saadaan korjattua ja nämä on pakko saada korjattua tulevaisuudessa tämä on pitkän aikavälin tavoite jolla me vahvistamme ihmisten itsemääräämisoikeutta kun me vahvistamme oikeutta päästä ulos haluankin tässä roolissa myös kiittää niitä järjestöjä jotka pitkälti tällä hetkellä mahdollistavat monille iäkkäille ulospääsyn koska henkilökuntaa ei yksinkertaisesti ole ja omaisia ei kaikilla ole ja monilla ei ole mahdollisuutta uskon ja toivon että tämä saadaan tulevaisuudessa eteenpäin tällä on paljon positiivisia vaikutuksia meille ehkä itsestäänselvyyttä on että me lähdemme tästä ulos mutta niin monelle se ei ole itsestäänselvyys

arvoisa puhemies haluan vielä sanoa sen että me täällä ikään kuin ulkopuolella olevat ihmiset emme ole ollenkaan ainoita jotka haluavat tätä ulkoilua vaan nimenomaan vanhukset itse toivovat sitä ulos pääsemistä ja ulkoilua hyvin monet heidän etujärjestöistään elikkä erilaiset eläkeläisjärjestöt potilasjärjestöt sosiaali ja terveysalan järjestöt ovat tuoneet tämän tarpeen esille aivan niin kuin edustaja nurminen on tässä kertonut he ovat huomauttaneet siitä että suljettuna sisätiloihin ilman mahdollisuutta ulkoilla turvallisesti ja tuetusti ei ole arvokasta vanhuutta se miten me voimme tarjota meidän vanhuksille arvokkaan vanhuuden lähtee kyllä tästä talosta ja lainsäädännöstä sen pitää olla tiukkaa ja lain rikkomuksista pitää tulla kovat sanktiot ja rangaistukset

kun tänään kuulimme asiantuntijoita ja valvovaa viranomaista miten suuri ero meillä on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimijoiden välillä he kertoivat että terveydenhuollon toiminnassa kun he antavat huomautuksen jostakin epäkohdasta jos ei asia ole kunnossa niin sieltä tulee yleensä hyvin asiallinen vastaus jossa kerrotaan että että he korjaavat tämän epäkohdan välittömästi mutta nyt täällä sosiaalihuollon puolella mihin kaikki meidän vanhusten hoivayksiköt kuuluvat

ei ollenkaan kunnioiteta edes valvovaa viranomaista vaan aletaan vänkyttämään vastaan ja

valvovan viranomaisen näkökohtia tai huomautuksia siellä laitetaan yrityksen lakimiehet asialle kirjoittamaan vastineita joissa kaikki tyrmätään niin että valvova viranomainen on väärässä mikä näihin tehoaa miten saadaan ne edes tottelemaan ja noudattamaan tässäkin salissa säädettyjä lakeja elikkä kun toivon että että tuleva eduskunta sitten säätää myöskin edustaja nurmisen tekemän kohdan vanhuspalvelulakiin niin se valvonta ja lakien noudattaminen pitää sanktioida niin että jos ei noudateta tulee kunnon rangaistukset

arvoisa puhemies jäi vielä sanomatta että me tiedämme että jo kolmen päivän vuodelepo ja vuodehoito

ja kaikki päivät sen päälle heikentää merkittävästi ihmisen kävelykykyä mutta myöskin lihaskunto alkaa heiketä yhä edelleen valitettavasti kun ikäihminen tarvitsee jonkin sairauden takia erityistä hoitoa

moni heistä tulee makuutetuksi niin kauan että että kunto ja kävelykyky alkavat heiketä ja kun he sitten palaavat kotiin tai tai hoivayksikköön niin vaikka me puhumme kyllä kuntouttavasta työotteesta niin aidosti siellä ei ole aikaa niin paljon kuin tarvittaisiin jotta kävelykyky palautuisi jotta lihaskunto voimistuisi ja vahvistuisi olen paljon miettinyt tätä kuntouttavaa työotetta se ei ole pelkästään sitä että aamulla

pitäisi olla myöskin lisäävää lisäävää ja pitempikestoista kuntoutusta yksi hyvä kuntoutus on esimerkiksi lähteä kävelylenkille kävellä pieni pätkä ottaa mukaan vaikka se se pyörätuoli jossa sitten voi levätä ja ja tarvittaessa voi sitten vaikka jatkaa loppumatkaa sen turvin jos omat voimat eivät enää riitä mutta tämä kaikki vaatii kyllä aikaa se vaatii aikaa henkilöstöltä ja nykyisellään se tapahtuu myöskin pitkälti muiden kuin kuin tämän hoitohenkilöstön tuella tuella minusta on vähän surullinenkin asia että että meillä koulutetut hoiva alan ammattilaiset tekevät kyllä paljon esimerkiksi vaikka pyykkihuoltoa sille heillä kyllä on aikaa mutta ei tälle elintärkeälle toimintakyvyn ylläpitämiselle liikunnalle yhteiselle ikään kuin vapaa ajan vietolle missä olisi aika hyvä vaihtaa ajatuksia tämän ikäihmisen kanssa kuulla hänen omia mietteitään ja ajatuksiaan esimerkiksi vaikka yksinäisyydestä terveydestä ehkä myöskin sairaudenpeloista ja muista

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat tällä lakialoitteella kielletään taloudellisen voiton tuottaminen yksityisen tuottamassa lasten varhaiskasvatuksessa ja ylipäätään varhaiskasvatuksessa meille suomalaisille on selvää etteivät koulut voi tehdä voittoa lasten kustannuksella ei tehdä rahaa perusopetuslaissa lukiolaissa ammatillisen koulutuksen laissa ja vapaan sivistystyön laissa on selkokielisesti sanottu että koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi mutta kaikkein pienimpien alle seitsemänvuotiaiden lasten kohdalla heidän varhaiskasvatuksessaan voiton tavoitteleminen on mahdollista laadukas hyvin suunniteltu ja toteutettu varhaiskasvatus tukee lapsen yksilöllistä kehitystä oppimista ja hyvinvointia laadukas varhaiskasvatus muodostuu kasvatuksen opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta jolloin voidessaan hyvin lapsi oppii ja kehittyy laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen oppimisvalmiuksia peruskoulua varten varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus ja tärkeä osa lasten koulupolkua sen vuoksi voitontavoittelun kielto pitää ulottaa myös varhaiskasvatukseen arvoisa puhemies suomen tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkein tehtävämme on lasten laadukas hoitaminen kasvattaminen ja kouluttaminen yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten ylläpitämissä päiväkodeissa ei aina pystytä hoitamaan lapsia laadukkaasti pahimmillaan henkilökunnan on vaikea huolehtia edes siitä että lapsilla on riittävästi ruokaa ja kuivat vaipat ongelmat johtuvat siitä että yritykset eivät palkkaa riittävästi henkilökuntaa henkilöstövaje on suunnitelmallista toimintaa jolla pyritään minimoimaan yrityksen menot ja maksimoimaan yrityksen voitot tämä on seurausta siitä että laissa on sallittu taloudellisen voiton tavoittelu suomeen varhaiskasvatuksen markkinat jotka toimivat liiketaloudellisin perustein kehitys on vaarallinen ja uhkaa suomen sosiaalista eheyttä lasten oikeuksia heikosti turvaava lainsäädäntö voimakkaasti laajentuvien varhaiskasvatuksen markkinoiden kanssa on luonut pahan yhtälön yksityisten voittoa tavoittelevien yritysten ylläpitämät päiväkodit herkästi purkavat lapsen hoitosopimuksen jos lapsi tarvitsee erityistä tukea tai jos lapsen ruoka aineallergia vaatii erityisiä poikkeusjärjestelyjä yritys ei voitontavoittelussaan halua mitään ylimääräisiä kuluja tämä ei ole lapsen edun mukaista tämä on syrjintää ja eriarvoisuutta vallitsevan tilanteen korjaamiseksi esitän tässä lakialoitteessani että lisätään varhaiskasvatuslain pykälän toiseen momenttiin viides kohta palveluntuottaja ei saa tuottaa varhaiskasvatusta taloudellisen voiton tavoittelemiseksi arvoisa puhemies vaikka hoidon laatu ei vastaa varhaiskasvatuksen laatumääritelmiä silti suuri osa yksityisistä päiväkodeista perii perheiltä ylimääräistä maksua kunnan myöntämän palvelusetelin päälle eli vaikka hoidon laatu ei vastaisi varhaiskasvatuksen vaatimuksia juuri tänään luin uutisen että yksityinen touhula päiväkoti perii vanhemmilta yli neljäsataa euroa vuodessa ekstraa eivätkä vanhemmat ja kuopion kaupunki tiedä miksi uutisessa todettiin että tarvetta penkoa asiaa on niin minustakin kaupungin virkamies totesi ettei ole havainnut touhulan toiminnassa eroa joka osoittaisi lisämaksun tarpeen esperi vanhustenhoivayrityksen hallituksen puheenjohtaja on myös touhula päiväkotiyrityksen hallituksen puheenjohtaja toimintatavat ovat yhtenäiset ja selkeästi johdon ohjeistamat lounais suomen aluehallintovirasto on aivan äskettäin antanut touhulalle huomautuksen asiakaspaikkojen mitoitusta sekä toiminnan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien säännösten puutteellisesta noudattamisesta nämä ongelmat ovat erittäin vakavia ja aluehallintovirasto on aivan syystä puuttunut niihin näissä voittoa tavoittelevissa yksityisissä päiväkodeissa henkilöstöllä on pienemmät palkat keittäjiä ja siivoojia palkataan vähemmän kuin julkisella puolella ja heidän tehtäviään kasaantuu lastentarhanopettajille ja lastenhoitajille tämä aika on poissa läsnäolosta lasten kanssa minusta nämä kaikki kuulostavat aivan samalle mitä äsken keskustelimme liittyen vanhustenhuoltoon opetus ja kulttuuriministeriön selvityksessä vuodelta kaksituhattaseitsemäntoista on arvioitu yksityisiä varhaiskasvatuspalveluja voittoa tekevät yritykset säästävät muun muassa henkilöstökuluissa siirtämällä keittiö ja siivoustehtäviä lastentarhanopettajille ja lastenhoitajille ja hoito ja kasvatushenkilöstölle suuret kansainväliset pääomasijoittajien omistamat päiväkodit ovat vallanneet markkinoita ja tahkoavat suuria voittoja voitot tulevat verorahoistamme koska kunnat maksavat yksityisen varhaiskasvatuksen käytännössä lähes kokonaan palvelusetelein ja yksityisen hoidon tukena siis verorahoilla tehdään taloudellista voittoa miljoonavoittoja

vastaajasta kriittisimpiä olivat varhaiskasvatuksen ammattilaiset he sanoivat että kiire on kasvanut ja paikkoja on ylitetty jo pidempään säästöjen seurauksina levottomuus konfliktit ja itku ovat lisääntyneet aikaa lapsille on liian vähän on meteliä uupumusta ja levottomuutta arvoisa puhemies on kyse pienille lapsille tarkoitetusta peruspalvelusta ja tämä nykyinen tilanne on kestämätön voimassa oleva varhaiskasvatuslaki sallii yrityksille aggressiivisen voitontavoittelun millä on monenlaisia seurauksia lasten hyvinvointia alentavasti sen vuoksi lakia on korjattava ja taloudellisen voiton tavoittelu pitää kieltää meidän on palattava ajassa taaksepäin tammikuuhun tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkolme silloin annettiin ensimmäisen kerran laki lasten päivähoidosta sen kahdennessakymmenennessäkolmannessa pykälässä kerrotaan että päivähoitoon annettavan valtionosuuden saamisen ehtona on että päiväkotia ei ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi tuolloin pääministerinä oli sdpn kalevi sorsa

arvoisa puhemies reilu vuosi sitten kun itse mietin päiväkotia lapselleni havahduin siihen että markkinoinnilla ja mielikuvamainonnalla on melkoinen sija nykyisessä päivähoitomaailmassa oli tarjolla urheilupäiväkotia musiikkipainotteista päiväkotia kielisuihkupäiväkoteja mutta kun sitten tutustuin vähän tarkemmin siihen mitä näiden mielikuvien ja markkinoinnin takana oli niin havahduin siihen että aivan tavallisen päiväkotiyksikön joka ei mainostanut itseään minkäänlaisena erityispäiväkotina tiloissa oli esimerkiksi iso liikuntasali jossa päivittäin päiväkodin lapset pääsivät liikkumaan ja kehittämään taitojaan mutta urheilupäiväkotina itseään

ei ollut samanlaisia tilamahdollisuuksia jäin oikeastaan miettimään kuinka paljon päiväkotimaailmassakin mielikuvien mainonnan ja markkinoinnin kautta tekemään ratkaisuja ja päätöksiä kuulimme tänään tuossa aikaisemmin mainitsemassani tilaisuudessa myöskin päiväkotien osalta osalta viestiä ja kyllä yksi huolestuttava asia oli se että kun esimerkiksi esimerkiksi henkilöstömitoituksesta oli lähdetty palveluntuottajan kanssa puhumaan niin niin useamman viesti oli ollut se että he eivät voi tehdä parannuksia parannuksia esimerkiksi henkilöstön osalta tai laadun osalta ellei ensin tuoteta voittoa ymmärrän sen ajatuksen noin niin kuin yleisesti mutta kyllä minusta on jos peruslaatu ei vastaa käsityksiämme hyvästä varhaiskasvatuksesta silloin on pielessä jo joku oleellinen asia asia jos jos ikään kuin peruslaatua heikentämällä pitää lähteä hakemaan hakemaan voittoja ehkä juuri tämän vuoksi onkin tärkeää että me mietimme miksi aikoinaan esimerkiksi peruskoulutuksessa on tällainen voitontavoittelu kielletty ja ja mikä ero siinä on varhaiskasvatukseen ei varmastikaan eroa ole aivan kuten edustaja taavitsainen totesi henkilöstö on suurin kuluerä ja siitä säästetään ensin palkataan henkilöstöä joka on kokematonta ja maksetaan alhaisempaa palkkaa kuin alalla yleisesti ja sen vuoksi henkilöstö vaihtuu tiuhaan ja se että henkilöstö vaihtuu tiuhaan

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kannatan lämpimästi tätä edustaja taavitsaisen lakialoitetta taloudellisen

kieltämiseksi varhaiskasvatuksessa tämä on myös sinällään tärkeä arvokeskustelu koska tänä päivänä yhä enemmän kaikki on kaupan ja me olemme markkinoilla ja tämmöinen markkinalogiikka on valloillaan

vanhustenhuollon osalta näistä ongelmista ja minun mielestäni on

on erittäin tärkeä ja hyvä hyvä ratkaisu varsinkin tulevaisuudessa koska tämä ala kuitenkin kasvaa koko ajan ja näin pystytään jo ennakoivasti puuttumaan näihin ehkä keskeistä on mielestäni se että yksityistäminen uhkaa varhaiskasvatuksen laatua edustaja taavitsainen otti tämän puolangan kunnan esimerkin se voi pahimmillaan johtaa samankaltaisten kuntien vähän samanlaisiin päätöksiin ja niitä

kuitenkin vasta noin kaksikymmentä prosenttia varhaiskasvatuksesta on yksityisellä eli aika pieni osa mutta kuitenkin nämä markkinat ovat jo hyvin

kautta myös voittonäkymät ovat varsin hyvät löysin ainakin muutaman asiantuntijalausunnon tähän liittyen eli eli hyvin samoja elementtejä kuin vanhustenhoidon keskustelussa on ollut esillä myös tuomas kurttila lapsiasiainvaltuutettu on ottanut asiaan kantaa lyhyesti hänenkin kannanottojaan luin ja hän nimenomaan korostaa lasten eriarvoisuuden kasvua että jokaisella lapsella tulisi olla oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen valitettavasti omastakin mielestäni hallituksen päätös rajata oikeutta kokopäiväiseen

koskee varsinkin näitä perheitä joissa äiti on kotona ja esimerkiksi vielä erityisesti vaikka maahanmuuttajataustaisia perheitä koska monen äidin koulutus ja työmarkkina asema ovat heikkoja ja kielitaito vähäinen ja sitä kautta tämmöinen

periytyä ja vaikeuttaa ylipäätänsä pitäisi miettiä miksi taloudellisen voiton tavoittelu on tehty mahdolliseksi

kuitenkin laistakin meillä on vähän erilaisia kirjauksia minkä takia tämä on ollut ollut mahdollista

oikein yrittäjät toimivat kuten laki mahdollistaa he eivät toimi väärin mutta valtiona suomi ei toimi viisaasti ajatellen kansakunnan eheyttä ja lasten oikeuksia tässä lyhyet kommentit

arvoisa puhemies kiitos näistä puheenvuoroista edustajakollegoille ja ja kiitos kaikille lakialoitteen allekirjoittajille haluaisin muistuttaa meitä siitä mitä nobel voittaja bengt holmström sanoi käydessään täällä eduskunnassa puhumassa meille maaliskuussa kaksituhattaseitsemäntoista hän totesi että yksityisen sektorin opit eivät sovellu julkiselle sektorille eli yksityisen sektorin opit eivät sovellu julkiselle sektorille totesi nobel voittaja tässä juhlaluennossaan meille kansanedustajille hän korosti erityisesti koulutuksen tärkeyttä ja merkitystä ja hän myös muistutti siitä että suomessa julkinen sektori toimii hyvin meillä täällä eduskunnassa ei pitäisi siis olla mitään estettä sille että muutamme varhaiskasvatuksen suunnan takaisin sen alkujuurille elikkä julkiseksi peruspalveluksi julkisen

meidän tehtävämme täällä eduskunnassa korjata ja kehittää varhaiskasvatuksen laatua ja näin palauttaa vanhempien ja lasten luottamus tähän tärkeään palveluun kiitos teille

arvoisa rouva puhemies tällä lakialoitteella esitetään metsästyslain kahteen lukuun uutta yhdeksättätoista a pykälää uudessa a pykälässä säädettäisiin että lain muiden säännösten estämättä riistaeläimen pyytäminen ja tappaminen olisi mahdollista sellaisessa hätävarjelu tai pakkotilassa jossa riistaeläin hyökkää ihmisen tai kotieläimen kimppuun tai tulee ihmisten tai kotieläinten lähettyville ja välittömästi uhkaa ihmisten tai kotieläinten turvallisuutta välitöntä uhkaa ja vaaraa arvioitaessa otettaisiin huomioon tilanteen pakottavuus sekä muut olosuhteet tilanteessa arvoisa puhemies tällä lakimuutoksella varmistettaisiin erityisesti suurpetojen kuten ahman ilveksen tai suden tullessa uhkaavasti ihmisten asuntojen pihoille ja muille lähistöille kansalaisella olisi selkeästi oikeus puolustaa itseään perheenjäseniään ja kotieläimiään kuten vaikkapa aitauksessa olevaa tuotantoeläintä tai pihassa kytkettynä olevaa koiraa samoin esitettävä lakimuutos varmistaisi että muun riistaeläimen esimerkiksi hirven metsästyksen aikana tapahtuvassa suurpedon yllättävässä hyökkäyksessä metsästyskoiran kimppuun metsästäjä saisi puolustaa omaa kotieläintään

metsästyslain mukaisesti ilmoittaa saalisilmoituksena sekä tehdä ilmoitus poliisille tai rajavartiolaitokselle toimivaltaiset viranomaiset tutkisivat aina pakottavassa tilanteessa tapahtuneen pyytämisen ja sen ovatko olosuhteet olleet hätävarjelu ja pakkotilamaiset mikäli riistaeläimen kaataminen todetaan tapahtuneeksi sellaisissa oloissa jotka eivät vastaa uutta yhdeksättätoista a pykälää seuraavat tästä normaalit rikosoikeudelliset seuraamukset arvoisa puhemies meillähän on nyt jo tällä hetkellä rikoslaissa rikoslain neljässä luvussa yleiset säännökset hätävarjelu ja pakkotilatilanteista ja nämä mahdollistavat periaatteessa suurpedon tai muun riistaeläimen tappamisen siinä tilanteessa jossa välitön vaara uhkaa tällä perusteella jonkin verran onkin on kotieläimen tai metsästyskoiran kimppuun käyty ja sitten on ammuttu tällainen susi tai muu peto esitutkintoja päätetty ja syyttämättäjättämispäätöksiä tehty näiden yleisten rikoslain pakkotilasäännösten nojalla mutta kuitenkin kun kysymys on yleisistä pakkotilapykälistä säännösten merkitys on epäselvä ja vastuuvapausperusteiden kriteerit ovat väljät joka tapauksessa kun operoidaan näillä rikoslain yleisillä pakkotilakohdilla kokonaisarvio tehdään aina kerrallaan ja voisi sanoa että aina silloin metsästäjä on vähän niin kuin löysässä hirressä kun arvioidaan tuliko se susi todella sen hirvikoiran kimppuun vai ei ja oliko se todella sellainen tilanne että se susi tai muu peto olisi kohta raadellut ne lampaat lampaat tai naudat siellä

jos harrastaa metsästystä jos elää maaseudulla missä on iso osa sillä että liikutaan metsässä ja pyydetään riistaa niin on erittäin rankka seuraamus jos menettää ne harrastuksen ja osittain ehkä elinkeinon ja elämäntavankin välineet elikkä aseet näenkin että metsästäjien ja muiden maaseudulla asuvien oikeusturva edellyttää lainsäädännön täsmentämistä

lähtien hoitosuunnitelma susikannalle ja ihan tämän hoitosuunnitelmankin mukaan kanta on lähtenyt nousuun ja vahvoja epäilyksiähän on siitä että nämä susimäärät suomessa eivät ole ihan kohdallaan vaan vieläkin isommista määristä puhutaan kuin mitä viralliset arviot ovat kaikista huolestuttavinta on niin sanottu pihasusi ilmiö jossa petoja liikkuu ihmisasutuksen lähistöllä vailla pelkoa tällaiset pihasudet ovat käyttäytyneet aggressiivisesti ihmisiä kohtaan muun muassa muristen ja esitellen hampaitaan nämä pihasudet ovat myös tappaneet useita tuotantoeläimiä ja koiria pohjanmaalla erityisesti viimeisen parin vuoden aikana tämä ilmiö on voimistunut ja erityisesti turkistilat ovat kokeneet kovia vahinkoja kun siellä nämä pihasudet ovat turkiseläimiä tappaneet arvoisa puhemies tämä susien määrän lisääntyminen uhkaa horjuttaa maaseudulla asuvien ihmisten lainkuuliaisuutta ja luottamusta koko yhteiskuntaan on kestämätön tilanne että ihmiset joutuvat kuljettamaan lapsensa kouluun peläten susia ja on myös kohtuutonta ettei ole varmuutta siitä että jos peto on tulossa kohti omaa eläintä tai pyörii siellä pihalla missä lapsia liikkuu voiko sellaisen häiriöeläimen lopettaa vai ei se on kohtuutonta ja tällainen selkeyttäminen lakiin olisi tarpeen tahdon huomauttaa että ruotsin metsästyslaissa on tällainen vastaava joka mahdollistaa juuri tällaisen petoeläimen ampumisen lopettamisen siinä kohtaa kun se uhkaa eläintä tai ihmistä arvoisa puhemies elämme vaalikauden viimeisiä viikkoja ja yritin sinnikkäästi tuossa kuluneen syksyn ja talven aikana saada tähän

yli sata kansanedustajaa allekirjoittamaan valitettavasti tämä projekti ei onnistunut ja kuusikymmentäkaksi allekirjoitusta sain tähän ja kun tiedetään että tässä on muutama viikko jäljellä ja tiedetään eduskunnan niin sanotut herrasmiessäännöt niin todennäköistä on että tämä aloite valitettavasti raukeaa toivon kuitenkin että maa ja metsätalousvaliokunta käsittelisi tämän aloitteen vakavuudella ja keskustelisi maa ja metsätalousministeriön kanssa siitä voisiko jotakin valmistelutoimenpiteitä tässä kuitenkin käynnistää tämähän ei kovin merkittävä muutos ole ja kun ruotsista haetaan esimerkkiä niin on varmasti tasapainossa myös meidän euroopan unionin velvoitteittemme kanssa

rouva puhemies ei pelkästään pohjanmaa vaan myös satakunta ja varsinais suomi yhtyvät lämpimästi edustaja kurvisen aloitteeseen tosiasia on nyt vain niin että siellä meidänkin alueella peurakanta ynnä muun tällaisen ison riistan kanta on niin lisääntynyt että meillä susi on seurannut luonnollisesti näitä laumoja ja sudesta on tullut hyvin yleinen siellä koska asutus on melko tiheää tällainen valitettava pihasusi ilmiö on nopeasti lisääntynyt ja aiheuttaa luonnollisesti normaali ihmisessä etenkin lapsiperheissä kauhua ja monenmoisia ongelmia lasten koulutiellä minusta on aivan oikein tämä

hätävarjelu ja tarkentaminen metsästyslaissa niin kuin edustaja kurvinen sanoo yleislainsäädännön mukaisesti pitäisi sillä hetkellä kun tapahtuu tuollainen suden tai muun petoeläimen kohtaaminen arvioida nopeasti mikä on objektiivisesti arvo sillä ammuttavalla ja sillä uhkaavalla vaaralla ja verrata niitä olenko oikeassa nyt ja sen jälkeen joutuu poliisiviranomaisten ynnä muiden kanssa tekemisiin ja pitkäaikaiseen arviointiin

ja niin edelleen kyllä tämän menettelyn täytyy olla suoraviivaisempaa ja myös sensuuntaista kuin ruotsissa sivistyneessä maassa on tehty ei se vaadi eikä se saa vaatia silloin kun ihmisen tai kotieläimen karjan tai rakkaan koiran tai muun eläimen henki on vaarassa niin niin että luonnon villieläin sitä uhkaa ja ja joudut siihen tilanteeseen sinulla täytyy olla laillinen oikeus näitä arvoja

arvoisa rouva puhemies kiitän edustajakollega juhantaloa erittäin hyvästä lisätaustoituksesta ja osallistumisesta tämän lakialoitteeni keskusteluun edustaja juhantalon kanssa on ollut miellyttävää tällä vaalikaudella tehdä töitä ja ja kun nyt hän on ilmoittanut ettei ole enää satakuntalaisten käytettävissä niin täytyy meidän muiden juristiedustajien yrittää jatkaa näitä hyviä perinteitä puhemies en ole lakialoitteita aikaisemmin tehnyt tähän keräsin nimiä huomasin että tässä ei kyllä mikään digitalisaatio toimi vaan tämä on ihan verkostomarkkinointihommaa verkostomarkkinointihommaa ja aika haastavaakin nuppi nupilta tehtävää nimien keräämistä toivon todella niin kuin edustaja juhantalokin tuossa sanoi että maa ja metsätalousvaliokunta jos heillä on aikaa pyytäisi tästä vastineen tai jonkun jonkun arvion ministeriöltä joka tapauksessa tulen tämän tekstin myös maa ja metsätalousministeri jari lepälle ja hänen hänen esikunnalleen toimittamaan ja toivon että maa ja metsätalousministeri käynnistää joka tapauksessa selvitykset tämän asian hoitamiseksi on se muodollinen käsittely tälle aloitteelle mikä tahansa

kun tätä tein ja niitä nimiä keräsin en voinut olla vertaamatta että jos en sattuisi olemaan kansanedustaja vaan toimisin tuolla tuolla ihan tavallisena eduskunnan ulkopuolisena kansalaisena ja keräisin tähän nimiä kansalaisaloitepalvelussa niin se olisi paljon helpompaa tein tuossa laskutoimituksen kuusikymmentäkaksi kansanedustajaa on tämän allekirjoittanut ja jos jokaisella olisi keskimäärin neljätuhatta äänestäjää niin tällä olisi kaksisataaneljäkymmentäkahdeksantuhatta ääntä tai allekirjoitusta ja kansalaisaloitteeseen joka saa täysimittaisen käsittelyn tässä talossa vaaditaan viisikymmentätuhatta ääntä tai allekirjoitusta pidän sitä kyllä pikkuisen meidän parlamentarismin ja demokratiankin ongelmana että me täällä valmistelemme näitä vakavia lakialoitteita tämäkin on vakava asia pihasusi ilmiöön ja ylipäänsä metsästäjien oikeusturvaan

rouva puhemies haluaisin vielä täsmentää koska tämä kohtaantuu nyt lähinnä susikantaan susikannan laskentamenetelmässä on tapahtunut virallisesti muutos meillä aikaisemmin kannan on virallisesti laskettu olevan noin kahdensadan viiva kolmensadan suden välillä ja silloin on laskettu aikuissudet nyt uuden laskentatavan mukaan lasketaan myös pentueet jolloin aivan selvästi susikanta on vähintään sadalla laajempi kuin aikaisempien laskentojen mukaisesti ja se näkyy elävässä